lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

arvoisa puhemies arvoisat kansanedustajat kiitän tilaisuudesta saada esitellä oikeuskanslerin vuodelta kaksituhattaviisitoista toimintakertomus antaa kuvaa siitä minkälaisia kysymyksiä oikeuskanslerinvirastossa on vuoden aikana käsitelty ja millaisia kannanottoja niihin on esitetty poimin käsiteltyjen asioiden laajasta kirjosta muutamia äärilaitoja pohdittavina olleet aiheet ulottuivat suomen ja naton välisistä yhteistyökuvioista koulun sisäilmaongelmiin lausuntoja annettiin yhtäältä tiedustelulainsäädännön ja toisaalta varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamisesityksistä ratkaisuissa käsiteltiin niin ydinvoimalaitoksen rakennusluvan edellytyksiä kuin työnhakijan ja toimeentulotuen hakijan oikeusturvaongelmia oikeuskanslerinvirasto on näköalapaikka yhteiskuntaan jossa esiintyvät oikeudelliset kysymykset heijastuvat tavalla tai toisella virastoon monesti ne tulevat tuota pikaa myös konkreettisesti työpöydille kertomusvuosi oli oikeuskanslerinviraston toimintaympäristössä poikkeuksellisen vaiherikas taloudellinen tilanne ja sen korjaustarpeet työllistivät päättäjiä ja loivat yleistä huolestuneisuutta painetta lisäsi äkillisesti ryöpsähtänyt maahanmuutto sen vaatimine toimenpiteineen ja seurausilmiöineen mieleen nousi kysymyksiä voiko totutun kaltainen hyvinvointivaltio ylipäänsä enää kestää ja miten käy oikeusvaltion kaikkea hyvää ei riitä kaikille mutta riittääkö oikeuttakaan ihmisten turvallisuudentunne oli monista syistä koetuksella tällaiset huolet kuulsivat taustalla monissa oikeuskanslerinvirastoon tulleissa yhteydenotoissa kantelut oikeuskanslerille ovatkin varsin hyvä yhteiskunnallisen tilanteen ilmapuntari tosin on on otettava huomioon sekin että kaikkein suurimmassa avuntarpeessa olevat eivät välttämättä kykene kantelemaan tämän vuoksi laillisuusvalvonnan on herkällä korvalla kuunneltava heikkojakin signaaleja ihmisten ajankohtaiset huolet näkyvät myös kertomuksen alkulehdille painetuissa ratkaisijoiden puheenvuoroissa apulaisoikeuskansleri risto hiekkataipale käsittelee työhön ja työttömyyteen liittyviä kysymyksiä laillisuusvalvojan näkökulmasta hänen puheenvuorostaan käy ilmi miten kauas ulottuvia jälkiä pitkäaikaistyöttömyydellä ja sen seurauksilla saattaa olla

omassa puheenvuorossani pohdin oikeuskanslerin roolia oikeusvaltion puolustajana sekä oikeuden ja politiikan rajapintaa tähän pohdintaan on syynsä oikeusvaltion rajoja ja periaatteita ollaan näinä aikoina haastamassa monesta suunnasta joskus sinänsä hyvienkin arvojen ja tavoitteiden nimissä laillisuusvalvonnalta edellytetään tässä kohdin korostettua valppautta ja harkintakykyä ja myös omien rajojensa tiedostamista perusoikeuksien tinkimätön kunnioittaminen on oikeusvaltion tunnusmerkeistä mutta näitäkin säännöksiä joudutaan tulkitsemaan ja joskus myös punnitsemaan perusoikeussäännöksillä on kova juridinen ydinalueensa mutta mitä etäämmälle siitä mennään sitä enemmän tulkintaan tulee mukaan arvostuksenvaraisuutta säännöksiä sovellettaessa joudutaan arvioimaan missä menee oikeuden ja politiikan raja milloin tulkinnassa ollaan jo oikeuden tuolla puolen alueella joka kuuluu pikemmin arvopolitiikoille kuin juristille jos tämä raja hämärtyy on olemassa vaara että tulee tulkintaan oikeuden kaavussa tai toisinpäin arvot teknistyvät juridisiksi minimivaatimuksiksi oikeuden ja politiikan ja yleisemmin sanottuna asiantuntijatiedon ja poliittisen ohjauksen sekoittuminen on lähimmillään luonnollisesti lainvalmisteluprosessissa tämän asian eteen joudutaan todennäköisesti yhä useammin taloudellisessa niukkuudessa on sovitettava yhteen erisuuntaisia arvo ja tavoitepohjaisia intressejä ihmis ja perusoikeusnormien asettamissa raameissa arvoisat kansanedustajat otan vielä esille yhden kysymyksen jota olen kosketellut myös puheenvuorossani nimittäin yhteiskunnallisen legitimiteetin oikeusvaltion toimivuuden kannalta on keskeistä että julkisten tehtävien hoito perustuu lakiin mutta yhtä tärkeää on että ihmiset luottavat niitä hoidettavan oikeudenmukaisesti jos luottamus tähän murenee ja päätösten yleinen hyväksyttävyys heikkenee julkisen vallan legitimiteetti kärsii tässä on oikeuskanslerillakin oma roolinsa oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan syvällisin merkitys onkin mielestäni siinä että organisaatioiden ulkopuolinen ja riippumaton laillisuusvalvonta tukee luottamusta julkisen päätöksenteon siihen kuuluu niin lopputuloksen oikeellisuus kuin se että itse menettely koetaan oikeudenmukaiseksi ajoittain esitetään epäilyjä siitä että viranomaistoimintaan olisi ulkoapäin puututtu objektiivisuutta vaarantavalla tavalla tällaisia epäilyjä syntyy muun muassa virkanimitysten yhteydessä valvonnassa on siten tärkeä kiinnittää huomiota myös päätöksentekoprosessiin ja pyrkiä avaamaan sitä näin voidaan yhtäältä paljastaa päätöksentekoa rasittavia epäasiallisia vaikuttimia ja toisaalta hälventää aiheettomia epäluuloja laillisuusvalvonnan tästäkin puolesta on käsillä olevassa kertomuksessa esimerkkejä arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat olen kosketellut tässä puheenvuorossa eräitä mieltäni laillisuusvalvojana askarruttavia yleisen tason tason kysymyksiä rasittaa kuulijoita kertomukseen sisältyvillä yksityiskohdilla ja tilastoilla pari toimintaamme kuvaavaa tunnuslukua haluan kuitenkin vielä mainita olemme asettaneet tavoitteeksi saada kaikki kantelut ratkaistuksi yhden vuoden aikana tämä tavoite on käytännöllisesti katsoen saavutettu yli vuoden vireillä kanteluita on tällä hetkellä vain muutama keskimäärin kantelut ratkaistaan vajaassa kolmessa kuukaudessa valtioneuvoston valvonnan tärkein muoto on yleisistuntoon menevien asioiden ennakollinen tarkastus tämän niin sanotun listatarkastuksen merkitystä osaltaan kuvastaa se että esittelylistoista noin viidessätoista prosentissa havaitaan korjaamista vaativia puutteita tai virheitä valtioneuvoston valvontaan liittyvissä tehtävissä on kyettävä reagoimaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti laadusta kiireessäkään tinkimättä oikeuskanslerinviraston laajan tehtäväkentän mukanaan tuoma henkilöstön monipuolinen asiantuntemus on tämän tavoitteen saavuttamisessa avainasemassa

arvoisa puhemies

kertomuksessaan huolissaan kuluneen vuoden aikana eduskunnan käsittelyyn on tullut liian monta huonosti valmisteltua lakiesitystä kuten oikeuskansleri mainitsee pahimmassa tapauksessa liian nopealla aikataululla laadittu lakiesitys voi toteutuessaan sisältää ristiriitaisuuksia ja epäselvyyksiä kiireeseen vetoaminen on kyseenalaista sillä lait vaikuttavat kansalaisten elämään monella tavalla usein pitkän aikaa ja siksi on mielestäni epäeettistä tehdä lainvalmistelua liialla kiireellä kysymys on kansalaisten oikeusturvasta myös lakiesitysten arviointien taso ja laajuus vaihtelevat huomattavasti ja arvioinnit puuttuvat joistakin esityksistä kokonaan täällä salissakin on moneen kertaan kyselty että missä ovat vaikuttavuusarvioinnit tai vaihtoehtoiskustannuslaskelmat yhtenä esimerkkinä voi mainita lapsivaikutusarviointien puutteet vaikka hallitus alkutaipaleellaan lupasi niitä tehdä toisena esimerkkinä on se että lukuisia lakiesityksiä jotka vaikuttavat lapsiperheiden toimeentuloon mutta nämä esitykset on tuotu erillisinä asioina käsittelyyn eikä näiden erillisten lakiesitysten kokonaisvaikutuksia ole esitelty missään lapsiperheköyhyys uhkaakin kasvaa ja syventyä huolestuttavalla tavalla arvoisa puhemies kansanedustajan menestyksekkään työn kannalta on välttämätöntä että eduskunnassa sovittuja sääntöjä noudatetaan kansanedustajan ja erityisesti oppositiokansanedustajan yksi tärkeä työväline on kirjallinen kysymys kirjalliseen kysymykseen vastausajaksi sovittu kaksikymmentäyksi päivää ja monessa ministeriössä tämä toteutuu hyvin ja jopa erinomaisesti olen kuitenkin huomannut ja saanut palautetta myös kollegoilta että tietyissä ministeriöissä aikataulut eivät useimmiten pidä ääriesimerkkinä omalla kohdallani on se että vastauksen antaminen kesti lähes kuusikymmentä vuorokautta ja saatuani vastauksen huomasin että kysymykseeni ei oltu lainkaan vastattu vaan niin sanotussa vastauksessa puhuttiin ihan muusta asiasta kuin mitä olin kysynyt tein uuden kysymyksen samasta asiasta antaen samalla palautetta edellisen vastauksen laadusta toisella kerralla kysymykseeni oli vastattu hyvin ja erittäin asiallisesti mutta jälleen aikataulut reilusti ylittäen toisin sanoen kun minun olisi pitänyt saada vastaus kolmessa viikossa vastauksen saaminen kysymykseeni kesti yli kolme kuukautta eikö näitä määräaikoja tarvitsekaan noudattaa totta kai joskus voi tulla viivästys enkä sitä yhtään ihmettele mutta kun sama toistuu tietyissä ministeriöissä usein ei voi olla kysymättä mistä tämä johtuu ja eikö asialle pitäisi tehdä jotakin kysynkin arvoisa oikeuskansleri miten näihin viivästyksiin tulee tavallisena rivikansanedustajana suhtautua

lukuisia kohtia joista olisi mielenkiintoista käydä keskustelua ja on hyvä että erilaisiin asioihin on puututtu esimerkiksi oikeuskansleri on käsitellyt kantelun poliittisista virkanimityksistä kun opetus ja viestintäministeri krista kiuru nimesi kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen karvin johtajan ja tätä asiaa on muun muassa täällä laajasti käyty läpi ja poliittiset virkanimitykset ovat

kertomuksessa esille ja siitäkin mielelläni voisin puhua mutta oikeastaan halusin tässä vaiheessa keskusteluun nostaa oikeuskanslerin päätöksen jossa hän moittii erästä kaupunkia liian hitaasta koulun sisäilmaongelmiin puuttumisesta tämä on asia josta eduskunnassakin on tehty runsaasti selvityksiä ja työtä oikeuskansleri jaakko jonkka käsitteli kantelua jossa kantelijan mukaan viiden vuoden aikana jopa kaksikymmentä opettajaa ja oppilaita jättämään työnsä sisäilmaan liittyvien terveysongelmien vuoksi kaupungin selvityksen mukaan koulurakennuksessa oli ollut sisäilmaongelmia jo vuosia ja rakennusta oli vuosien mittaan remontoitu useasti mutta sen kuntoon saaminen oli osoittautunut poikkeuksellisen hankalaksi

sisätilaongelmista olivat tulleet perusopetuksesta vastaavien viranomaisten tietoon ja tämä on aika iso ongelma tällä hetkellä kunnissa monissa paikoissa puhutaan päiväkodeista kouluista tai jopa vanhainkodeista palvelulaitoksista tämäntyyppisistä ongelmista valitettavasti vaietaan ja ja niihin ei tartuta sillä vakavuudella kuin pitäisi

myös oikeuskansleri jonkka löysi moitittavaa siitä

kuinka kaupunki oli soveltanut asiakirjajulkisuutta kaupungin tilakeskus oli vuosien ajan kieltäytynyt antamasta koulun sisäilmaongelmiin liittyneitä asiakirjoja niitä pyytäneille tästä voi hyvin kysyä miksi tällaisia tietoja ei anneta ja kun tässä kantelussa puhuttiin viidestä vuodesta niin se on usein siellä työtä tekevälle opettajalle tai muulle henkilökunnalle kohtalokasta mutta ajatelkaapa niitä lapsia jotka ovat olleet noiden viiden vuoden aikana lähes koko alakouluikänsä näissä luokkahuoneissa mikä terveydellinen haitta heille on mahdollisesti tullut

todella laaja ongelma meidän maassa laajemminkin sisäilmaongelmat kohdistuvat arviolta jopa kuuteensataantuhanteen viiva kahdeksaansataantuhanteen ihmiseen vuosittain he altistuvat kosteus ja homevaurioille päivittäin ongelmia on niin julkisissa kuin yksityisissä rakennuksissa ja sairastumiset sekä korjaustyöt tulevat kalliiksi hallitukset ovat tehneet erilaisia hometalkoita korjaustalkoita mutta siitä huolimatta nämä ongelmat jatkuvat jo pelkästään julkisten tilojen ongelmat ovat laajoja ja aiheuttavat miljardikustannuksia eduskunta puuttui asiaan neljä vuotta sitten raportin kautta jossa todettiin että vaurioituneissa rakennuksissa on päiväkotien ja koulujen osalta sataseitsemänkymmentäkaksituhatta viiva kaksisataaviisikymmentäyhdeksäntuhattakaksisataa henkilöä hoitolaitoksissa kolmestakymmenestäkuudestatuhannesta neljäänkymmeneenseitsemääntuhanteen ja toimistoissa

näitä tapauksia ja itse asiassa selvitettiin sitä että jopa kolme tapausta neljästä tämän tyyppisen matto kosteus yhdistelmän aiheuttamia eikä kyse ollutkaan perinteisestä homeongelmasta sisäilmaongelmien syyksi paljastuvat usein myös erilaiset ilmanvaihdon häiriöt tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan professori juha vinhan mukaan ongelmia aiheuttaa muun muassa rakennusten huono huolto ja ylläpito vanhoissa rakennuksissa ilmanvaihto voi tuoda ongelmia jos rakenteet jossain kohtaa vuotavat ja tilassa on epäpuhtauksia mikrobeja tai vaikka radonia jos ilmastoinnin painesäädöt eivät ole kohdallaan rakennukseen voi vinhan mukaan syntyä voimakkaita alipaineita ja ilmanvaihto imaisee epäpuhtauksia rakenteista sisäilmaan tämä on entistä useammassa keskustelussa noussut esille painovoimaisessa ilmanvaihdossa paine erot rakenteiden yli ovat olleet niin pieniä etteivät ne yleensä ole aiheuttaneet tämän tyyppisiä ongelmia joista nyt monet ovatkin ilmastoinnin aiheuttamia pari vuotta sitten uutisoitiin että tampereen kaupungin kyselyssä epäiltiin yli kolmessakymmenessä koulussa olevan jonkinlaisia samaan aikaan tampereen kaupungin hallitsemissa rakennuksissa oli energiansäästön vuoksi rajoitettu ilmanvaihtoa siten että ilmastointi suljettiin tai sitä vähennettiin kun rakennuksia ei käytetty voisi hyvin nyt pohtia sitä kuinka iso ongelma on itse asiassa rakentamisen rinnalla osaamaton käyttö ja kiinteistöjen huolto valtion liikuntaneuvostossa liikuntarakentamisessa laajensimme ja velvoitimme jokaisen uuden liikuntapaikan pitämään huoltokirjaa siitä mitä rakennuksessa tehdään sen elinkaaren aikana meillä oli tilanne että valtiolta haettiin

mikä on sellainen syy mikä ajaa kiinteistön niin nopeasti peruskorjaustarpeeseen ainakin olisi hyvä että tällaisen huoltokirjavelvoitteen kautta pakotettaisiin pitämään kirjaa siitä mitä näissä rakennuksissa tehdään toinen iso kysymys sitten mihin ehkä enempikin on puututtu on rakentaminen kuivausaikojen täytyy olla tarpeeksi pitkiä ja yksi iso kysymys mikä minun mielestäni pitäisi jopa lainsäädännöllä miettiä tässä kaikkien norminpurkutalkoidenkin keskellä on se että pitäisikö rakennusaikainen kosteudensuojauskin vahvistaa jollain tavalla pääsäännöksi se ei itse asiassa rakentamiskustannuksia kovin paljon nostaisi se helpottaisi rakentamista myös huonolla säällä pakkassäällä ja suojaisi nämä rakenteet kosteusvaurioilta

kaikkien sisäilmaongelmien keskellä ryhtyä rakentamaan julkisia tiloja hirrestä ja nyt pudasjärvellä on maailman suurin hirsikoulu on mielenkiintoista nähdä mitä siellä sisäilma asioiden kanssa tapahtuu itse uskon että

ole rakennettu vain kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvuilla vaan aivan viime vuosina haluan kiittää oikeuskansleria siitä että tähän asiaan on myös hänen kertomuksessaan puututtu erään kantelun kautta mutta nämä asiat pitää saada kuntoon ilman että niistä opettajien vanhempien tai muiden tarvitsee edes kanteluita tehdä

arvoisa herra puhemies arvoisa oikeuskansleri hyvät kansanedustajat

ydinalueensa mutta mitä etäämmälle siitä mennään sitä enemmän mukaan tulee arvosidonnaisuutta tämä herättää muun muassa kysymyksen voiko käytännössä käydä niin että tulkinnassa oikeus ja politiikka sekoittuvat ja äärimmillään jopa että politiikka tulee tulkintaan oikeuden kaavussa missä on oikeuden ja politiikan raja milloin tulkinnassa ollaan jo oikeuden tuolla puolen kokenut lainvalmistelija ja juristiprofessori kirjoittaa tasapaino järkkyy jos perustuslakiin kirjoitettuja arvoja ei oteta todesta mutta se järkkyy myös jos perustuslakiasiantuntijat katsovat voivansa antaa tieteellisiä vastauksia kysymyksiin jotka ovat poliittisia kirjoittaja korostaa että perustuslakikysymyksiä ei voida ratkaista pelkällä asiantuntijatiedolla perustuslakien tulkinnassa on kysymys siitä miten perusoikeuksissa ilmaistuja arvoja yhdenvertaisuutta yksityiselämän suojaa ja sananvapautta on sovellettava käsillä olevassa konkreettisessa lakihankkeessa tämän arvioiminen on pikemminkin arvopoliitikkojen kuin juristien työtä

herra puhemies olen hyvin tyytyväinen siitä että korkea lainvalvoja korkea juristi oikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota tähän ilmiöön johon olen itsekin jonkun verran

kuulemme nyt näiden perusoikeusfundamentalistien kannanottoja mediassa ja äskettäin olleessa valtioseminaarissa siitä että perusoikeudet tai ihmisoikeudet eivät ole muodissa tai että perustuslakivaliokunta ei kiinnitä niihin riittävästi huomiota kun tosiasiassa on kyse siitä että näissä asioissa esitetään muitakin tulkintoja kuin sellaisia jotka heidän mielestään ovat oikeita

antaa sama toimeentuloturva normaali toimeentulotuki kuin laillisesti suomessa oleville ihmisille mehän tiedämme että viime vuonna suomeen tuli yli kolmekymmentäkaksituhatta turvapaikanhakijaa jotka tulevat ensi vuoden kuluessa saamaan ratkaisunsa turvapaikkahakemukseensa jo nyt tiedämme että tulee olemaan paljon kielteisiä päätöksiä jotka saavat lainvoiman jolloin myös samassa yhteydessä tehty käännytyspäätös saa lainvoiman kuitenkin poliisin arvion ja kaikkien muiden arvioiden mukaan meille suomeen tulee joka tapauksessa jäämään satoja valitettavasti ehkä jopa tuhansia ihmisiä jotka ovat saaneet lainvoimaisen kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa joiden tulisi poistua maastamme jolle poistumiselle ei ole mitään objektiivisia esteitä mutta jotka kuitenkaan eivät suostu maastamme poistumaan vaan laittomasti jäävät suomeen mikä on näiden ihmisten oikeus toimeentulotukeen tämä viimeisin keskustelu lähti liikkeelle pari viikkoa sitten olleesta yleisradion uutisesta joka netissä oli otsikoitu tiesitkö suomi antaa toimeentulotukea ulkomaalaisille jotka jäävät maahan ilman lupaa

väitetään että näillä laittomasti maahan jäävillä ulkomaalaisilla olisi muka oikeus yhtäläiseen toimeentulotukeen kuin laillisesti maassa olevilla ihmisillä minä annoin pyydettäessä tästä myös oman arvioni ja sanoin ja sanon nyt että totta kai kun suomi on sivistysvaltio suomi on oikeusvaltio jokainen ihminen jokainen ihminen suomessa vaikkapa rahansa hukannut turisti

saa riittävän tuen siihen että hänellä on riittävä ravinto hänellä on mahdollisesti tarpeelliset lääkkeet hänellä on riittävä majoitus ainakin pakkasella tämä on oikeusvaltio suomen velvollisuus se lähtee jo euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja kaikista muistakin kansainvälisistä velvoitteistamme eli jokaisesta ihmisestä suomessa viime kädessä pidetään huolta mutta sellainen käsitys että oli se sitten vaikka rahaton turisti tai laittomasti suomessa oleva ulkomaalainen olisi yhtäläinen oikeus esimerkiksi toimeentulotukeen josta on säädetty toimeentulotukilaissa kuin laillisesti maassa olevilla ihmisillä ei tietystikään ole perusteltu eikä meidän perustuslakimme sitä edellytä tämän minä yleisradiolle lausuin tämän jälkeen astui kuvaan mukaan perusoikeusfundamentalistien koulukunta tähän koulukuntaan kuuluva professori lavapuro kommentoi ylen uutisissa esittämääni mielestäni oikeaa tulkintaa suomen perustuslaista ja suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista jos professori lavapuroa on siteerattu oikein niin hänen käsityksensä on täysin käsittämätön luen nämä sitaatit sitaatit zyskowiczin tulkinta on kuitenkin lavapuron mukaan ongelmallinen siitä syystä että se asettaa ulkomaalaiset paperittomat eriarvoiseen asemaan

ihmiset ovat yhdenvertaisia eivät suomalaiset vaan ihmiset tämä siis perustuslain yhdeksännentoista pykälän ensimmäinen momentti koskee jokaista eikä meillä ole mitään perustetta kohdella heitä eri tavoin

lavapuron mukaan perustuslaki on kuitenkin asiassa yksiselitteinen

jokaiselle on taattu oikeus välttämättömään toimeentuloon jos siihen ei olla tyytyväisiä voidaan muuttaa perustuslakia toteaa lavapuro ylimielisesti hyvät ystävät perustuslaki yhdeksäntoista piste yksi totta kai takaa jokaiselle suomessa olevalle oikeuden sellaiseen toimeentuloon että pidetään huolta ihmisen ravinnosta pidetään huolta

on todellinen pohjanoteeraus totta kai tämä ero saadaan ja se pitää tehdä jos ihminen on suomessa laittomasti se tarkoittaa sitä että koko meidän oikeusjärjestelmämme viime kädessä näissä tapauksissa korkein hallinto oikeus on todennut että asianomaisella ei ole laillista perustetta olla suomessa silloin meidän oikeusjärjestyksemme edellyttää ja olettaa ja odottaa että tällainen laittomasti maassa oleva ihminen poistuu suomesta ensi tilassa ja niinpä minäkin kannatan sitä että hänelle annetaan toimeentulotukena matkalippu kotimaahan

professori lavapuron tulkinta

ei ole myöskään euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linja päinvastoin heinäkuussa euroopan ihmisoikeustuomioistuin otti kantaa hollannin tapaukseen jossa etiopialaismies ei suostunut poistumaan maasta vaikka hänellä oli lainvoimainen kielteinen päätös oleskelulupaansa euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi että hollannin laki joka antaa oikeuden neljän viikon toimeentulotukeen ja tietyin ehdoin majoitukseen mutta sen jälkeen vain välttämättömimpään on sopusoinnussa euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa herra puhemies kuten sanoin meillä tulee olemaan satoja näitä ihmisiä ensi vuonna lähinnä pääkaupunkiseudun kunnissa mahdollisesti muissakin kunnissa no ensi vuonna toimeentulotuki siirtyy kelalle kun tästä meidän perustuslakimme sisällöstä vallitsee näköjään tällä tavoin erilaisia tulkintoja

niin pidän erittäin tärkeänä että eduskunnan perustuslakivaliokunta ottaisi tähän asiaan kantaa ja selkiyttäisi tämän tilanteen sitä varmasti toivovat nekin sosiaali ja terveysministeriön virkamiehet jotka tällä hetkellä valmistelevat uutta ohjeistusta koskien myös toimeentulotuen myöntämistä laittomasti maassa oleville tietysti kaikkein parasta olisi se että toimeentulotukilakia

joka tapauksessa parasta olisi että tältä osin toimeentulotukilakia selkeytettäisiin mutta sitäkin työtä varten perustuslakivaliokunnan kannanotto olisi hyvin tervetullut

puhemies kaikkea hyvää ei riitä kaikille ja siinä mielessä yhdyn edustaja zyskowiczin näkemyksiin mutta tähän maahanmuuttopolitiikkaan ylipäätään liittyy myös muita haasteita kuin tämä toimeentulotukiasia totean niin kuin arvoisa oikeuskansleri sanoi puheessaan että oikeuden ja politiikan rajapinta kipinöi

ovat viime päivinä järkyttyneet maahanmuuttoviraston päätöksistä palauttaa kotimaahansa muun muassa pakkoavioliittoa ja kunniamurhaa pakeneva afganistanilaisnainen sekä myös jumalanpilkkasyytöksiä pakeneva pakistanilainen pastori perheineen herää kysymys onko turvapaikan saavien määrä päätetty poliittisesti etukäteen nämä ovat vakavia kysymyksiä eli miten oikeusvaltion käy ja miten käy pienen pohjoisen hyvinvointivaltion niin kuin oikeuskanslerikin totesi

kiihtyneessä mielentilassa käytti hyvän puheenvuoron ja otti siihen puuroja ja vellejä vähän sekaisin eli kuten edustaja zyskowicz kahdeksan vuotta perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimineena hyvin tietää ne asiat mistä julkisuudessa käydään keskusteltua ja mitä tiedotusvälineet siteeraavat ovat kyllä ihan muuta kuin mitä perustuslakivaliokunta sitten tulkitsee kuten edustaja zyskowicz ja muutkin varmasti hyvin tietävät niin perustuslakivaliokunnan tehtävänä on tutkia sen käsittelyssä olevien lakiehdotusten perustuslainmukaisuutta ja ja ihmisoikeussopimuksien noudattamista siinä mielessä näitä ennenaikaisia toiveita saa totta kai esittää kun sananvapauttakin kunnioitamme mutta olen oikein iloinen siitä että edustaja zyskowiczin puheenvuorossa kuitenkin selvästi todettiin että perusoikeudet ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille riippumatta siitä minkä maan kansalaisia he ovat ja se on kaiken lähtökohta

arvoisa puhemies on helppo yhtyä edustaja zyskowiczin puheenvuoroon siinä että perustuslain tulkinta on aina tietyllä tavalla arvosidonnaista on kuvitellakaan että se olisi puhdasta pelkkää juridiikkaa kun mietitään sitä miten meidän perusoikeuksia yksittäisissä tapauksissa tulkitaan kun meille tulee perustuslakivaliokuntaan hallituksen esityksiä lausunnolle joskushan on esitetty sitä että pitäisi perustaa suomeen perustuslakituomioistuin sitä varten että päästäisiin eroon tästä ongelmasta mutta minusta tämä olisi väärä väärä tie meillä perustuslakivaliokunta on aika usein osoittanut että systeemimme on aika toimiva ja niissäkin maissa joissa on perustuslakituomioistuin se politiikka ja arvosidonnaisuus siirtyy sinne tuomioistuimen sisälle en halua tässä lähteä nyt arvioimaan kuitenkaan yksittäisten tutkijoiden tai professorien kannanottoja heillä on oikeus niihin mutta kuten valiokunnan puheenjohtaja edellä totesi perustuslakivaliokunta lopulta tekee ja arvioi sen mikä on se voimassa oleva tulkinta

edustaja zyskowiczin pohdinta osui täysin oikeaan ja asian ytimeen kuvaamallaan tavalla perustuslain tulkinta vesittäisi tyystin koko turvapaikkatutkinnan ja siitä tehtävät päätökset

puhemies on totuttu pitämään valiokuntana jossa puoluepoliittiset intressit eivät ole sillä tavalla esillä kuin substanssivaliokunnissa tämä ei voi tarkoittaa sitä etteivätkö perustuslakivaliokunnan jäsenet silti voisi toimia arvopoliitikkoina niin kuin tässä on peräänkuulutettu ymmärrän niin että perustuslaki eräällä tavalla on kirjannut suomalaisessa yhteiskunnassa meille kaikille tärkeimpiä yhteisiä arvoja vaikka sitä sanotaankin normihierarkian ylimmäksi

jossa puhutaan yhdenvertaisuudesta niin siellä todetaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan ja niin edelleen tämä täytyy pitää mielessä silloin kun tulkitaan

perustuslakifundamentalistit näinkö ilmaisu meni nämä yksittäiset oikeusoppineet eivät ole mitä tahansa yksittäisiä sananvapauden käyttäjiä vaan monilla heistä ja heidän lausunnoillaan on keskeinen painoarvo siinä millaista lainsäädäntöä tässä maassa menee läpi perustuslakivaliokunnasta ei heidän lausuntojaan julkisuudessa voi ohittaa silleen että heillä on oikeus sanoa mitä he he haluavat nyt sieltä on viime päivinä tullut muun muassa lausuntoja joissa otetaan kantaa yksittäisten perustuslakivaliokunnan jäsenten edustajakokemukseen ja tällaisiin täysin käsittämättömiin asioihin joka asettaa näiden henkilöiden objektiivisuuden asiantuntijoina varsin kyseenalaiseksi

arvoisa puhemies voidaan silloin kun on kysymys asiasta josta meidän kaikki ykkösketjun perustuslakiasiantuntijat ovat suurin piirtein samaa mieltä ja täällä poliitikot heidän kanssaan eri mieltä eikö silloin tulla sille alueelle jolla juurikin perustuslailla politikoidaan uuden perustuslain jokainen ei tee eroa ihmisten välillä laillisuuden ja laittomuuden mukaan vaan oleellista on oleskelu suomen lainkäyttöalueella jokainen tarkoittaa jokaista

arvoisa herra puhemies täällä puhutaan perusoikeuksista ja yksi perusoikeus on tehdä kantelu muun muassa terveydenhuoltoon liittyvistä teemoista hyvä oikeuskansleri olette tässä kirjassa kertonut kahdesta kantelusta liittyen liittyen terveydenhuollon teemaan ja mainitsitte puheessanne osuvasti että kantelu on yhteiskunnan ilmapuntari joka kertoo siitä miten meillä menee ja saavatko kaikki äänensä kuuluviin myös ne hiljaisimmat joista meidän kaikkien tulee kantaa huolta kysyisin teiltä oletteko tässä vuosien aikaan huomanneet minkälaista kehitystä kantelujen määrässä mistä asioista tulee kanteluja mistä asiapiiristä ja missä ne ne mahdollisesti ovat vähentymässä meillä kuitenkin sosiaali ja terveydenhuollon asiat ovat hyvinkin näkyviä ja tapahtuu potilasvahinkoja voisi kuvitella että siellä jos jossakin on mahdollisuus että kanteluja tulee entistäkin enemmän
arvoisa

tuen myöskin edustaja zyskowiczin näkemyksiä tästä perustuslakivaliokunnan roolista samoin myös edustaja kantolan näkemystä siitä että perustuslakivaliokunnalla on rooli tulkita ikään kuin arvojen myötä tätä yhteiskuntaa pidän tärkeänä mielestäni kulloinenkin perustuslaillinen arvio pitää tehdä siinä arvoympäristössä jossa kulloinkin eletään meillä kuitenkin yhteiskunnassa asiat muuttuvat ja tilanteet muuttuvat ja on ollut tässä ihan lähiaikoinakin eriäviä näkemyksiä esimerkiksi tästä tupakoinnista autossa silloin kun autossa on lapsi ihan perustelluista syistä tänä päivänä perustuslakivaliokunta on asiasta ottanut eriävän kannan kuin aikaisemmin eli

tulkinta varmasti voi olla muuttuva ja mielestäni perustuslain pitäisi olla enemmän mahdollistava kuin rajaava tässä ollaan ollaan menossa vaarallisille vesille kun tänä päivänä perustuslakia käytetään

arvoisa puhemies lienemme kaikki sitä mieltä että elämme oikeusvaltiossa

lähti siitä mikä on laittomasti maassa olevien oikeus eri näköisiin palveluihin

uskallan väittää että jos lähetämme täältä viestin että lakia ei tarvitse noudattaa eli jos joku on todennut että teillä ei ole oikeutta olla täällä onko se viesti silloin se että ei tarvitse noudattaa lakia mikä tarkoittaa sitä että hänellä on avoin valtakirja olla noudattamatta kaikkia muitakin lakeja näin ollen olen ehdottomasti samaa mieltä mitä tulkitsen zyskowiczin olevan että näillä jotka ovat laittomasti maassa ei ole samoja oikeuksia kuin meillä

arvoisa herra puhemies edustaja lapintie en ole kiihtyneessä mielentilassa vaan yhtä rauhallinen kuin aina muutoinkin edustaja kontula en ole huomannut että kukaan muu valtiosääntöoppinut kuin lavapuro olisi esittänyt tällaisen täysin omituisen kannan ja nyt te toisena henkilönä ilmoittauduitte tähän joukkoon korostan sitä että olen apulaisoikeusasiamies sakslinin kanssa samaa mieltä siitä että joka tapauksessa pitää tehdä yksilöllinen harkinta jos meillä on vaikka laittomasti maassa oleva ihminen jonka lapsi on sairaalahoidossa esimerkiksi seuraavat kolme viikkoa niin on aivan luonnollista että tälle henkilölle annetaan riittävä toimeentulo tämän kolmen viikon ajaksi eikä edellytetä että hän poistuu välittömästi

on tämä mainittu sakslinin tapaus ja esimerkiksi suvivirsi oli asia jossa otitte kantaa ilman että oli mitään lakia

ensimmäisen momentin tulkinnasta eli siitä että jokaisella joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon tässä kohtaa niin kuin edustaja zyskowicz otti esille apulaisoikeusasiamies on on ottanut tähän asiaan kantaa että että oleskelulupa ei ole toimeentulon edellytys ja kaikille suomessa tulee myöntää toimeentulotukea tosin jos katsoo tarkemmin tätä sakslinin lausuntoa niin siinä ei suoraan sanota ihan näin vaan itse asiassa otetaan kantaa siten että kun ei ole vielä lopullista päätöstä tämän henkilön kielteisestä turvapaikkapäätöksestä niin siinä vaiheessa voisi toimeentulotuki tulla tulla kyseeseen

en ottanut samaa kantaa kuin lavapuro koska en ole perustuslakiasiantuntija en uskalla tehdä niin pitkää loikkaa että arvioisin suoraan toimeentulotuen olevan subjektiivinen oikeus oikeus paperittomille henkilöille suomessa sen sijaan siitä mitä sana jokainen tarkoittaa meidän perustuslaissa tässä yhteydessä muistan lukeneeni sekä professori ojaselta että myöskin professori viljaselta kannanoton asiaa käsittelevän artikkelin nyt joudun toimimaan muistin varaisesti eli voin olla väärässäkin mutta voin tarkistaa tämän jälkikäteen näin ollen uskalsin puhua siitä että perusoikeusasiantuntijoiden ykkösketju on tästä asiasta melko lailla yksimielinen me voimme yhdessä edustaja zyskowiczin kanssa tutustua tarkemmin uuden perustuslain esitöihin ja katsoa mitä siellä asiasta sanotaan

olen tutustunut perusoikeusuudistuksen esitöihin ja tässähän ei olla eri mieltä siitä etteikö perustuslain mukaan jokaisella jokaisella suomessa ole oikeus välttämättömään toimeentuloon eri mieltä ollaan siitä kun lavapuron mukaan jos häntä on oikein referoitu näillä laittomasti maassamme olevilla on yhtäläinen oikeus toimeentulotukeen siis toimeentulotukeen joka on tarkoitettu erilaisiin asioihin jotka toimeentulotukilaissa on lueteltu

kuin niillä jotka ovat laillisesti suomessa näin ei ole ja näin ei voi olla ei löydy en usko sellaista perustuslakivaliokuntaa suomesta joka tämän tulkinnan voisi vahvistaa en usko että sellaista valiokuntaa suomesta löytyy lopuksi piti sanoa jotain vielä lisäksi mutta sen unohdin

arvoisa herra puhemies

miksi oikeusturvan ei katsota oikein toteutuvan on se että että meidän tukivalvontamme sekä valvonnat maksatukset että sanktiot ei tunnu toteutuvan oikeudenmukaisesti jo pelkästään se että että maksatusten viiveestä ei tullut minkäänlaista viivästyskorkoa siitä ei ei voinut valittaa saiko sitä rahaansa viljelijä ajoissa ja itse asiassa jos oli jotakin epäselvyyksiä esimerkiksi ympäristötuessa sitä eivät ole viime vuodelta viljelijät saaneet vieläkään vaikka se kuuluisi

valvonnoista ei edelleenkään viljelijä saa minkäänlaista pöytäkirjaa ei ole tietoa siitä valvonnassa havaittu puutteita vai ei vaikka suullisesti todettaisiin että asiat kunnossa voi puolen vuoden päästä ilmestyvä valvontapöytäkirja osoittautua sellaiseksi että siitä on seuraamuksia mutta ennen kaikkea sanktioitten kohtuullisuus olisi asia johon johon pitäisi pystyä puuttumaan luen erään kansalaisen maaliskuun sähköpostista suoraan meillä mavin tarkastajat tekivät valvontakäynnin lokakuussa kaksituhattaneljätoista noin sataseitsemänkymmentä eläintä käytiin läpi hyvässä hengessä ja tulos oli yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttisesti oikea vain kolmen vasikan syntymäilmoituksissa oli viiveitä tänään oli sitten elyn tarkastus ja sekin meni kohtuullisen hyvin satakahdeksankymmentäviisi eläintä valvottiin poistoissa ei ollut yhtään viivettä korvamerkit olivat ok muutaman vasikan jokunen ylipäivä ja kolmen astutussonnin pitopaikassa oli virhe vaikka tietenkin eläimet nyt olivat tilalla olivat kesällä astumassa toisessa paikassa kysynkin kuinka se on perustuslain ja yleisen oikeuskäytännön mukaista lainsäätäjän mielestä että kun laki täydentävistä ehdoista on nyt tullut voimaan ja kiristettiin tulkintaa niin ennen uuden tulkinnan voimaantuloa tehdyt virheet rangaistaan nyt siis jos oikeuskäytäntö muuttuu ja edellisen käytännön mukaan on toimittu niin voiko olla että sanktioidaan siitä vanhan käytännön tavasta kaiken lisäksi mavin tarkastajat eivät tätä pitopaikkavirhettä silloin tarkastuksessaan ilmoittaneet vuonna kaksituhattaneljätoista tässä tapauksessa sanktio oli noin viisituhatta euroa ja sen lisäksi viljelijä joutuu kolmen vuoden erityistarkkailuun viljelijä kysyy mitä tekemistä tämänkaltaisella idiotismilla on ruokaturvallisuuden kanssa no ei tietenkään mitään ja kyllä se tuntuu kohtuuttomalta että että

rikkeistä jotka itse asiassa tässäkään salissa eivät varmaan kenenkään mielestä niin huimilta rikkeiltä tunnu että että sonni on ollut toisella laitumella eikä sitä ole ymmärretty ilmoittaa mutta se on ollut tallessa tämäntyyppisistä seuraamuksena sitten voi olla vaikka se viisituhatta euroa sen lisäksi nostan vielä erittäin kipeän lainsäädäntökohdan maatalouslomituslaista henkilö oli hakenut työkyvyttömyyseläkettä sitä ei hyväksytty hän valitti tästä siitä oli seurauksena että viljelijä ei voi saada sijaisapua siis viljelijällä ei ole oikeutta sairastaa jos

arvoisa puhemies kiitokset oikeuskanslerille mielenkiintoisesta kertomuksesta

lakikirja kädessä ei uudistuksia tehdä vaikka tämä onkin ehkä hieman karrikoiva avaus se on silti ajankohtainen ja hyvä nosto keskusteluun täytyy todeta ääneen että juristitkin ovat ihmisiä ihmisillä on halu vaikuttaa ympäristöönsä ja niin on myös juristeilla joskus juristit voivat olla jarrumiehiä silloin kun he hakemalla hakevat laista tulkintoja jotka edistävät heidän omaa maailmankuvaansa ja elämänkatsomustaan erityisesti tämä näkyy perustuslakia tulkitsevilla ihmisoikeusjuristeilla joille voi olla jopa tapa tehdä politiikkaa tai siltä se ainakin näyttää politiikkaa joka heille ei lakimiehinä kuulu asia kun on niin että juristit tai asiantuntijat eivät ole saaneet yhtään ääntä joiden mandaatilla voi säätää lakeja heidän tehtävänsä on noudattaa lakeja ja kommentoida lakeja kysyttäessä toinen asia mikä tulee mieleen on on tämä keskustelu vaikutusarvioista ja niiden käyttö poliittisena lyömäaseena nykyään tuntuu olevan keskusteluissa muotia että jos joku päätös tai esitys ei miellytä niin ensimmäinen argumentti mikä kaivetaan esiin on että tätä tätä ja tätä vaikutusarviota ei ole tehty jos vaikutusarvio tehdään vastaus on että vaikutusarvio ei kelpaa jokuhan ne vaikutusarviotkin aina tekee ja se joku joka ne tekee on tyypillisesti virkamies tai asiantuntija jota edelleenkään kansa ei voi vaihtaa poliitikot kansa voi vaihtaa arvoisa puhemies minun mielestäni meidän täytyy korostaa eduskunnan valtaa päättää näistä asioista meidät kansa voi vaihtaa

herra puhemies jossakin puheenvuorossa täällä arvosteltiin lainvalmistelun laatua kuitenkaan oikeuskanslerin tehtäviin ei kuulu osallistua itse säädösvalmisteluun teillä on kuitenkin suuri ja tärkeä rooli valtioneuvoston ennakollisessa valvonnassa lainvalmistelussa voidaan olla yhteydessä oikeuskanslerinvirastoon kun pohdittavana on perus ja ihmisoikeuskysymykseen liittyviä seikkoja ja niitä tulee arvioida kysyisin teiltä millaisia yhteydenottoja saatte ja ollaanko teihin yhteydessä arvoisa puhemies sitten vielä palaan tähän terveydenhuollon kysymykseen täällä on muun muassa tutkittu kantelua liittyen asian viipymiseen jossa kantelija on pyytänyt potilasasiakirjoihin merkityn väärän tiedon oikaisemista ja se on tehty pitkällä viiveellä kuitenkin ilmeisesti sitten toteutettu nämä ovat juuri niitä pieniä asioita joista tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani myös mainitsin kuinka kaikki ne jotka eivät välttämättä ymmärrä eivätkä tiedä tätä prosessia miten kantelussa mennään eteenpäin ja mistä kaikista asioista voidaankaan kannella saavat äänensä kuuluviin täytyy sanoa että tämä on sellainen teema josta itse olen saanut myös sähköpostia on ollut henkilö joka on ollut potilaana ja sitten hänestä kirjoitetut kirjoitetut diagnoositiedot ovat olleet hänen mielestään

kuinka niitä voi sitten mennä oikaisemaan ja millaiseen prosessiin siitä sitten joutuu kysyisinkin teiltä miten me saamme nämä ihmisten äänet kuuluviin
arvoisa herra puhemies ottaisin myös kantaa kuten edellä edustaja mäkisalo ropponen lainvalmistelun tasoon esimerkiksi eduskunnan pitkäaikainen pääsihteeri tiitinen otti kantaa asiaan jäädessään eläkkeelle vuodenvaihteessa ja hän arveli että yksi heikentymisen syistä on se että yksittäisiä selvitysmiehiä käytetään entistä enemmän monijäsenisten työryhmien sijaan aiempina vuosikymmeninä nämä työryhmät olivat yleisempiä lakihankkeiden valmistelussa vaikka näihin paikka paikoin raskassoutuisiin komitea ei ehkä kaivata takaisin on totta että yksittäisten selvitysmiesten valmistelussa lait jäävät pakostakin kapeampialaisiksi kuin jos tämä olisi tehty ryhmässä jossa eri näkökulmia punnitaan painavammin ongelmana on myös se että uusien lakihankkeiden aikataulut ovat liian kireät voisin luetella tukuittain esityksiä joissa lausuntoaika on lyhyt tai lausuntoja jopa on hyvän hallintotavan vastaisesti pyydetty kesäisin jolloin esimerkiksi kuntien on suorastaan melkein mahdoton ollut antaa lausuntoa kun luottamushenkilöitä

sote ja maakuntaitsehallintouudistus myös koulutuksen osalta kaivattaisiin pitkäjänteisempää politiikkaa kuin vain vaalikaudelle ulottuvaa ja näkisin kyllä parempana että valmisteltaisiin parlamentaarisessa ryhmässä jolloin kaikki puolueet hallituspohjasta riippumatta olisivat sitoutuneet viemään näitä uudistuksia eteenpäin isojen hankkeitten osalta myös monesti puuttuvat ei ole rahoituslaskelmia tai ne ovat vaillinaisia sukupuolivaikutusten arviointia tai lasten asemasta ei ole tehty olisi hyvä että laadusta ei kiireessäkään tingittäisi

arvoisa puhemies

tosiaan eilen illalla oli tämä kansalaisinfo ja olen jättänyt sisäilmaa koskevan toimenpidealoitteen ja refereeraan aika pitkälti eilistä puhettani työterveyslaitoksen mukaan suomessa ainakin kahdeksansataatuhatta ihmistä altistuu päivittäin sisäilmaongelmille altistumista kosteusvaurioille voi tapahtua niin kodeissa päiväkodeissa kouluissa kuin työpaikallakin rakentamisen ja korjauksen tavoista on puhuttu paljon ja niihin on etsitty oikeita tapoja ja ratkaisuja samoin rakennusten oikeanlaista käyttöä ohjeistetaan kuitenkin kosteusvaurioiden johdosta jo sairastuneet ovat jääneet aivan liian huomiolle kemikaaliherkistyneiden sekä sairastuneiden määrä kasvaa jatkuvasti ja sairastuneiden joukossa on kasvavassa määrin lapsia lukuisten kansainvälisten tutkimusten mukaan kyseessä on voimakkaasti kasvava työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä lisäävä kansanterveysongelma jos oireiluun ei reagoida ajoissa ja oikealla tavalla sairaus muuttuu krooniseksi ja aiheuttaa merkittäviä seurauksia sairastuneiden elämään kuten toimeentulon ja työ tai opiskelupaikan menetys taloudellinen romahdus sosiaalinen eristäytyminen ja kodittomuus monen sisäilman vuoksi sairastuneen oireita ei oteta vakavasti vaan ne tilastoidaan vasten asianomaisten tahtoa usein psyykkisinä sairauksina mielenterveyspotilastilastoihin tällaisia kokemuksia on suurella osalla sairastuneista joten syntyvä tilastollinen harha on oletettavasti merkittävä sairastumisen tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja varhainen puuttuminen tilanteeseen ovat edellytykset sairauden pahenemisen ehkäisemiseksi putoaminen työelämästä tai nuoren syrjäytyminen sisäilmasairauden vuoksi aiheuttaa yhteiskunnalle suurempia kustannuksia kuin ennaltaehkäisy tai kuntoutus vuonna kaksituhattaviisitoista ympäristöherkkyys lisättiin kansainväliseen icd kymmenen tautiluokitukseen suomessa nimikkeellä r kuusikymmentäkahdeksan piste kahdeksankymmentäyksi eli jatkuva tai toistuva poikkeuksellinen herkkyys ympäristön tavanomaisille tekijöille kyseinen koodi ei kuvaa sairautta vaan oireita eikä täten oikeuta esimerkiksi sosiaalivakuutusetuuksiin koodi ei siis tuo kuntouttavaa apua sisäilmasairastuneille toistaiseksi on myös määrittelemättä lasketaanko sisäilman kosteusvauriomikrobit ja kemikaalit näihin tavanomaisiin tekijöihin jos kela ei myönnä sisäilman ai heuttamaa oirekuvaa sairaudeksi sairaudeksi jäävät sairauspäivärahat saamatta sairauspäivärahaa hakiessa ei voi samanaikaisesti olla työtön työnhakija sisäilmasta sairastunut ei voi myöskään päästä sairauseläkkeelle tai saada tarvittavaa päivittäistä apua ja tukea vaikka olisi pysyvästi invalidisoitunut kun virallista sairautta tai todistetta invaliditeetista ei ole sisäilmasairauksiin liittyviä eläkkeitä tai ammattitauti ja työperäisiä sairauksia ei pääasiallisesti tällä hetkellä korvata kuntouttavia toimia korvataan satunnaisesti kun diagnoosiksi saadaan jokin muu kuin itse sisäilmasairastuminen nykyisellään vaikeassakin tilanteessa olevat sairastuneet jäävät vaille yhteiskunnan apua tai tukea eivätkä heidän kohdallaan toteudu samat perustuslailliset oikeudet kuin muilla kansalaisilla tästä saimme hiljattain tietoa vihaisilta äideiltä sairastuneiden ohjaaminen erilaisiin käyttäytymisterapioihin tavoitteena opetella sietämään muun muassa hometoksiinialtistusta on lisääntynyt työterveyslaitos ohjaa ympäristösairaita näihin terapioihin ja järjestelmällisesti jopa pieniä lapsia jotka oireilevat niin sanotuissa homekouluissa kokemusten kautta paras tapa edistää paranemista on altistuksen välttäminen arvoisa puhemies lääkärikoulutukseen ei suomessa ole vielä sisällytetty erilaisten altisteiden tunnistamista niihin liittyvien oireiden diagnosointia ja hoitoa virallinen lääkärikoulutus esittää edelleen ympäristömyrkkyjen aiheuttamien sairastumisten olevan puhtaasti psykosomaattispohjaista lääkärikoulutuksen ja yleisen tietotaidon saaminen ajanmukaiselle tasolle on yksi perusedellytys sille että maahan saadaan luotua uusia tuki ja toimintajärjestelmiä jotka estävät sairastuneiden putoamisen normaalielämästä lopuksi yhteenvetona voin todeta että sairastuneet tarvitsevat uudet diagnoosinumerot saadakseen tukea toimenpiteisiin ehkäisemään lisäsairastumista tukea kuntoutumiseen työllistymiseen sairastuneille soveltuvien asuntojen hankintaan ja yhdenvertaiseen sosiaaliturvaan

toinen toukokuuta kaksituhattakolmetoista mietinnön jossa se ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi neljäätoista erilaista kannanottoa siihen kannattaa jokaisen tutustua arvoisa puhemies toivon että tämä vaikea asia pystyttäisiin ottamaan täällä eduskunnassa käsittelyyn kun on puhuttu tasavertaisesta ihmisestä niin ajattelen juuri niitä pieniä lapsia kymmeniätuhansia jotka käyvät tänä päivänä homekouluissa voi olla niitä lapsia jotka eivät parane siitä koskaan ja samoin työelämässä olevia tuhansia aikuisia jotka ovat menettäneet työpaikkansa jopa asunnonkin koska he eivät pysty asumaan tavallisissa asunnoissa että mieluummin eletään teltassa tai parvekkeella tämä lyhyesti kiitos

arvoisa puhemies jotenkin viime vuosina on ollut muodikasta poliitikoille syyttää oikeustieteilijöitä politikoinnista silloin kun oikeustieteilijöiden kommentit eivät miellytä on totta että perustuslaki ei ole ikuinen perustuslakiin on tehty sen historian aikana useita muutoksia ja ja suomessa vielä useammin on tapana venyttää perustuslain sisältöä tulkintakäytännön kautta mutta perustuslaki ei myöskään ole jotakin sellaista minkä pitää taipua ja muuttua arvoilmapiirissä niin kuin täällä joku esitti

perustuslaki ja sen sisältö ei siis ole kiukuttelukysymys vaan se on kysymys joka tulee ottaa vakavasti ymmärtää sen merkitys ymmärtää sen rooli tässä meidän päätöksentekojärjestelmässä

esille terveydenhoitoon liittyvän lainsäädännön yhteydessä sen sijaan kansainvälisen ihmisoikeuskeskustelun näkökulmasta paperittomat ovat hyvin vanha kysymys siitä näkökulmasta se että meillä perusoikeusuudistuksessa siirryttiin kansalaisesta jokaiseen ei ole mikään kauhean radikaali uudistus vaan hyvässä linjassa sen kanssa mihinkä kansainvälinen ihmisoikeuskeskustelu on menossa

niitä sitten muokkaillaan vähitellen sitä myöten kun asia tulee ajankohtaiseksi perustuslakivaliokunnan työlistan kautta meillä tehtiin keväällä kaksituhattaviisitoista eduskunnassa iso muutos meidän maahanmuuttopoliittiseen linjaan kun päätettiin että ne ihmiset joita joita ei voida palauttaa kansainvälisten sopimusten vuoksi ja jotka toisaalta eivät suostu palaamaan vapaaehtoisesti jätetään vain kaiken säätelyn ulkopuolelle ikään kuin heitä ei olisi olemassa silloin kun tämä asia oli keskustelussa minä koetin kovasti kysellä mitä me sitten kun näitä ihmisiä on satoja mitä me teemme sitten kun näitä ihmisiä on tuhansia kun meillä on tuhansia ihmisiä jotka ovat kokonaan tai merkittävältä osin meidän oikeusjärjestyksen näkökulmasta marginaalissa ja ja jotka vaativat meiltä aivan uusia erityistoimia silloin kukaan ei halunnut tästä asiasta puhua nyt se tuntuu kovasti aktuaalilta jos paperittomuus hoituisi maailmasta pois se kieltämällä asia olisi monessa muussa maassa jossa paperittomuutta on ollut paljon pitempään kuin suomessa hoidettu jo ajat sitten se ei toimi se ei mene niin sen me ainakin oppia katsomalla vähän ympärillemme me emme myöskään suomesta käsin niin kauan kuin meillä on jonkinnäköiset hyvinvointirakenteet voi tehdä niin huonoa tarjousta että ihmisten kannattaisi palata niihin olosuhteisiin joista monet heistä ovat tulleet

arvoisa puhemies

tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen ratkaisu täältä lukea ja katsoa sitä oikeuskanslerinkin lausuntoa kun itse olen tämän valituksen ollut aikanaan tekemässä ensinnäkin kiitän oikeuskansleria hyvin asiallisesta ja punnitusta harkinnasta ja lausunnoista täällä oikeuskansleri toteaa ministeriön asiaan osallisten virkamiesten menetelleen lainvastaisesti perustaessaan päätöksensä muun ohella järjestön esittämiin poliittisiin kannanottoihin ja jättäessään kuulematta järjestöä kyseisistä kannanotoista joilla oli ollut vaikutusta ministeriön päätökseen varsin merkittävää että tosiaan päätös syntyi siitä että nähtiin lainvastaiseksi se

edustaja paavo arhinmäki toimi kulttuuri ja urheiluministerinä tämä tietysti tehtiin virkamiestyönä esityksenä ministerille mikä on tässä korkeimman hallinto oikeuden päätöksessä ja tässä oikeuskanslerinkin luonnehdinnassa asiasta mielenkiintoista on se että tässä hyvin vahvasti nähdäkseni puolustetaan sanan ja mielipiteenvapautta mikä on on hyvin hienoa mutta se minkä otin esille opetusministeri sanni grahn laasoselle kun käsiteltiin nuorisolakia sen uudistusta on tietysti se minkä oikeuskanslerikin täällä ottaa kun uudistustyö on käynnissä että lakia olisi tältä osin kyllä selkiytettävä pitää varoa sitä että nuorisolailla ei kavenneta sanan ja mielipiteenvapautta esimerkiksi tällaisen valtion avustusharkinnan yhteydessä se mikä tässä perussuomalaiset nuoret rytä koskevassa päätöksessä aikanaan oli varsinaisesti kyseessä tämän poliittisen mielipiteen osalta johon silloin opetus ja kulttuuriministeriön virkamiehet ottivat kantaa oli heidän mukaansa se että järjestön näkemykset monikulttuurisuuteen liittyvissä asioissa ovat olleet ristiriidassa nuorisolain arvopohjan kanssa eli kuten nähdään niin suoraan viitataan nuorisolakiin sen arvopohjaan eli siihen lainsäädäntöön mitä nyt sitten ollaan uudistamassa herää tietysti juuri kysymys siitä missä menee tavallaan se raja milloin voidaan esimerkiksi valtiontuen kohdalla katsoa että joka tukea hakee sinänsä muuten asiallisin perustein joku tällainen mielipide sitten estäisi tuen saamisen aikanaan kun tämä oli käsittelyssä niin media nosti mielestäni hyvin aiheellisesti esille sen että samaan aikaan esimerkiksi kokoomusnuoret oli tehnyt lausunnon siitä että kiihottaminen kansanryhmää vastaan pitäisi poistaa lainsäädännöstä se ei kuitenkaan ollut heitä estänyt saamasta valtiontukea eli on hyvin vaikea tehdä harkintaa tämmöisen suhteen että mikä on sitten nuorisolaissa se arvopohja jonka perusteella lähdettäisiin joltain järjestöltä valtiontukea eväämään ja siksi onkin nähdäkseni merkittävää että sekä korkein hallinto oikeus että oikeuskansleri tässä omassa tulkinnassaan näkevät että sanan ja mielipiteenvapaudella pitää olla hyvin merkittävä painoarvo ja ei voi kovin heppoisin perustein lähteä määrittelemään sitä mitä poliittinen järjestö saa olla mieltä jostain poliittisesta kysymyksestä se mikä tästä on myös tehnyt hyvin ongelmallisen kysymyksen silloin aikanaan ja ja näyttää siltä että tekee edelleen on se että nämä esitykset tästä valtiontuesta nuorisojärjestöille tekee voi sanoa osittain poliittisesti nimitetty toimikunta jossa on siis toimijat jotka ovat toimineet tai toimivat aktiivisesti poliittisissa puolueissa tai poliittisissa nuorisojärjestöissä eli siinäkin mielessä on hyvin vaikea ajatella miten tällaiset toimijat voisivat tavallaan arvioida toisten poliittisten toimijoiden oikeutta muodostaa mielipiteitään poliittisiin kysymyksiin toivon että tähän ministeri grahn laasonen myös tosiaan paneutuu että sanan ja kunnioitetaan mahdollisimman pitkälle muuten yleisen lain ja ja hyvän maun rajoissa sen verran haluan ottaa kantaa siihen mitä edustaja kontula tässä sanoi ja pohdiskeli pohdintahan on paikallaan itse olen perustuslakivaliokunnan jäsen ja täytyy käydä jatkuvaa pohdintaa siitä mikä on suomalaisen yhteiskunnan suhde perustuslakiin miten sitä tulkitaan uskon että ei kukaan halua sulkea oikeusoppineiden suuta julkisuudessa esittää näkemyksiään ja ja heidän pitääkin suorastaan esittää näkemyksiään varsinkin jos toimittaja niitä kysyy mutta se mikä on ongelmallista näin perustuslakivaliokunnan jäsenen näkökulmasta on se että jos tulee sellainen tunne että tavallaan julkisuuden kautta jollain tavalla ohjattaisiin tiettyyn suuntaan päätöksentekoa tai sanoisin liialti ihmisten ajattelua siinä suhteessa että unohdetaan se että on kansanvallan kautta valitut kansanedustajat jotka sitten ovat näitä asioita arvioimassa ja myöskin sitten lopulta päättämässä ja ja heidän heidän harkintaansa sitten viime kädessä perustuu se miten oikeusoppineiden näkemykset sitten siinä päätöksessä otetaan huomioon useinhan kuitenkin on kyse asioista joissa oikeusoppineidenkin näkemykset jakaantuvat hyvin vahvasti eli määräenemmistöistä harkintaa että oikeusoppineista valtaosa olisi tätä mieltä ja sen perusteella voidaan tehdä tietty päätös niin on niin että aika harvassa kysymyksessä asia menee niin vaan joudutaan enemmänkin tekemään laadullista harkintaa eli siltä pohjalta kenellä on paras argumentti sitten tekemään tämä perustuslakivaliokunnan mietintö tai lausunto ja mitä tulee tähän kysymykseen paperittomista niin ymmärrän sinänsä tämän edustaja kontulan näkemyksen siitä että että paperittomat pitää ottaa jollain tavalla lainsäädännössä huomioon ja tämän ryhmän olemassaoloa ei tietenkään voi kiistää mutta toisaalta on minusta erikoinen ajatus että että ei olisi mitään merkitystä sillä onko laittomasti vai laillisesti maassa esimerkiksi mitä tulee siihen millainen tulkinta otetaan siitä

se ei toimi ja se ei ole oikein jos ajatellaan että kaikki samat oikeudet ovat paperittomalla kuin olisi suomen kansalaisella eli kyllä jonkinlainen ero täytyy olla sen laillisen ja laittoman välillä ja tämä on sitä tulkintaa mitä tässä sitten täytyy valiokunnankin tehdä mutta tosiaan kiitän oikeuskansleria erinomaisesta toimintakertomuksesta ja näillä halusin myös antaa hieman evästystä siihen että tällainen tapaus on aikanaan ollut sanan ja mielipiteenvapaudesta ja ja se on syytä ottaa huomioon myös tätä uutta nuorisolakia sorvattaessa

eduskunta ja perustuslakivaliokunta joutui viime vaalikaudella useampaan kertaan pysäyttämään yritykset saada sote ratkaisu suomeen valiokuntaan tuotiin paperi josta ei voitu lausua koska se ei ollut hallituksen lakiesitys sitten tuotiin parikin lakiesitystä toinen hallituksen esitys ja valiokunnan nopeasti tekemä esitys ja kaikki nämä törmäsivät perustuslakiin eikä asioita voitu viedä eteenpäin silloin heräsi kysymys siitä eikö lainvalmisteluvaiheessa olisi syytä kuulla perustuslakiasiantuntijoita huomattavasti systemaattisemmin niin että siitä hallituksen lakiesityksestä joka tulee eduskuntaan voitaisiin silloin jo varsin suurella todennäköisyydellä tietää että se on perustuslain piiriin mahtuva

ministeri rehnin pohdiskelun siitä miten tässä niin sanotussa pakkolakiasiassa olisi pitänyt saada ajoissa perustuslakiasiantuntijoilta arvio siitä kannattaako hallituksen tässä ja tässä suunnassa edetä lainvalmistelun probleemiksi markku helin toteaa juuri sen että riittävää perustuslakiasiantuntijoiden käyttöä sellaista instituutiota meillä ei oikein ole siinä vaiheessa kun tai ministeriö valmistelee lakiesityksiä kysyisin oikeuskanslerin kantaa siihen pitäisikö meidän kehittää tai korostaa tätä perustuslakiasiantuntijoiden käyttöä jo siinä lainvalmisteluvaiheessa ennen kuin tulevat sitten esitykset perustuslakivaliokunnan käsittelyyn jossa tietysti eduskunta sitten ottaa kantaa

arvoisa puhemies tässä on otettu monia tärkeitä asioita esille muun muassa nämä ja niiden moninaiset terveysvaikutukset ja terve rakentaminen jatkossa ja niin edelleen tärkeitä asioita mutta minä haluaisin nostaa esille perus ja ihmisoikeudet suomessa tämä puheenvuoro tulee vähän yllättäen mutta kun selasin tätä oikeuskanslerin kertomusta vuodelta kaksituhattaviisitoista selkein kirjaimin on sanottu että oikeuskanslerin toimenkuvaan kuuluu muun muassa perus ja ihmisoikeuksien valvonta ja sen otsikon alla on eri kappaleita yhdenvertaisuudesta siellä on uskonnon ja omantunnonvapaudesta oikeudesta työhön ja niin edelleen ja sitten kun kääntelin näitä sivuja niin täällähän tulee selkeästi esimerkiksi perustuslain kuudennen pykälän mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen iän alkuperän kielen uskonnon vakaumuksen mielipiteen terveydentilan vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella edelleen perustuslain yhdennentoista pykälän mukaan jokaisella on uskonnon ja omantunnonvapaus uskonnon ja omantunnonvapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan ja niin edelleen edelleen jos yhtenä kappaleena vielä nostan esiin perustuslain kahdeksannentoista pykälän mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä ammatilla tai elinkeinolla ja niin edelleen en tiedä kuinka hyvin arvoisa oikeuskansleri on tietoinen että suomessa kaikkia näitä perustuslain lupaamia oikeuksia rikotaan terveydenhuollossa en tiedä kuinka hyvin arvoisa oikeuskansleri on tietoinen siitä että jos on vakaumus kristillinen uskonnollinen tai eettinen vakaumus ettei halua olla osallisena elämän lopettamiseen niin se rajoittaa suomessa opiskelumahdollisuuksia opiskelupaikkaan pääsemistä esimerkiksi gynekologian alalla ei ole suomessa mahdollista saada erikoistumispaikkaa mikä rajoittaa sen alan ammatin harjoittamista sillä alalla eteenpäin pääsemistä kätilöt nykytietämyksen mukaan voivat hankkia ammatin mutta heillekin jos he eivät suostu elämän lopettamiseen esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla osoitetaan ovea tai paremminkin ei anneta työpaikkaa ollenkaan elleivät he suostu raskaudenkeskeytyksiä suorittamaan tämä siitäkin huolimatta että synnytysten hoitaminen elämän auttaminen tähän maailmaan on yksi perustavaa laatua ja samoin naistentautien synnytysten erikoislääkärin ammatti itse olin alullepanijana siinä kansalaisaloitteessa joka keräsi lähes seitsemänkymmentätuhatta allekirjoitusta nimenomaan siinä peräänkuulutettiin että joko uskonnollisen tai eettisen vakaumuksen perusteella eivät voi osallistua elämän lopettamiseen voisivat saada yhtäläiset oikeudet ja yhtäläiset mahdollisuudet opiskeluun ammatin hankkimiseen ammatin harjoittamiseen ja uralla etenemiseen kuitenkin eduskunnassa kun käytiin keskustelua aiheesta sitä jyrättiin monien monien kansanedustajien toimesta sillä perustelulla että se vaikeuttaisi abortin saamista suomessa kuitenkin naisilla on lainmukainen oikeus saada abortti itse naistentautien synnytysten erikoislääkärinä olen sitä mieltä että tämän osa alueen potilaiden hoito niin ennen toimenpidettä kuin sen jälkeenkin tulee saada paremmaksi tässä maassa

pienellä paikkakunnalla tai pohjoisessa eivät suorita esimerkiksi sydämen varjoainekuvauksia jos tulee hyvinkin elämää uhkaavia rintakipuja eikä eikä monikaan siellä suorita polvi tai lonkkaleikkauksia tai monia muita toimenpiteitä mutta kaikkien näidenkin potilaitten hoito järjestyy niin kuin järjestyy kaikkien tarvittavien naistentautien synnytysten alaan kuuluvien potilaidenkin tutkimus ja hoito asianmukaisella tavalla niin kuin lain mukaan ja hyvän hoitokäytännön mukaisesti kuuluukin

perusoikeuksia kunnioitetaan tämä olla totta minulle se on ollut hyvin kipeä ja itse asiassa häpeällinen asia olen aikaisemmin ollut maailmalla hyvin paljon rinta rottingilla ylpeänä suomesta suomalaisuudesta ja ja yhteiskunnan rakenteista ja oikeuksista huolehtimisesta täällä mutta joka tapauksessa brysseliin euroopan parlamenttiin omantunnonvapausseminaariin kutsuttiin alkuvuodesta siellä oli suuria juristijärjestöjä ja sieltä meni komissiolle tietoa ja suurten puolueiden eri järjestöjen edustajia oli siinä seminaarissa ja siellä muun muassa kysyttiin että ymmärsimmekö me oikein että suomalaisilta gynekologeilta voidaan evätä kokonaisuudessaan synnytysten hoitaminen jos he eivät voi osallistua

aborttiin siitäkin huolimatta että se voi monissa työpaikoissa tulla erittäin harvoin eteen ja minä sanoin että tämä on aivan totta koko tämmöinen perustavaa laatua oleva ammatti voidaan suomessa evätä vakaumuksen perusteella sen jälkeen pikkuparlamentissa keväällä oli koolla for the next generations tämmöisen ykn alaisen niin verkoston jäsenet ja heidän kokouksessaan sain olla puheenjohtajana siellä oli parlamentaarikkoja eri maista ja edelleenkin kun oli kyse koulutuksesta heidän oli vaikea uskoa että suomessa voidaan näin rajoittaa koulutuspaikkaan pääseminen ja ammatin saaminen ja sen harjoittaminen for the next generations keräsi pikkuparlamentissa edustajia yli sadasta eri maasta ja siellä oli muun muassa brysselistä suuren juristijärjestön edustaja puhumassa ja hän toi edelleenkin esiin sitä epäkohtaa mikä suomessa on

viimeksi taisi olla toissa päivänä kun ihmisoikeusjärjestön edustaja vieraili täällä suomen eduskunnassa meillä oli ihmisoikeusryhmän kokous siellä edelleen hämmästystä herättää voiko suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa missä pyritään kaikkien ihmisoikeudet myös uskonnonvapaus takaamaan

edelleen tänä päivänä kaksituhattakuusitoista olla tilanne että evätään vakaumuksen vuoksi opiskelupaikka työpaikka ja uralla eteneminen minä tiedän että brysselissä euroopan parlamentissa on useampia järjestöjä joille suomi on silmätikkuna siinä mielessä että täältä kerätään raportteja ja tullaan julkaisemaan niiden raporttien perusteella myös myös julkaisu sanoisin lyhyesti nyt näin minä toivoisin niin kuin ymmärrän toimenkuvaan myös kuuluu huolehtia näistä asioista että me voisimme saada tämänkin asian suomessa tolalleen silloin reilut neljäkymmentä vuotta sitten kun raskaudenkeskeytys tuli lailliseksi suomessa se mahdollisti sen että monet tavattoman ikävät ja henkeä uhkaavat komplikaatiot mitä laittomista aborteista oli käsillä saatiin pois ja monet iäkkäämmät gynekologit jotka silloin olivat toimessa sanoivat että se oli hyvä asia pelastettiin henkiä raskaudenkeskeytys on laillinen suomessa ja sitä sitä tietyissä paikoissa tietyillä poliklinikoilla hoidetaan niin kuin kuuluukin mutta ei voi olla oikeusvaltiossa niin että samanaikaisesti kun tytöt ja naiset saavat oikeuden halutessaan saada myös tällainen toimenpide niin niinkin perustavaa laatua olevia ammatteja kuin esimerkiksi kätilön tai naistentautien ja synnytysten lääkärin ammatti evätään toisin sanoen että suomalaiset joutuvat matkustamaan ulkomaille ja hankkimaan siellä esimerkiksi naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin spesialiteetin ja palaamaan sen jälkeen suomeen suurin osahan minun ammattialaani kuuluvista erikoislääkäreistä toimii sellaisissa toimipaikoissa missä tämäntyyppisiä potilaita ei edes käsitellä eli suurin osa gynekologeista hoitaa esimerkiksi ikäihmisiä syöpätauteja lapsettomuushoitoja ja monia monia muita ammattiala on tavattoman laaja toivoisin että oikeuskansleri puuttuu tähän asiaan

se on erittäin ristiriitainen käsite ja siihen liittyy monia semmoisia taustaolettamia joita minä en halua olla kannattamassa ja tuoda suomalaiseen keskusteluun

ei kyllä riitä kauheasti muuhun kuin siihen ruokaan majoitukseen lääkkeisiin ynnä muuta eikä kaikkien kohdalla kyllä siihenkään näiden käsitteleminen kahtena eri kysymyksenä osoittaa vain tietämättömyyttä siitä mikä on suomalaisen toimeentulotuen nykytaso

useimmitenhan perustuslakivaliokunnan tekemät muutokset huom muutokset ja huomiot ovat suosituksia silloin kun ne ovat säätämisjärjestyskysymyksiä liittyvät tavallisesti johonkin sellaiseen pieneen yksityiskohtaan joka on varsin helppo korjata meillä on loppujen lopuksi meidän lainsäädännössä

jotka menevät pykälän taakse perustuslakivaliokunnassa prosentti on todella todella pieni mutta jos nyt sitten on kuitenkin niin että on iso ristiriita perustuslain ja jonkun hallituksen esityksen välillä ja poliittista tahtoa sen läpiviemiseen niin siinä tapauksessa me muutamme perustuslakia ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää meillä on olemassa siihen ihan vakiintunut käytäntö mitenkä se tapahtuu ei perustuslaki mitään poliittista tahtoa estä se vain vähän hidastaa pahimpia tyhmyyksiä

nyt kun oikeuskansleri on paikalla on pakko kommentoida terveydenhuollon ammattilaisten oikeutta kieltäytyä abortista täällä eduskunnassa käytiin aiheesta laaja monipuolinen ja suurimmaksi osaksi hyvin asiallinen keskustelu jonka lopputulema oli se että yhteispäätöksellä tämä nykyinen käytäntö päätettiin pitää voimassa eli se että terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole oikeutta kieltäytyä abortista isona syynä siihen ratkaisuun oli muun muassa se että jos uskonnollisista tai muista eettisistä syistä tällainen oikeus tulisi olisi yhtä lailla tultava oikeus muun muassa kieltäytyä hoitamasta naisia ja sitä emme halua vaan haluamme pitää lääkärit kaikkien yhteisessä käytössä lisäksi juttelin silloin keskustelin useammankin lääkärin kanssa ja muun muassa näiden aloitteen tekijöiden kanssa tilanteesta ja hekin tunnustivat sen tosiasian että suurimmassa osassa terveydenhuoltolaitoksia pyritään kunnioittamaan lääkäreiden

on selkeä parannus entiseen menneeseen ja mikä auttaa tässä tilanteessa myös niitä lääkäreitä jotka eivät näitä toimenpiteitä halua tehdä

olen aivan samaa mieltä edustaja järvisen kanssa että raskaudenkeskeytyksen tarpeen vähentämiseksi pitäisi nimenomaan saada ehkäisyasiat sillä tavalla kuntoon että kun raskaus tulee ajankohtaiseksi aina iloinen asia on totta että osassa sairaaloita pyritään vakaumus huomioimaan ja myös esimerkiksi jos jos lääkäri tai hoitaja kätilö on itse raskaana niin on aivan yleinen käytäntö että silloin ei tarvitse osallistua raskaudenkeskeytyksiin mutta niin kuin sanottu tässä laajassa ammatissa raskaudenkeskeytykset ovat nykyisin vain hyvin hyvin hyvin pieni osa sitä koko ammatinkuvaa varsinkin kun nykyisin raskaudenkeskeytykset tehdään suurelta osilta yli yhdeksänkymmentä prosenttia kotona eli naiset itse tekevät sen

arvoisa puhemies edustaja kontulalle sanoisin näin että itse sekä turvapaikkatutkintaa että maastakarkotusesityksiä tehneenä ja siihen tutkintaa tehneenä näen että kylläkin tämä termi laittomasti maassa oleskeleva on täysin validi ja ja voimme sitä kyllä kuten edustaja ronkainen käytti aivan aivan hyvin käyttää itse ajattelen monia turvapaikanhakijoita jotka ovat tulleet paperittomina kun he he ovat hakeneet turvapaikkaa he ovat laillisesti maassa kunnes kielteinen päätös on lainvoimainen

arvoisa herra puhemies jouduin välillä olemaan toisessa kokouksessa eikä minulla ole ollut tilaisuutta

heitä jotka ovat laillisesti suomessa että heitä jotka ovat laittomasti suomessa mitä tarkoitan tarkoitan sitä että kun suomessa viime aikoina on puhuttu paperittomista esimerkiksi global clinicin yhteydessä niin usein tarkoitetaan esimerkiksi suomessa lähinnä pääkaupunkiseudulla olevia eu kansalaisia jotka elättävät itseään kerjäämällä heitä me kutsumme paperittomiksi mutta nämä ihmiset nämä eu kansalaiset ovat täysin laillisesti suomessa se on aivan eri asia että minä kieltäisin kerjäämisen mutta siitä ei nyt ole kyse eli nämä ihmiset ovat laillisesti suomessa samoin turvapaikanhakija joka on hakenut turvapaikkaa ja saanut esimerkiksi maahanmuuttovirastolta kielteisen päätöksen josta on on valittanut helsingin hallinto oikeuteen on täysin laillisesti suomessa no sitten paperiton käsitteellä tarkoitetaan sellaista turvapaikanhakijaa joka on saanut lainvoimaisen kielteisen päätöksen ja jolla myös käännytyspäätös on voimassa niin silloin hän voi olla jonkun mielestä paperitonkin mutta hän on laittomasti suomessa siis suomen lain mukaan hänellä ei ole oikeutta olla suomessa ja hänen pitäisi poistua suomesta viitaten siihen mitä aikaisemmin puhuin toimeentulotuen saamisen edellytyksistä on tärkeätä että teemme eron laillisesti ja laittomasti suomessa olevien välillä esimerkiksi eu kansalaiset jotka kerjäävät suomessa ovat täysin laillisesti mutta heillä on omat syynsä olla hakematta toimeentulotukea joka tietyn ajan itse asiassa heille kuuluisi mutta se olisi myös jos he toistuvasti turvautuvat toimeentulotukeen peruste siihen että heillä ei ole oikeutta oleskella suomessa näin ollen kun puhutaan paperittomista siinä hämärretään se oleellinen ero onko ihminen laittomasti vai laillisesti suomessa näin ollen kun puhutaan esimerkiksi oikeudesta toimeentulotukeen on asian kannalta kaikin tavoin selkeämpää ja täsmällisempää että erotetaan laillisesti ja laittomasti suomessa olevat ihmiset ja toivon että tämä pidetään mielessä esimerkiksi sanon vain kun yleisradio uutisissaan siis verkossa siteerasi jotain lausumaani tähän liittyen niin siinä oli otsikkona että zyskowiczin mielestä paperittomilla ei ole oikeutta täyteen toimeentulotukeen en ole sitä mieltä jos

niin sanottu paperiton on laillisesti suomessa niin hänellä on oikeus täyteen toimeentulotukeen en itse ainakaan tällä hetkellä näe perustetta miksi toimeentulotuen kohdalla katsoisimme laillisesti maassa olevien kohdalla merkittäväksi sen eron onko hänellä voimassa oleva esimerkiksi pysyvä oleskelulupa vai ei tältä osin sosiaali ja terveysministeriön antamat ohjeet vuodelta kaksituhattakolmetoista joita apulaisoikeusasiamies sakslin tarkasteli aivan aiheellisesti ja ymmärrettävästi joutuivat kritiikin kohteeksi ja nythän ollaan valmistelemassa

uusia ohjeita joita minun mielestäni tullaan tarvitsemaan nimenomaan siinä tilanteessa ensi vuonna kun meillä on satoja ihmisiä jotka ovat laittomasti suomessa mikä on heidän mahdollisuutensa saada toimeentulotukea samoin perustein kuin niiden jotka ovat laillisesti suomessa minun mielestäni on itsestään selvää että heillä ei voi olla samanlaista oikeutta mutta kuten aikaisemminkin sanoin niin yksilöllinen harkinta jokaisen kohdalla on varmasti tarpeen koska tällaisella laittomasti suomessa olevalla ihmiselläkin voi olla siinä tilanteessa sellaisia perusteita esimerkiksi kuten mainitsin että hänen lapsensa on suomessa sairaalahoidossa että hänelle on perusteita myöntää toimeentulotukea pidemmäksi aikaa kuin esimerkiksi siihen kiireelliseen tilanteeseen että hän saa katon pään päälle ja riittävästi ruokaa siihen saakka jolloin voi ensitilassa poistua suomesta herra puhemies sen haluan vielä tehdä täysin selväksi että suomen oikeusjärjestelmä ei voi sietää sellaista tilannetta että kun korkein hallinto oikeus on lainvoimaisesti todennut että ihmisellä ei ole oikeutta oleskelulupaan suomessa eikä kansainväliseen suojeluun suomessa ja hänen tulisi poistua kotimaahansa

sen jälkeen yksittäinen kunnan sosiaalitoimen virkailija tai vuodenvaihteen jälkeen yksittäinen kansaneläkelaitoksen toimeentulotuesta päättävä virkailija päättäisi hänen mahdollisuudestaan palata kotimaahansa eri tavoin kuin mitä maan oikeusjärjestelmä ja viime kädessä korkein oikeus on päättänyt eli minun mielestäni semmoinen tilanne että korkein oikeus viime kädessä on arvioinut että asianomaisella on mahdollisuus palata kotimaahansa ja että hän ei saa kansainvälistä suojelua suomessa suomen lainsäädännön perusteella ja sen jälkeen joku kelan virkailija

olisi täysin mahdoton ajatellen meidän oikeusjärjestystämme ajatellen sitä että viranomaisten pitää toimia johdonmukaisesti ja panna täytäntöön lainvoimaiset oikeusistuinten ratkaisut tehokkaasti ja viivytyksettä arvoisa puhemies ihan toisena asiana olisin todennut että kun edustaja östman moitti täällä maahanmuuttoviraston ratkaisuja eräissä yksittäisissä turvapaikanhakijoiden tilanteissa niin haluan aivan yleisesti sanoa että demokratiassa kuten suomessa eduskunta säätämällä lait on päättänyt mikä on suomen linja kansainvälisen suojelun tapauksissa sen jälkeen maahanmuuttovirasto virkavelvollisena viranomaisena noudattaa eduskunnan säätämiä lakeja ja viime kädessä riippumaton oikeuslaitos päättää siitä onko tulkinta oikea missäkin kohdassa ei siis ole kyse virheiden korjaamisesta vaan siitä että eri tilanteissa tehdään erilaisia tulkintoja ja viime kädessä riippumaton oikeuslaitos tekee sen auktoritatiivisen tulkinnan

itse ainakin luotan siihen että maahanmuuttovirasto tekee hyvää ja tarkkaa työtä niissä vaikeissa olosuhteissa joihin he ovat joutuneet joissa tulostavoitteet ovat kovat sen sijaan kun on väitetty että poliittinen johto tai poliittinen taho vaatii lisää kielteisiä sehän on täysin väärä väite vaatii tiettyjä määrällisiä tavoitteita ja ne paineet ovat kovat mutta me emme voi siis poliittiset päättäjät vaatia heiltä sen enempää tiukempaa tai löysempää linjaa vaan he virkavelvollisuuksiensa ja virkansa mukaisesti ja virkavastuulla

arvoisa puhemies

keskusteluissa käytännöllisempi kuin ne muut vaihtoehdot joita sen yhteydessä käytetään miksi se on käytännöllisempi ensinnäkin sen takia että se kuvaa nimenomaan suhdetta juridiikkaan puhutaan paperittomuudesta silloin kun henkilöltä puuttuu jokin sellainen status jokin sellainen asiakirja joka mahdollistaisi oikeuden johonkin johonkin palveluun

jolta puuttuu oleskelulupa mutta he ovat paperittomia suhteessa meidän terveyspalveluihimme koska heillä ei oman maansa terveysjärjestelmän takia ole oikeutta oikeutta siihen sosiaalivakuutukseen joka muuten kattaa suurimman osan eu kansalaisista

näkökulmasta koska problematiikka näiden kannalta on kuitenkin sama toinen syy minkä takia paperittomuus on käytännöllinen käsite ja ehdottomasti käytännöllisempi kuin erilaiset laittoman ja kriminaalin muodot on se että se ei ole samalla lailla stigmatisoiva silloin kun me puhumme laittomasta me puhumme lähtökohtaisesti henkilöstä joka on rikkonut lakia mutta myös näissä ihmisissä jotka ovat maassa luvatta on hyvin monentyyppisiä monentyyppisiä tapauksia

tuominneet valeliitoksi ja ilmoittaneet tälle ulkomaalaiselle osapuolelle että mene kotios ainoa keino jolla pariskunta voi tehdä valituksen ja osoittaa jatkokäsittelyssä että yhteiselämä ja rakkaus on aitoa on se että he pysyttelevät yhdessä siitä huolimatta että tämän toisen osapuolen suomessa oleskelu onkin siinä tilanteessa luvatonta

oma kysymyksensä sitten on se ovat henkilöiden oikeudet ja riippumatta siitä puhummeko me laittomista puhummeko me paperittomista puhummeko me joistakin aivan muista käydään sitten keskustelu siitä millaiset oikeudet kuuluvat kenellekin mikä on se minimitaso mikä meidän järjestelmässämme kuuluu jokaiselle ja mitkä ovat ne tilanteet mitä meidän kestää ja jos me me katsomme muuta maailmaa missä on pidempi kokemus laajasta paperittomuudesta niin me huomaamme että että kuripolitiikka ei toimi ne ihmiset jos ovat jäädäkseen jäävät sinne yhteiskuntaan jos he eivät saa virallisia työpaikkoja he kasvattavat harmaata sektoria työllistyen sinne jos he eivät pääse viralliseen lääkäriin syntyy epävirallisia kansalaisjärjestöjen sairaaloita jos he eivät pääse oikeaan kouluun syntyy erilaisia hämäriä hämäriä omaoppimisympäristöjä niissä maissa missä on iso paperiton väestö on jouduttu ottamaan lusikka kauniiseen käteen ja myöntämään että näille ihmisille on pakko antaa jotkut oikeudet ihan jo sen takia että järjestelmä ei kestä sitä että siellä on valtava väestönosa oikeuksien ulkopuolella

että että säädetään lakeja ja ja kielletään ne ihmiset ovat täällä ja ja heidän täällä olonsa määrä riippuu ihan muista tekijöistä kuin siitä kuinka paljon erilaisia kieltoja me onnistumme onnistumme saamaan aikaiseksi tässä talossa

puhemies ymmärrän hyvin edustaja kontulan esittämät näkökohdat haluan kuitenkin sanoa että en mielelläni käytä yleiskäsitettä paperiton silloin kun puhun ihmisistä jotka kiistatta ovat laittomasti suomessa tarkoitan ihmisiä joilla on lainvoimainen päätös siitä että heillä ei ole oikeutta jäädä suomeen joilla on lainvoimainen käännytyspäätös olemassa ja jotka itse asiassa ihan ulkomaalaislain mukaan syyllistyvät ulkomaalaislain mukaiseen ulkomaalaisrikkomukseen kun eivät noudata sitä päätöstä

niiden ihmisten jotka saatuaan lainvoimaisen kielteisen ratkaisun turvapaikkahakemukseensa jäävät kuitenkin suomeen ja pidän tärkeänä sitä että me valmistaudumme tähän tilanteeseen että meillä olisi selvät ohjeet ja ja säädökset esimerkiksi juuri aikaisemmin puheena olleen toimeentulotuen suhteen joka ei luonnollisestikaan voi heidän kohdallaan olla yhtä laaja kuin niiden ihmisten kohdalla jotka ovat suomessa täysin laillisesti

puhemies edustaja kontula otti esiin käytännönläheisen pragmaattisen näkökannan siitä että joku laki olisi pakko säätää esimerkiksi sen takia että maassa olisi niin paljon laittomia tai paperittomia maassa oleskelijoita toisaalta jos tämän logiikan kääntää toisinpäin maailmassa on satoja miljoonia ihmisiä jotka voisivat tulla hakemaan parempaa elintasoa suomesta jokainen ymmärtää ettemme me voi ottaa tänne satoja miljoonia ihmisiä hakemaan parempaa elintasoa eli eikö meillä olisi tällä samalla logiikalla käytännön pakko säätää semmoinen laki että raja pistetään jossain kohtaa kiinni montako miljoonaa ihmistä me voimme tänne ottaa emme ainakaan niitä satoja

keskustelu on siinä vaiheessa että myöntäisin nyt puheenvuoron oikeuskanslerille

sen mukaan minkä verran aikaa katsoo tarvitsevansa ehkä viisi minuuttia voisi olla se sopiva maksimi

yhteen kysymykseen joka tuli usealta taholta tässä ja yritän olla lyhytsanainen elikkä kysyttiin sitä miten lainvalmistelussa paremmin voitaisiin perustuslaki ja säätämisjärjestysnäkökohdat ottaa huomioon no ensinnäkin näen niin että ministeriön omat lainvalmistelijat omat virkamiehet ovat avainasemassa tässä että ministeriöissä on riittävä perustuslain tuntemus toinen asia on se että me olemme oikeuskanslerinvirastossa viestittäneet ministeriöille että me olemme käytettävissä jos ministeriöissä on on tällaisia perustuslakipohdintoja säätämisjärjestyspohdintoja ja mielellämme näemme niin että me saamme etukäteen tämmöiset ongelmalliset tapaukset käsiteltäväksi että ne eivät sitten pari päivää ennen istuntoa listatarkastuksessa jolloin sitten peli on jo oikeastaan menetetty varsinkin jos jos ministeriöissä on sitten kova kiire lähettää lähettää se hallituksen lakiesitys eduskuntaan semmoinen hypoteettinen mahdollisuus että meidän duubioita ei otettaisi huomioon tässä lainvalmistelussa vain todeta että oikeuskanslerilla ei ole oikeutta pysäyttää sen hallituksen lakiesityksen eduskuntaan lähettämistä no miten sitten näitä ulkopuolisia perustuslakiasiantuntijoita voitaisiin käyttää käyttää jo siinä lainvalmistelun varhaisessa vaiheessa minä en uskalla mennä sanomaan sitä miten nämä perustuslakiasiantuntijat sitten olisivat käytettävissä en minä näe siihen mitään estettä ja tietämäni mukaan joskus tällaisia perustuslakiasiantuntijoita professoreja on on lainvalmistelussa jo tuossa vaiheessa käytetty

arvoisa puhemies minulla on ilo esitellä eduskunnalle hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muuttamisesta joka koskee jätevesien käsittelyä haja asutusalueella tämä hallituksen esitys noudattaa hallitusneuvotteluissa löydettyä ja sovittua ratkaisua suurimmalla osalla haja asutusalueen kiinteistöjä uusi esitys tarkoittaa sitä että niin sanotuilla kuivanmaan kiinteistöillä kalenteriin merkitystä jätevesijärjestelmien remonttiajankohdasta luovutaan ja siirrytään käytäntöön jossa kiinteistön jätevesijärjestelmän kunto arvioidaan ja tehdään tarvittavat parannukset silloin kun muutenkin kiinteistöllä tehdään suurempia remontteja näitä niin sanottuja kuivanmaan kiinteistöjä ovat sellaiset asuinrakennukset jotka sijaitsevat yli sadan metrin päässä vesistöstä tai merestä tai jotka eivät sijaitse vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella remontteja joiden yhteydessä sitten näillä kiinteistöillä tuo jätevesijärjestelmän kuntoon laittaminen tehtäisiin ovat esimerkiksi vesikäymälän rakentaminen ja talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus ja muutostyö siis hyvin suuri peruskorjaustyö

herkemmillä alueilla missä ympäristön pilaantumisen riski on suurempi eli ranta ja pohjavesialueilla on nyt tämän esityksen voimaan tullessa kolme vuotta aikaa laittaa näitä jätevesijärjestelmiä kuntoon mikäli korjattavaa on ranta alueella tarkoitetaan enintään sata metriä vesistöstä tai merestä sijaitsevaa aluetta puolestaan vedenhankintakäytössä olevia tai siihen pohjavesialueita näillä alueilla olevilla kiinteistöillä nyt tuon lainsäädännön mukaisen puhdistusvaatimuksen pitäisi täyttyä lokakuun loppuun kaksituhattayhdeksäntoista mennessä kolme kesää aikaa tehdä tarvittavia remontteja lakiesitykseen sisältyy myös poikkeusmahdollisuudet kunnan toimivaltainen viranomainen voisi edelleen myöntää kiinteistökohtaisen poikkeuksen näillä herkilläkin alueilla tuon määräajan noudattamisessa jos jätevesien määrä olisi huomattavan vähäinen tai kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi tämä vielä lieventää nyt voimassa olevia poikkeuspykäliä

arvoisa puhemies usein kansalaisia askarruttaa että entäpä kun siellä omalla mökillä tai talolla ei nyt sitten ole edes sitä vesivessaa mitä silloin pääsääntö on se että kaikkien haja asutusalueilla ei siis tarvitse alkaa suunnitella jätevesijärjestelmän uusimista jos esimerkiksi siellä kesämökillä on kantovesi ja kuivakäymälä niin silloin pilaantumisen vaaraa ei ole tai se on hyvin hyvin minimaalinen samoin kunnostusta ei tietenkään tarvita jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä myös tuo vuonna kaksituhattayksitoista säädetty ikävapautus joka vapautti silloin yli kuusikymmentäkahdeksan vuotiaat tekemästä näitä remontteja on edelleen voimassa jos vakituisesti asuva kiinteistön haltija tai haltijat olivat tuolloin kaksituhattayksitoista maaliskuussa kuusikymmentäkahdeksan vuotta täyttäneitä niin heitä nämä uudetkaan määräykset eivät mitenkään enempää koske nyt siis arvoisa puhemies tähän haja asutusalueiden jätevesijärjestelmien käsittelyyn on tuotu aimo ripaus sitä kaivattua tervettä järkeä ja ja laadittu ratkaisu joka on ihmisten ymmärrettävä ja hyväksyttävä toimet keskittyvät sinne missä hyöty on suurin eli rannoille ja pohjavesialueille pikkuhiljaa remonttien myötä kaikkien haja asutusalueiden kiinteistöjen jätevesikäsittely etenee ja paranee sitä mukaa kun kiinteistöillä remontteja tehdään haluan kiittää hallitusryhmiä tässä hyvästä yhteistyöstä todellakin tuo ratkaisu löytyi ja se etsittiin hallitusneuvotteluissa ja sen mukaan tässä on edetty sen pohjalta ohjeistettiin työryhmä jossa oli lukuisia sidosryhmiä tekemässä tätä valmistelutyötä on hienoa että pääosin nämä työryhmissä mukana olleet tahot esitykseen tyytyväisiä ja ja sen toimeenpanoon sitoutuneita näin ollen toivon ja uskon että hallituksen esityksen mukaan etenemällä tämä vuosia puhuttanut ja välillä tunteitakin kuumentanut haja asutusalueiden jätevesikäsittely saadaan ratkaistua ihmisten ymmärrettävällä ja hyväksyttävällä tavalla

arvoisa puhemies

se millaisia toimia kiinteistöllä tehdään suomessa asumiskustannukset ovat hyvin korkeat ja minullekin on kerrottu useita kohtuuttomiksi mieltämiäni esimerkkejä kuinka kiinteistönomistajia suorastaan rahastetaan tilanteissa joissa maalaisjärjen mukaan tarvetta siihen ei olisi

arvoisa puhemies niin sanotut mummonmökkiasujat ja monestikin pienituloiset eläkeläiset ovat olleet pakotettuja hankkimaan kalliita jätevesijärjestelmiä nyt tämä vääryys poistetaan tällä perussuomalaisten ajamalla lainmuutoksella on tarkoitus lisätä kiinteistönomistajan harkinnanvapauden lisäämistä kun hän voi päättää milloin kiinteistöllä tehdään sellainen luvanvarainen korjaus ja muutostyö jolloin käsittelyjärjestelmä tulee saattaa vastaamaan perustason puhdistusvaatimusta tämä auttaa myös niitä jotka ovat juuri rakentaneet uuden omakotitalon vesihuoltoineen ja tuolle haja aletaankin vuosikymmenien odottelun jälkeen viimein rakentamaan kunnallistekniikkaa kuten tiedän esimerkkejä pohjois espoon alueelta pyydänkin kiinnittämään huomion myös näihin rajatapauksiin kun uusi omakotitalo on rakennettu haja asutusalueelle mutta aluetta aletaankin kaavoittaa asemakaavalla ja kunnallistekniikkaa aletaan rakentamaan

käydään

käsittelemme hallituksen esitystä ympäristönsuojelulain muuttamisesta ensinnäkin kiitos ministeri tiilikaiselle asian eteenpäinviemisestä ja esittelystä samoin kiitos ministeri sanni grahn laasoselle joka vuonna kaksituhattaneljätoista ympäristöministerinä ollessaan siirsi asetuksen toimeenpanoa vuoteen kaksituhattakahdeksantoista jätevesiasetus on annettu jo kaksituhattakolme se on herättänyt paljon hämmennystä ja myös ärtymystä kansalaisissa puhdistusjärjestelmä piti asentaa haja asutusalueilla alun perin asetuksen mukaan vuoteen kaksituhattaneljätoista mennessä kansalaisten näkökulmasta on valitettavaa että sääntely on näyttäytynyt näyttäytynyt kohtuuttomana ja poukkoilevana

jatkoaikoja ja muutoksia on annettu ja nyt taitaa olla jo kolmas kerta menossa ja nyt uskon että päästään vihdoin sitten maaliin ja lopulliseen ratkaisuun toivottavaa on että tämä hallituksen esitys tässä muodossa on sekä ympäristönäkökulman että yleisen hyväksyttävyyden kannalta oikea ja uskaltaisinko nyt sanoa lopullinen jos tässä maailmassa nyt mikään lopullista on ministeri esitteli niin alle sadan metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueesta sijaitsevan kiinteistön tulee tulee täyttää puhdistusvaatimus lokakuuhun kaksituhattayhdeksäntoista mennessä eli vielä on aikaa sitten laittaa asiat kuntoon alueellinen rajaus on sitten niin sanotuissa kuivanmaan mökeissä tai mökeissä tai kiinteistöissä jotka ovat yli sata metriä vesistöistä ja niissä tämä puhdistusvaatimus tulee tulee sitten toteutettavaksi siinä vaiheessa kun tehdään isompi luvanvarainen korjaus tai muutostyö kiinteistöön tästä tulee se joustoelementti eli jos isoa remonttia tai muutostyötä ei tee niin puhdistusvaatimus ei laukea

hyvä esitys pitkässä mutkikkaassa asiassa valiokuntakäsittelyssä kuulemme asiantuntijoita ja ainakin itseäni kiinnostaa vielä kuulla se miten tämä sadan metrin raja määritellään tai nythän se on niin kuin esityksessä määritelty niin että se on kiinteistöstä tai kiinteistön seinästä on esitetty myös ajatuksia pitäisikö sen olla puhdistusjärjestelmästä tai poistoputkesta joka voi siis olla lähempänä kuin se sata metriä edelleen miten suhtaudutaan kylätaajamiin joissa ei keskitettyä vesihuoltoa ole eli niissähän saattaa olla merkittävää pistekuormitusta sitä ei tässä esityksessä ole tietysti ympäristönäkökulmasta kiinnostaa se nyt noin kaksisataatuhatta kiinteistöä jää tämän puhdistusvelvoitteen ulkopuolelle ulkopuolelle ikään kuin määrittelemättömäksi ajaksi mikä tällä on ympäristön kannalta sitten vaikutus tietysti se asia korjaantuu sitä mukaa kun niitä isompia remontteja tehdään mutta tässä nyt joudutaan ikään kuin joustamaan ympäristönäkökulman ja ja sitten tämän kohtuullisuusnäkökulman välillä varmaan keskustelua herättää myös se että hallituksen esityksessä on tämä poikkeamismahdollisuus niille kiinteistöille jotka ovat alle sata metriä vesistöstä voidaan antaa

kunnan ympäristöviranomaisen poikkeus jos kiinteistön käyttö on huomattavan vähäistä eli mitä tarkoittaa se huomattavan vähäinen tai kustannukset olisivat kohtuuttomia kiinteistönhaltijan kannalta esityksessä sanotaan että tähän harkintaan otetaan mukaan ikä elämäntavat sosiaalinen suorituseste kuten työttömyys tai sairaus nyt on tärkeätä sitten että että ne soveltamisohjeet kun tulevat aikanaan sitten kuntiin ovat ymmärrettävät ja kaikille ymmärrettävät ja kaikille varmasti samanlaiset jotta jotta laki olisi sitten kaikille hyväksyttävissä kiitos

arvoisa herra puhemies

sanottaisiin sinkkumies joka asuu tehokkaasti viljellyn pellon reunalla ja tuottaa muutaman kilon fosforia vuodessa joutuisi investoimaan kovatkin investoinnit jätevesijärjestelmäänsä sinänsähän meidän täytyy muistaa että tätä jätevesijärjestelmää toki voi uusia muutenkin kuin panospuhdistamolla mutta mutta monesti mielikuva annettiin että että vain vain tällaiset erityisen kalliit ratkaisut olisivat toimivia ne ihmiset jotka ovat näihin investoineet eivät ole tehneet hukkainvestointia meilläkin kotona on seitsemäntoistatuhatta euroa laitettu panospuhdistamoon ja olemme tyytyväisiä että lähijärvemme pysyy puhtaana on asianmukaista se että missä ollaan vesistöjen vierillä siellä asiat hoidetaan kuntoon ei kai kukaan halua omia lähivesiään pilata samoin on itsestään selvää että siellä missä vettä otetaan yhteiseen käyttöön siellä pohjavesistä tulee huolehtia sitä vähän pohdin että kun tämä pohjavesien alue on vähän heikosti rajattu tai määritelty niin toivottavasti täällä puolella ei sitten tule sellaisia oikeusmurhia siellä on monen asteen pohjavesialueita ja ja nämä rajaukset eivät välttämättä oikein aina ole ehkä todenmukaisia

tämä esitys ei koske ihan vähää määrää ihmisiä tuossa taisi edustaja kiurun puheenvuorossakin tulla maininta siitä että että haja

on kaksisataayhdeksänkymmentätuhatta rakennettua pientaloa ja niistä seitsemän prosenttia sijaitsee pohjavesialueella ja noin kuusitoista prosenttia vesistöjen varrella elikkä noin kaksisataatuhatta asuntoa nyt sitten tämän määräajassa tapahtuvan voisi sanoa turhan investoinnin osalta paitsi että sitä ei tarvitse tehdä ja tämä on erittäin hyvä asia yksi asia minkä haluaisin nostaa on se että että kunnissa on tehty erilaisia ympäristönsuojelumääräyksiä tai rakennusmääräyksiä ja ja niitä myös totta kai käydään ylipäätään kunnissa nytkin läpi haluaisin että ihmiset kiinnittäisivät huomiota että että se olisi yhteisesti demokraattisesti päätetty mitä siellä tapahtuu ja ihmiset olisivat tietoisia ja punninneet punninneet niitä asioita joissakin kunnissa aika kireitäkin kireitäkin vaatimuksia ja tiedän että monen kansanedustajan kotipaikkakunnallakin on on sellaisia vaatimuksia jotka ovat huomattavasti lainsäädäntöä tiukempia toinen asia minkä haluaisin nostaa on se että että sitten kun näitä investointeja tehdään niin siihen saa saa kiinteistönomistaja jatkossakin toivottavasti kotitalousvähennystä niin kuin on tähänkin asti saanut ja meillä ei ole mitään ajatuksia tämän asian muuttamisesta mutta vielä haluaisin yhden asian nostaa ja se on kuivakäymälät olisin toivonut että jopa tässä itse lainsäädännössä olisi ollut vähän lievempi tulkinta näitten harmaitten jätevesien biologisen hapenkulutuksen arvon kohdalta kompostikäymälöissä joissa molemmat käymälätuotteet päätyvät hyötykasvien lannoittamiseksi mielestäni se olisi kiertotaloutta parhaimmillaan mutta tätä varmasti voidaan asetuksissa ja ja alemmilla säädöksilläkin sitten tulkita järkevästi pääasia että hyväksymme tämän modernin tavan

olla vahva askel eteenpäin
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron ministerin täällä käyttämän ja ehkä jo täällä käytettyjen johdosta nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies täällä on väitetty että tämä uusi lakiehdotus keventää säännöksiä ja selkeyttää niitä se toki keventää sitä ei voi kieltää mutta valitettavasti säännöksiä ei todellakaan selkeytetä kun tämä hallitus on ottanut jo hallitusohjelmassaan työkseen ja tehtäväkseen sääntelyn purkamisen ja byrokratian purkamisen niin haluaisinkin kysyä ministeriltä miten on mahdollista että nyt tehdään laki jossa on paljon poikkeuksia ja poikkeamismahdollisuuksia ja jossa poikkeukset ovat vielä laaja alaisia ja ja osittain erittäin huonosti rajattuja kun katsoo kansainvälisiä tutkimuksiakin niin niiden mukaan sääntelyä ja sen toimijoille aiheuttamaa byrokratiataakkaa kuormittavat juuri eniten tämänkaltaiset säädökset joissa näitä poikkeamismahdollisuuksia on paljon eikö tämä sinänsä toimi vastoin hallitusohjelman tavoitteita muuten on hyvä että tässä asiassa aletaan päästä maaliin mitä tulee kohtuuttomiin kustannuksiin haluan todeta sen että se ei ole aiemminkaan ollut jätevesiasetuksen syy vaan jobbareiden syy jotka ovat saaneet puolelleen erilaisia tiloja ja rakennuksia

arvoisa puhemies toteaisin tähän edustaja järvisen kommenttiin siitä että tässä laki ei selkeydy että kyllä asiantuntijat ovat sitä mieltä että tässä tämä laki nimenomaan tulee selkeytymään ja myös kohtuullistumaan näiden asianomaisten osalta tässä ei vielä näissä puheenvuoroissa ole sitä tullut esille että kunnilla tosiaan on hyvä ja laaja

eli kunnat voivat itse määrätä sitten lisää alueita haluavat turvata turvata alueiden vesihuollon näin on jo monessa kunnassa eli eli tämä sääntely on paljon tiukempaa monessa kunnassa kuin tämä laki sitten tulee olemaan tässä todella kiitän ministeriä siitä että että nyt saadaan rauha ja selvyys asian suhteen ja lopullinen ratkaisu
tästä fokuksesta vielä vastauspuheenvuorot ensin edustaja kalmari ja sitten edustaja järvinen

minusta on surullista jos edustaja järvinen joka monesti on puolustanut täällä heikompia ihmisiä nyt haluaisi että ei vaikka olet kuinka vähävarainen sinua ei koske mikään poikkeus sinun täytyy täytyy investoida minusta on erittäin hyvä että tällaisia asioita on mutta se on pääasia että nämä suuret linjat kuitenkin miellyttävät kaikkia sillä ne ovat ne ovat ympäristön kannalta hyviä ja ne ovat maalaisjärjen käytön kannalta hyviä vältetään turhat investoinnit

arvoisa puhemies nämä syytökset tämän lakiesityksen poikkeusmahdollisuuksista ovat tulleet nimenomaan asiantuntijoilta he ovat sitä mieltä että tämä sallii paljon poikkeuksia poikkeamismahdollisuuksia ja ja poikkeukset ovat laaja alaisia ja jos katsotaan näitä kriteereitä joiden turvin

esiin myöskin nämä kuivanmaan mökit ja se että on hyvä että ne jätetään ulos tästä laista niin kannattaa muistaa että usein puhe kuivanmaan kuivanmaan mökistä on harhaanjohtava sillä niissäkin vedet usein menevät jokia myöten vesistöihin tai tai on olemassa kaivojen pilaantumisvaara ja näitä mökkejä on muuten nimenomaan täällä uudellamaalla varsinais suomessa ja pohjanmaalla

puhemies minäkin halusin puheenvuoron lähinnä siitä syystä kun ministeri sanoi että tämä lakiehdotus selkeyttää nykyistä tilannetta ne asiantuntijat jotka ovat antaneet lausuntoja ympäristöministeriön ympäristöministeriön tekemään esitykseen joilla on kompetenssia todella tässä asiassa kuten esimerkiksi syke ovat täysin päinvastaista mieltä juuri siitä syystä että että nämä viittaukset näihin poikkeuksiin

hyvin monimielisiä tulkintoja ihmiset asettuvat hyvin eriarvoiseen asemaan siinä mitä heiltä vaaditaan nämä ovat erittäin hankalia tilanteita ja nämä pitää pystyä ratkaisemaan tämän lain sisällä
myönnän vielä debatin tässä vaiheessa puheenvuorot edustajille mäkelä tanus torniainen kiuru ja taimela ja sen jälkeen ministerille puheenvuoron ja siitä sitten jatketaan sen jälkeen sen mukaan kuin tarvis on pyyntöjärjestystä pitää kohtuudella noudattaa

arvoisa puhemies ettei totuus pääsisi unohtumaan niin kyllä se täytyy muistaa että eihän tässä nyt ole järki kokonaan voittamassa vaan ainoastaan osittain eli se peruskysymyshän lähti liikkeelle siitä mihin tämmöistä lainsäädäntöä yleensäkään tarvitaan miksi sitä jätevesiasiaa piti alun perinkään käydä sormeilemaan maaseudulla on on aina asuttu ennen siellä on asuttu enemmän kuin nykyään keskittämispolitiikan ansiosta maaseutu on tyhjentynyt minkä takia niistä jätevesistä on nyt tullut niin paljon myrkyllisempiä kuin aikaisemmin että sitä asiaa käydä vatvomaan ymmärrän kyllä että tämä on kompromissi tällä mennään nyt eteenpäin mutta tämä on se peruskysymys järki vain vähän etenee ei suinkaan täysin voita

arvoisa puhemies kiitokset ministeri tiilikaiselle siitä että talonpoikaisjärkeä on käytetty tämän lain valmistelussa ainakin niin että meidän silloin tällöin mökkiä

arvoisa herra puhemies ensinnäkin lämmin kiitos ministeri tiilikaiselle siitä että tämä hallituksen esitys on nyt täällä eduskunnassa tätä tätä haja asutusalueella asuvia ihmisiä erittäin suuresti koskettavaa asiaa on todellakin vatvottu aivan liian kauan ja se epätietoisuus miten asia tulee muuttumaan on vaivannut ihmisiä kiitos että nyt tässä on selkeä esitys miten asia paranee se on hyvä asia ei varmaan kukaan halua

kaikkien kuntien viranomaisilla on selkeät ja yksiselitteiset ohjeet kuinka menetellään ja minkälaisia järjestelmiä tarvitaan haluaisin lopuksi kysyä ministeri tiilikaiselta tästä kuivanmaan ratkaisusta onhan se todellakin niin että silloin ainoastaan tarvitsee tehdä muutoksia jos tekee jätevesijärjestelmän muutoksen tai rakennuksen rakentamiseen verrattavissa

arvoisa herra puhemies

totean tästä keskustelusta että on monessa puheenvuorossa noussut esille se että selkeyttääkö tämä tilannetta ja kuinka ymmärrettävä se on nyt sitten on tullut näkemyksiä puolesta ja vastaan siitä päästään siihen kysymykseen että kuinka ymmärrettävää on virkamiesten antama ohjeistus esitteet oppaat kuntien verkkosivut ja se on nyt varmasti hyvinkin keskeinen asia tästä eteenpäin että kansalaiset varmasti ymmärtävät sen mihin tällä pyritään ja miten pyritään kysymykseni kuuluu miten ministeri on ajatellut että ministeriö hoitaa tätä tiedottamista kuntiin päin ja kansalaisiin päin että nyt tästä eteenpäin varmasti viesti menee samanlaisena kaikille perille
vielä edustaja taimela vastauspuheenvuoro ja sitten ministeri
arvoisa herra puhemies tämän lain taustasta voi todeta surullisesti sen että jo kolmannen kerran voimaantulosääntö on muuttumassa ja mistä olen eniten huolissani ovat toimineet vuosien saatossa laitetoimittajien painostuksen alla vaillinaisilla ja muuttuneilla tiedoilla ja joista moni on ottanut pankkilainoja hoitaakseen jätevesiään huonoimmassa tapauksessa laitteistolla johon ei olisi ollut tarvetta tai jota ei ole pystytty edes liittämään asianmukaisella tavalla myöhemmin muuhun infraan

poikkeamispykälää käytettäessä ja toinen huoleni ovat nämä neuvontaresurssit ja selkeä ohjeistus koska näistä on tullut myös palautetta eri toimijoilta jo tätä asiaa käsiteltäessä minun mielestäni kansalaiset ansaitsevat jo kuluttajansuojan nimissä paljon parempaa kuin mihin he ovat saaneet tottua vuosien saatossa jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevassa sääntelyssä ja mielestäni on myös oltava rehellinen siinä että tässä tässä asiassa moni poliitikko voi mennä peilin eteen koska näitä kohtuuttomia kustannuksia on tullut jopa niin että siitä ei ole vesiensuojelun tarkoituksesta ja näkökulmasta ollut hyötyä
ja ministeri kolme minuuttia

arvoisa puhemies aloitan tuosta järjen käytöstä mielestäni järkevää on huolehtia rantojen ja vesistöjen puhtaudesta ja juomavesien puhtaudesta ja sen tämä sääntely tulee jatkossakin varmistamaan mielestäni järkevää on se että jos ympäristölle ei aiheudu suurta riskiä silloin ei kansalaisilta vaadita liikoja ja juuri tässä tämä ratkaisu lepää että sinne missä tuo ympäristön kuormituksen riski on suurin tulee nopeasti toimenpiteitä ja missä riski on pienempi siellä siirrytään tähän puhdistuksen parempaan tasoon ajan kanssa

erittäin monella niistä asiat ovat aivan kunnossa tänäkin päivänä erittäin monella on se kolme sakokaivoa ja maaperäkäsittely ja hommat lain edellyttämällä tasolla se ei suinkaan tarkoita että kaikilla ovat hommat alle lakitason mutta tämä asia tulee kaikkien kiinteistöjen kohdalla ajastaan kuntoon jos niitä peruskorjataan ja aiotaan jatkossakin käyttää ja järjestelmiä remontoida torniaisen kysymys juuri näin eli tuo remonttitarve siellä kuivanmaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmissä laukeaa silloin jos taloon rakennetaan vesikäymälä tai

muuten uusitaan tai tehdään uuden rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus ja muutostyö maankäyttö ja rakennuslaissa on tämmöinen ilmaisu erittäin järeä peruskorjaus sitten jonkun verran herätti kysymyksiä nämä poikkeukset että ovatko ne nyt sekavia vai monimutkaisia joskus se terve järki on lakia ihmeellisempää ja kun nyt lakipykäliin ei kaikkea voi kirjoittaa niin poikkeus on mahdollista saada tästä määräajasta silloin jos ei ole tarvetta eli ei ole

riskiä tai toiseksi jos ei ole rahaa rakentaa eli arvioidaan sen henkilön sosiaalinen tilanne taloudellinen tilanne mahdottomia ei keneltäkään vaadita sillä perusteella kunta voi antaa viisi vuotta jatkoaikaa tai jos kuormitusta ei ole niin taaskaan ei vaadita ei näitä asioita voi pykäliin yksiselitteisesti kirjoittaa mutta luotan siihen että suomen kunnissa osataan tervettä järkeä käyttää eli jos ihminen tulee hakemaan sitä poikkeusta hän sen asiallisilla perusteilla saa ja valtaosin kuten esimerkiksi edustaja torniainen täällä sanoi kukaan ei tieten tahtoen halua omaa rantaansa tai omaa juomavettään sotkea jos on mahdollisuudet panna asiat kuntoon niin varmasti moni tekee
ja aiemmin käydyssä debattivaiheessa ennen ministerin puheenvuoroa vastauspuheenvuoron ovat vielä pyytäneet ainakin edustajat kärnä turunen ja järvinen ja pyydän nyt niitä edustajia jotka kenties vielä haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan nyt ylös ja painamaan painiketta edustaja kärnä

eduskunnassa käsiteltävänä tähän opposition kritiikkiin täytyy todeta kyllä että meillä on vanha sanonta jonka mukaan hyvä on toisen housuilla tuleen istua ja näin se on tässäkin tapauksessa on aivan selvää että me emme voi ryhtyä tarkasti sääntelemään sitä millä tavalla kussakin yksittäistapauksessa tulee toimia vaan meidän tulee luottaa siihen että kunnissa osataan käyttää maalaisjärkeä ja silloin kun henkilö hakee tällaista poikkeamaa niin meidän on annettava riittävä vapaus virkamiehille tällainen poikkeus heille antaa itse olen ainakin äärettömän tyytyväinen siihen että tässä esityksessä järki on voittanut ja se on huomioitu kiitos siitä hallitukselle ja ministeri tiilikaiselle

arvoisa puhemies kun tässä on käyty keskustelua siitä että selkeyttääkö tämä vai ei niin kyllä tämä ihan selkeästi selkeyttää kiitos ministerille ministerille tuosta oivallisesta äskeisestä puheenvuorosta missä vastasitte se kiteytti aika hyvin hyvin mistä tässä on kysymys itse asiassa minulla olisi kaksi kysymystä tässä yhteydessä ministeri tiilikaiselle miten nämä kunnalliset jätevesimääräykset jotka ovat kuntakohtaisia suhtautuvat tähän tähän lakiin menevätkö ne yli tämän lain onko tämä laki niin minimi vai voidaanko kunnissa kunnissa sitten näitä jätevesimääräyksiä tehdä tiukemmiksi toinen kysymys on sitten se että kun aikaisemmin on käyty keskustelua siitä toimivatko nämä laitteet mitä sitten lailla edellytetään hankkimaan niin millä tavalla tähän laitepuoleen on kiinnitetty tai kiinnitetäänkö jatkossa esimerkiksi sykkeen kautta huomiota

puhemies täällä peräänkuulutettiin sitä miksi ylipäänsä tällainen laki tarvitaan suomessa on osattu järvien ympärillä asua vuosikymmeniä no vastaus on hyvin helppo ja se on se että valitettavasti edelleenkin moni järvi suomessa nuhraantuu ja rehevöityy ja se kehitys pitää saada pysäytettyä tulen itse puruveden rannalta joka on yksi suomen puhtaimmista ja kirkkaimmista vesistä ja valitettavasti siellä on käynnissä sama ilmiö järvi rehevöityy vuosikymmenien metsäojat joita on saatu tehdä ilman lupamenettelyä tuovat jatkuvasti uutta humusta ja samaan aikaan mökkiläisten lukumäärä ja ranta asukkaiden lukumäärä on moninkertaistunut ja tämä vain kuormittaa järveä tavalla jota se yksin ei kestä siksi on tärkeää että tämä laki saadaan voimaan edes ranta asutuksen osalta ja siksi on loistavaa että kunnilla monilla kunnilla on kaava ja suojelumääräyksiä jotka menevät tämän asetuksen

arvoisa herra puhemies vielä siitä onko tämä laki selkeä vai ei minusta ei sen selkeämpää voi olla jos asut vesistön rannalla tai pohjavesialueella teet ne investoinnit mitä vaaditaan että ympäristö ei pilaannu ja vesi pysyy kunnossa ja teet ne vuoden yhdeksäntoista lokakuun loppuun mennessä ja jos et siellä asu niin teet tarvittavat investoinnit sitten kun teet perusparannusta omassa talossasi se ei ole lakitekstiä tämä perusparannus mutta suomalainen ymmärtää mitä tarkoittaa tämän tämän tason investointi kotona eli jos ei sellaiseen ole tarvetta niin ei ole tarvetta sitten jätevesijärjestelmän uusimisellekaan minusta tämä on erittäin järkevää vielä haluan nostaa sen asian että on todellakin niin mitä ministeri sanoi kolme sakokaivoa tai jopa kaksi sakokaivoa jossa on erilliset osat se että toisessa sakokaivossa on kolme erillistä vesialuetta

edustaja järvinen epäili ensimmäisessä puheenvuorossaan tätä että keventääkö tämä ja

tähän asti nykyisten lakien mukaan ja asetusten mukaan maassamme on ollut noin kaksisataatuhatta epätietoista siitä täytyykö tehdä jotain nyt tämän jälkeen kun tämä laki tulee voimaan niin ennen vuotta kaksituhattaneljä rakennetussa kiinteistössä ei tarvitse tehdä yhtään mitään ellei sitten niin kuin sadannessaviidennessäkymmenennessäkuudennessa b pykälässä todetaan yksi ja kaksi kohta korjata jätevesijärjestelmiä taikka sitten

ministeri vielä josko minuutti riittäisi tarvittaessa vähän ylitsekin aikaa
kiitos arvoisa puhemies koetan olla ripeä muutama kysymys jäi vastaamatta tämä lainsäädäntö on todellakin minimilainsäädäntöä ja kunnilla on omissa ympäristönsuojelumääräyksissään mahdollisuus tehdä tätä lakitasoa tiukempia vaatimuksia ja esimerkiksi monet kunnat ovat säätäneet että rannoilla täytyy olla vaikka umpisäiliö jos siellä on vesivessoja että ei sitten tippaakaan vessavesiä pääse vesistöön tämänkaltaisia määräyksiä meillä on

neuvonnan tarvetta on edelleenkin niin kuntien viranomaisten suuntaan kuin yksittäisten kansalaisten suuntaan vaikka aivan niin kuin edustaja mölsä äsken totesi tämä hyvin monen osalta selventää tilanteen ja vielä pykäliin on vaikea kirjoittaa sitä tilannetta uskon että kun moni miettii että nytpä tässä kiinteistössä on tarkoitus asua vielä pitkään ja tehdäänpä kunnon remontti niin kun kerran remonttiin ryhdytään niin aika luontevaa on että samalla katsotaan sitten onko se likakaivopuoli kunnossa

voimassa myös näissä laitteissa ja kuten sanottu aina ei tarvita kalliita laitteita vaan myös se normaali sakokaivokäsittely riittävän monella osastolla ja maaperäimeytys on kohtuullisen varmatoiminen menetelmä

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä hallituksen esityksen historia on varoittava esimerkki poliittisesta virheestä jonka vuoksi etenkin haja asutusalueilla asuvia vähäosaisia kansalaisia on kuritettu täysin syyttä matti vanhasen toisen hallituksen aikana ympäristöministeriössä valmisteltiin nimenomaan maahamme silloinen jätevesiasetus joka oli epäoikeudenmukainen monia kansalaisia kohtaan sen seurauksena moni mökin mummo ja vaari joutui panemaan viimeiset roponsa likoon asetuksen epäonnistuneen valmistelun johdosta tässäkin asiassa tuntui tavoitteena olevan maalta pakottaminen joka oli silloin varmaan tarkoitushakuista moni uskoi kaupunkilaistumisen tuovan mukanaan puhtaampaa maaseutua

aikoinaan asian olisi kannattanut ministeriön virkamiehien tehdä visiitti ruohonjuuritasolle niiden kansalaisten tämä asia kipeästi koski nyt on onneksi toinen ääni kellossa hallitus on sopinut jätevesiasetuksen kumoamisesta ja merkittävästä lieventämisestä säädetään käsittelyssä olevassa ympäristönsuojelulaissa juuri niin kuin hallitusneuvotteluissa aikoinaan sovittiin päätös on tehty vaatimuksestamme itse itse näissä neuvotteluissa mukana olleena tiedän että vääntöä oli mutta periksi ei annettu perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti taistelleet asian korjaamisen puolesta jo vuosia viime vaalikaudella teimme tästä muiden muassa eduskuntaryhmässä yhteisen

jätevesiasetuksen kumoamiseksi nyt haja asutusalueiden muutetaan selkeäksi ja järkeväksi uusia jätevesijärjestelmiä ei tarvitse rakentaa kiinteistöissä ellei asunto sijaitse pohjavesialueella tai alle sadan metrin päässä vesistöstä näillä alueilla sijaitsevien kiinteistöjen määräaikaa myöhennetään syksyyn kaksituhattayhdeksäntoista

lisäksi kunnan viranomainen voi myöntää poikkeuksen jos jätevesien määrä on vähäinen tai jos kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi

valtaosalla kiinteistöistä luovutaan nyt määräaikaan sidotuista jätevesiremonteista nyt niiden kiinteistöjen omistajien joiden kiinteistö tai mökki sijaitsee kaukana vesistöistä ei tarvitse huolehtia jätevesiasetuksesta lainkaan kuten tässä jo monessa puheenvuorossa on tullut selväksi ellei sitten tee esimerkiksi uudisrakentamiseen verrattavaa rakennusluvan vaativaa peruskorjaus tai muutostyötä hyvää tässä uudessa esityksessä on myös se että monet vanhukset ja muut pienituloiset hyötyvät samaten uudesta järkevästä säätelystä he nimittäin voivat hakea poikkeuslupaa kunnalta lähellä lähellä rantaakin jos jätevesien määrä on vähäinen tai vanhus ei taloudellisista syistä pystyisi toteuttamaan remonttia kohtuullisin kustannuksin sillä hetkellä jatkossa tässä tässä on huolehdittava siitä ministeriön virkamiehet pääse asetustasolla muuttamaan tämän lain tarkoitusta siitä on pidettävä kiinni

arvoisa puhemies vaikka alkuunsa kritisoinkin lainsäädännön peruslähtökohtia ja tarkoitusta niin silti täytyy ilmaista tyytyväisyys siihen että hallitus nyt kuitenkin kohtuullistaa tätä surullista maaseudun ihmisiä vuosia huolestuttanutta jätevesilakia hallitukselle täytyy myös nostaa hattua siitä että se on kyennyt myöntämään vuosien saatossa lainsäädännössä tehtyjä virheitä ja että sillä on halua kohtuullistaa normistoa ja ja lainsäädäntöä edes jälkikäteen tämä oli perussuomalaisten keskeinen tavoite sillä meillä uutena suurehkona puolueena kyky kertoa myös hallituskumppaneillemme että keisarilla ei ei ole vaatteita tässäkään asiassa arvoisa puhemies toivon ja edellytänkin että jatkossa sama linja jatkuu kansalaisilla on oikeus asua myös kasvukeskusten ulkopuolella sitä ei saa vaikeuttaa kohtuuttomilla määräyksillä tai maksuilla tähän kyllä pystyy hallitus jonka ytimen kautta kuuluu maakuntien

arvoisa puhemies

ja siihen johtavasta jätteidenkäsittelystä ja tästä hyötyvät erityisesti asukkaat itse jotta näihin tavoitteisiin päästään on laadittu säädökset haja asutusjätevesien käsittelystä ja kuten täälläkin on tullut jo moneen kertaan ilmi niitä on myös moneen kertaan muutettu ja aikatauluja väännetty laissa nykyiselläänkin on paljon joustovaraa ja harkinnanmahdollisuutta toteuttaa jätevesien puhdistus asianmukaisesti ja kustannustehokkaasti suurimmat virheet suomessa onkin tehty juuri siinä että lainsäädäntöä lähdettiin aikanaan kehittämään ja myös toteuttamaan laitevalmistajat ja laitemyyjät edellä tähän liittyy se mistä täällä puhutaan ihmisten rahastaminen kuivanmaan mökit joissa ei ole tulo eikä ole tarvinneet mitään järjestelmiä tähänkään saakka eli kannattaa myös palauttaa mieleen se mikä on tosiasia tämän asian ympärillä on hyvin paljon epämääräistä keskustelua ja se ei tietysti koskaan ole hyväksi

nyt siis hallitus ilmoittaa että se haluaa muutoksillaan kohtuullistaa kiinteistönomistajille tulevia velvoitteita ja samalla selkiyttää ja yksinkertaistaa säädöksiä kuitenkin niin kuin täällä on jo käynyt keskustelussa ilmi monet tahot ovat hallituksen esitykseen antamassaan lausunnossa epäilleet erityisesti sitä että säädökset hallituksen esityksessä selkiytyisivät esimerkiksi syke omassa lausunnossaan toteaa että nyt tehdyillä muutoksilla ei nykyistä lainsäädäntöä selkiytetä vaan päinvastoin säätely muuttuu aikaisempaa monimutkaisemmaksi ja monitulkintaisemmaksi sekä vaikeammin ennakoitavaksi aikaisemmin tänään puhuttiin hyvästä lainsäädännöstä tämä ei vaikuta siltä että nyt oltaisiin tekemässä tässä mielessä hyvää lainsäädäntöä seurauksena myös säätelyn kustannukset voivat nousta merkittäviksi ymmärtääkseni hallituksella ovat myös nämä norminpurkutalkoot joiden yksi tehtävä on vähentää paitsi byrokratiaa myöskin kustannuksia tämä tulkinnanvaraisuuden lisääntyminen on seurausta muun muassa siitä että lakiehdotuksessa ei riittävän tarkasti kerrota milloin perustason puhdistamisvaatimuksia pitäisi noudattaa tämä riippuisi yhtäältä kiinteistön sijainnista toisaalta siinä tehtävistä kiinteistä parannustöistä eli epäselvää on millaisia muutoksia ja korjaustöitä edellyttää se että ranta ja pohjavesialueen ulkopuolella vaaditaan jätevesien perustason epäselvyyttä on myös siitä mitkä ovat ne kriteerit joilla joilla annetaan poikkeamisia näillä herkillä alueilla kuten vesistöjen lähellä ja pohjavesialueilla täällä on sitä selvitetty mutta asiantuntijoitten mukaan ne ovat niin vaikeasti tulkittavia että varmasti seuraa sitten suuria kysymysmerkkejä kunnan viranomaisten taholta ja myös se että samassa kunnassa voidaan antaa hyvin erilaisia päätöksiä tai tai että vieläkin paremmin eri kunnissa hyvin eri tavalla näitä tulkitaan tämä ei lisää ihmisten oikeusturvaa millään tavalla on hyvä kuitenkin että tässä on kysymys minimilainsäädännöstä ja että tämä kuntien ympäristönsuojelumääräysten asema pidetään ennallaan koska kunnissa tiedetään paremmin myöskin se minkälaisia määräyksiä tarvitaan jotta vesistön laatu ja tila ja ympäristön tila säilyvät mahdollisimman

arvoisa puhemies

osittain myös meidän vasemmistoliiton ryhmän mielestä tosin ryhmässä vähän keskusteltiin vaihtelevin näkemyksin tästä laista mutta tätä yleensä pidettiin hyvänä tämä esitys eduskunnalle laiksi ympäristösuojelulain muuttamisesta tulee ihan tarpeeseen jos mietitään käytännössä tämä laki tulee helpottamaan kiinteistökohtaista talousjätevesien käsittelyä ja säännöstelyä ja samalla laki tietyltä osin selkeytyy ja tämä on hyvä asia etenkin kun vertaa tämän vielä voimassa olevan lain vaatimuksiin nämä lain muutokset ovat

siitä että minä henkilökohtaisesti olen ollut itse itse rakentamassa lukuisia tämmöisiä vesi ja viemärilinjoja pumppaamoineen haja haja asutusalueille voisi sanoa että verkostoja on rakennettu kilometreittäin sinne mistä ne jätevedet on pumpattu jätevesipuhdistamoihin ja ja kymmenittäin olen tehnyt erilaisia pumppaamoja ja nähnyt sen tuskan mitä näillä ihmisillä on kun on menty pihoille tekemään sitä ja toisaalta me olemme pöllyttäneet mennessämme miljardeja vuosia ollutta maata nurin ja sinne on pantu tilalle muovia mikä on epäorgaanista ainetta ja sitten kun miettii mitä yksittäiselle ihmiselle sille mökin mummolle tai papalle on merkinnyt se on tiennyt tuhansia jopa yli kymmenentuhannen euron rakentamis ja liittymiskustannuksia ne

arvoisa puhemies minä ymmärrän hyvin tämmöisen jätevesilain tarpeen sellaiselle alueelle missä missä on runsaasti kiinteistöjä ja asukkaita suhteellisen tiiviillä alueella siellä nämä jätevesimäärät kasvavat huomattavasti ja tarve saada tämmöinen jätevesiverkosto on ihan ok ja siinä kustannuksetkin per kiinteistö jakautuvat eli halvemmaksi tulee ja ja tavallaan kohtuullistuu

rakentamisen malli siellä mutta tosiaan on sitten tämä yksittäisten kiinteistöjen laita kun sinne pihalle mennään kaivinkoneineen ja muineen revitään ne pihat auki rakennetaan sitä vesijohtoa ja viemäriä sinne ne kustannukset nousevat yllättävän korkealle ja minulle on jotenkin ollut käsittämätöntä se asia että jonkun mökin mummon tai papan sen jätevesikokkareen takia pitää tämmöinen investointi tehdä luonnontuotteesta mikä

no kuntakohtaisia mutta minä olen nähnyt sen tuskan kun ne ovat liittyneet siellä ja tiedän mitenkä siinä on käynyt ja minusta tämä lainmuutos on ihan tarpeellinen tässä kun tämä laki on ollut voimassa minä muistan kun tätä on tehty minulle on tullut pitkän ajan myötä tämmöinen käsitys että tästä on tullut vuosien saatossa semmoinen tilanne että tämän voimassa olevan lain avulla on tyhjennetty haja asutusalueiden asukkaiden pankkitilit ja siirretty heidän varat muoviputkia pitkin pienpumppaamoteollisuudelle jotenkin tuntuu että tässä on käynyt näin se mitä minä olisin tähän lakiesitykseen kaivannut

on se että olisi ollut vaikuttavuusarviot että mitkä nämä vaikuttavuudet tämän lainmuutoksen jälkeen ja toisaalta minä sitten näen että tämä laki olisi voinut tulla aikaisemminkin voimaan esimerkiksi kun vuonna kaksituhattayksitoista silloinen ministeri tätä lakia muokkasi nämä olisi voitu hoitaa siinä vaiheessa kiitos

arvoisa puhemies kun täällä toistuvasti käytetään puheenvuoroja siitä kuinka mökin mummoja ja pappoja on höynäytetty niin on pakko todeta vielä kertaalleen se että se ei ole aiemminkaan ollut lain eikä minkään jätevesiasetuksen syy vaan sen syy että jobbarit ovat nähneet oman mahdollisuutensa

tai jopa korkeammista investoinneista niin haluan tuoda yhden esimerkin toteutimme tämän jätevesiasetuksen mukaisen järjestelmän omalle saunamökillemme teimme ketjutuksen näistä sakokaivoista juuri niin kuin pitää ja koko tämän toimenpiteen hinta oli

nyt tämä haja asutusalueiden jätevesikäsittely on tullut selkeämmäksi ja järkevämmäksi viime kaudella muuten tein tästä asiasta kirjallisen kysymyksen ja ministeri ville niinistö oli silloin vastaamassa ja kyllä vastasi aika karkeasti tähän asiaan mutta nyt on tietysti kelkka kääntynyt kun ollaan oppositiossa kun haja haja asutusalueilta ovat kuitenkin ihmiset lähteneet pois ja alueet tyhjentyneet niin ruvettiin rakentamaan tuommoisia kalliita järjettömiä laitoksia minä voisin antaa kun täällä joutuu rautalangasta joka paikassa vääntämään mallin asun semmoisella paikalla vuoren rinteellä ja siellä mäellä asuu kaveri nyt tämä käy kyykkäämässä siellä ja se lähtee varmaan tulemaan sieltä saastuttaa mennessään monta paikkaa siitä on joku viisisataa metriä rantaan minun isäni asuu siinä välillä on vuotias eikä ole vielä saastunut iines ja otto ovat siellä rannalla vielä ihan järven rannassa ne ovat yli kasikymppisiä eivät vieläkään ole kuolleet nyt tämmöisiä järjestelmiä tehdään sitä varten että nämä ihmiset pelastuisivat iät ja ajat siellä on eletty näitten asioitten kanssa eikä siellä ole saastuttu eikä muuta tästä on tehty ihmekupla vihreä kupla milloinka lainsäädäntö on tehnyt tästä sonnasta niin viisasta nykyään että se ohittaa nämä ihmiset menee vielä jopa itämereen asti ja saastuttaa sitäkin

nyt kun kuuntelin edustaja myllerin myllerin puheen tässä niin hiukan kyllä hämmästyin joko myller tarkoittaa sitä että ei pitäisi olla minkäännäköistä asetusta jätevesien hoidolla tai tai jos tarkoitatte että nykyinen on parempi kuin tämä tuleva niin perusteluksi ei käy se että tämä uusi laki tulee kalliiksi täytyy kysyä mihin perustuu tämä väite että tämä tulee kalliiksi koska nimenomaan tämä ei tule kalliiksi jos vertaa tätä nykyolotilaan nyt ei pakoteta järjestelmällisesti tiettyyn aikamäärään asti ihmisiä investoimaan tai tekemään näitä investointeja ja tämä on minun mielestäni tässä jutussa tämä isoin asia että näitä kansalaisia jotka asuvat siellä haja ei pakoteta tiettyyn päivämäärään mennessä tekemään näitä investointeja aivan niin kuin ministeri tässä sanoi minun mielestäni oli hyvin sanottu se että jos ei ole ympäristöriskiä ja sitten tämä toinen perustelu että jos ei oo rahhoo niin sitten sitten voi hakea viisi vuotta aikaa lisää sitten on myöskin se että kuusikymmentäkahdeksan vuotta ei tätä tätä edellytetä milloin sitten edellytetään niin tämäkin on inhimillinen juttu että edellytetään sitten kun tehdään rakennusluvan vaatimia remontteja tai uusitaan se järjestelmä tämä on kaikin puolin suhteessa tähän nykytilaan oikein inhimillinen hyvä selkeyttävä edistysaskel ja

mielikuva että nyt tämä tämä tulisi jotenkin kalliiksi ei pidä paikkaansa vaan vaan juuri näillä perusteilla tämä on tervejärkinen selkeyttävä ja ei yleispakottava nämä ovat ne kolme isoa asiaa jotka ovat hyvää tässä

arvoisa puhemies tämä minun kritiikkini kohdistui nimenomaan siihen että vaikka lähdetään selkeyttämään lainsäädäntöä mitä varmasti tarvitaan niin sellainen instituutio kuin suomen ympäristökeskus jolla luulisi olevan kompetenssia tämäntyyppisiin asioihin arvioi että tämä ei selkeytä vaan päinvastoin

tekee monitulkintaisemmaksi tämän lainsäädännön ja kun ne jotka ovat vastuussa siitä miten sitä käytännössä toteutetaan ovat kunnan viranomaiset silloin siellä tulee hyvin erilaisia päätöksiä riippuen kunnista ja myöskin eri

virkamiehiltä tulee erilaisia päätöksiä ja sitten jos näistä valitetaan tai tämä hallinnointi muuten on ontuvaa sitä kautta tulee niitä kustannuksia eli se kustannusten kasvu liittyy tähän hallintoon ja sen hallinnon selkeyteen

puhemies tämä vaikuttaa nyt hiukan debatoinnilta mutta kun nyt tuli edustaja mylleriltä toiseen kertaan tämä että kunnissa on erilaisia päätöksiä otetaan nyt esimerkiksi tämä ranta alueen raja sata metriä se on otettu tähän lakiesitykseen sen vuoksi että se on käytössä noin sadassa kunnassa eli useimmissa kunnissa käytetään tätä sataa metriä mutta yli kahdessasadassa kunnassa se on jotain muuta tällä hetkellä siis nykykäytännön mukaan meillä on erilaiset ympäristömääräykset erilaisissa kunnissa kunnat rakentavat nämä ympäristömääräyksensä

siltä pohjalta mikä siellä kunnassa on paras se on luonnollista että ne ovat erilaisia mutta kun ensimmäisessä puheenvuorossanne sanoitte että että kunnan jopa naapureille erilaisia päätöksiä se ei yksinkertaisesti virkamieshän toimii virkavastuulla joten tämmöistä menettelyä ei voi tulla eikä sitä tämä laki aiheuta millään tavalla niihin päätöksiin mitä kunnassa tehdään jos kunnassa tehdään päätöksiä lain perusteella ne kohtelevat naapureita samalla tavalla ei tämä laki semmoista ongelmaa missään tapauksessa tuo se on aivan tuulesta temmattua pitäisi käyttää tämmöisessä kuitenkin suhteellisen julkisessa keskustelussa keskustelussa tällaista perustetta joka ei pidä paikkaansa

arvoisa puhemies näin tein vaikka haluankin vastata tässä edustaja turuselle tässä puhutaan kuntien kohtelusta eri asukkaita kohtaan ja sanotaan että on helppo tehdä rajauksia esimerkiksi sen mukaan onko rahaa vai ei ja se kuulostaa periaatteessa tosi kauniilta että että jätevesijärjestelmiä ei joudu uusimaan jos rahaa ei ole mutta käytännössä se tarkoittaa vain isoa selvitystyötä sinne kunnalle siis lähdetäänkö silloin tutkimaan pankkitilin suuruutta vai ansiotulojen suuruutta tutkitaanko pääomatuloja mahdollisia osinkotuloja vuokratuloja se on iso tehtävä ja olisi reilua reilua ja rehellistä mielestäni myöntää että tämä lainsäädäntö tällaisenaan aiheuttaa paljon byrokratiaa töitä sinne kuntiin joissa niitä elämäntapoja ja sitä rahattomuutta pohditaan ja se tähän lainsäädäntöön sisältyy ja tämä on se asia jota muun muassa sykkeen asiantuntijat ovat ovat epäilleet ja kritisoineet eli nyt se työmäärä siirtyy kuntiin ja kunnissa muuten välillä on erilaista kohtelua myös jopa naapurien kesken tästä on hyviä esimerkkejä tai vähän huonompiakin esimerkkejä muun muassa esimerkiksi talon ulkopintojen talon korkeuden ja niin edelleen tällaisten asioiden suhteen

puhemies tuossa edustaja järvinen jo sanoi niitä asioita joita varten tämän puheenvuoron pyysin mutta totean vain sen että kun tällaiseen urakkaan lähdetään että lainsäädäntöä lähdetään uudistamaan sen pitäisi pystyä sitten selkeästi parantamaan tilannetta niin että se lainsäädäntö olisi yksiselitteisempää nämä esimerkit kuten esimerkiksi se varaa tehdä joku tai sitten vielä epämääräisemmät elämäntapakysymykset mutta myöskin se että että mitä sitten konkreettisesti tarkoitetaan esimerkiksi sillä näitä kuivanmaan kiinteistöjä peruskorjataan mitkä ovat sitten ne tulkinnat

kunnissa tehdään juuri sen vuoksi että kunnat joutuvat hyvin paljon harkitsemaan asioita tässä yhteydessä tarvitaan niitä työtunteja tarvitaan selvitystyötä ja ja tämä lisää tätä byrokratiaa ja tämä ymmärtääkseni ei ole myöskään sitten linjassa niitten tavoitteitten kanssa joita toisaalta hallitus on esittänyt sen osalta että että saataisiin

ensinnäkin kiitos laajasta keskustelusta tuo yleisilme tuntuu olevan että tämähän alkaa mennä jengoilleen olin erityisen ilahtunut tästä edustaja semin vankkaan käytännön kokemukseen perustuvasta puheenvuorosta siitä kuulsi se että aiheessa on ollut ongelmia ja nyt uskoo myös hän että tämän lain myötä asiat saadaan kuntoon tämä oli mukava puheenvuoro opposition puolelta mutta sitten tässä yritettiin tehdä ongelmaa siitä onko tämä nyt monisyinen tai vaikeasti tulkittava ja lisääkö tämä byrokratiaa vai

tämä vähentää byrokratiaa ja tämä on helpommin virkamiesten tulkittavissa kuin aiemmin miksi sen takia että aikaisemmin kaikki mahdolliset kiinteistöt haja asutusalueilla kaksisataayhdeksänkymmentätuhatta kappaletta ovat voineet tulla hakemaan sitä viiden vuoden lykkäystä nyt kaksisataatuhatta ei tarvitse tämä lykkäysten mahdollinen määrä supistuu huomattavasti koska kunnan viranomaisen pakeille sitä siirtymäaikaa tarvitsee tulla hakemaan ainoastaan jotka ovat rannoilla tai pohjavesialueilla siis mahdollisten poikkeusten määrä pienenee aikaisemmin se kunnan virkamies on joutunut selvittämään kaksi asiaa nyt voimassa olevassa laissa edellytetään että nämä sosiaaliset perusteet arvioidaan eli ne tulot ja vaikka todettaisiin että ihmisellä ei oo rahhoo niin kuin edustaja turunen sanoi niin ei se riitä vaan sen jälkeen on täytynyt vielä turhan takia selvittää että no mitenhän se ympäristön tai toisinpäin jos on ilmiselvää että kuormitus on vähäinen niin se ei riitä vaan sitten täytyy vielä ruveta peuhaamaan sitä tulopuolta kun olemassa oleva lainsäädäntö on edellyttänyt molempien poikkeusmahdollisuuksien yhtäaikaisen voimassaolon nyt tämä tehty esitys vähentää tätä työtä koska jos selvitetään että ei ole tuloja asia sillä selvä ja jos selvitetään että kuormitus on vähäinen asia sillä selvä

minä olen nyt tulkinnut niin että edustaja myller haluaa selkeyttää tätä lakia sillä tavalla että kaikki pakotetaan yksinkertaisesti investoimaan sitten se olisi aika selkeätä en minä pysty oikein muuten teidän teidän puheitanne tulkitsemaan

palataan siihen asiaan miten viranomaiset kunnissa tekevät päätöksiä ja palataan siihen voidaanko naapurille tehdä erilaista päätöstä ottamatta kantaa siihen voidaanko vai ei olennaista tämän hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä on se että täytyy todeta että tämä laki ei johda ei kannusta tai ohjaa tekemään sellaisia päätöksiä jotka olisivat

tähän keskusteluun kun me puhumme tästä hallituksen esityksestä se on eri keskustelu sitten tehdäänkö kunnissa semmoisia päätöksiä voi olla että tehdään mutta tällä lailla ei ole sen kanssa mitään tekemistä toinen asia puhun tähän vielä palaan siihen kun sanoin että perusteena on se jos ei oo rahhoo mutta minun mielestäni se on hyvä peruste myöskin senkin takia jos katsotaan että se investointi on kohtuuton jos puhutaan niistä mummonmökeistä sitten me me tiedämme suurin piirtein kiinteistöjen arvot ja sen miten niille on käynyt tuolla haja meillä on vanhempia asuntoja mökkejä joitten arvo on käytännöllisesti katsoen alle tämän jätevesijärjestelmän rakentamisen ja on kohtuutonta silloin silloin tämmöiseen investointiin pakottaa jos puhutaan viidentuhannen euron tai alle viidentuhannen euron vanhasta hirsimökistä jossa on kuitenkin sitten ne vanhat vesiputket siellä jos niille ei ei aiota tehdä mitään on kohtuutonta vaatia tämmöinen investointi tämä on kaikin puolin hyvä hallituksen esitys tämän takana on helppo hengittää tämä on hyvä juttu kiitos ministerille

arvoisa puhemies kansaneläkelaitos on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos nyt käsittelyssä on kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta kaksituhattaviisitoista ja ja nostan esittelypuheenvuorossani kertomuksesta esille keskeisiä

kaksi pilkku yhdeksän prosenttia eli toimintakulut ovat pysyneet alle kolmen prosentin perustoimeentulotuki siirtyy kelan hoidettavaksi kaksituhattaseitsemäntoista ja uudistus lisää ihmisten yhdenvertaisuutta mutta kääntöpuolella voi myös olla etuusmenojen kasvu voi sanoa että kela kantoi vastuuta taloustalkoissa hyvin vahvasti kun vuoden aikana toteutettiin pysyvä kymmenen miljoonan euron lisäleikkaus toimintakuluihin ja tämän lisäksi myös tutkimustoiminnalle asetettiin neljänsadantuhannen euron säästövaade heikosta työllisyys ja taloustilanteesta ja osin kelaan liittyvistä muutoksistakin johtuen työpaine kelassa on ollut kova ja huolimatta työttömyysturvan kahdeksan prosentin ja asumistukihakemusten kahdenkymmenenneljän prosentin määrän kasvusta ja myöskin huolimatta uusista tehtävistä ja toimintamenoleikkauksista kelan henkilöstö on on selvinnyt vaativassa tilanteessa hyvin ja kela on saavuttanut hakemusten läpimenotavoitteet kohtuudella sehän on olennaista että kela tekee tehokkaasti työnsä ja ihmiset saavat heille kuuluvat etuudet ajoissa viipymättä ja tästä on hyvä kyllä kiittää kelan henkilöstöä kelan palveluksessa oli oli kertomusvuonna viisituhattayhdeksänsataakuusikymmentäkahdeksan henkilöä mikä on neljäkymmentä henkilöä vähemmän ja myöskin vuosityöpanos väheni lähes sadalla henkilötyövuodella huolimatta siitä että

on tarkkaan dokumentoitu on se että asiakastyytyväisyys kelan palveluihin on hyvällä tasolla ja valtaosa toimistossa käyneistä koki palvelun ystävälliseksi ja koki myöskin saaneensa riittävästi tietoa kela kehittää jatkuvasti palveluvaihtoehtojaan ja lähtökohtana on asiakaslähtöisyys yhä useampi kelan asiakkaista hoitaa asiointinsa verkossa ja kela fi verkkopalvelun kehittäminen jatkuu on merkittävä saavutus että hakemuksista kuusikymmentä prosenttia tehtiin verkossa eli se on lähes kymmenen prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja mikä tärkeätä kansalaisten kannalta niin liitteet ovat yhä useammin myöskin verkossa kulkevat kelaan ja tätä suomalaiset ovat toivoneet kela

ja käydä omia asioitaan läpi tämä on ihmislähtöistä palveluiden kehittämistä eduskunta on tarkkaan seurannut digitalisaatiota ja tietojärjestelmien kehittämistä sote alalla ja on hyvä tässä todeta arvoisa puhemies että kelan kanta kehittäminen jatkuu vilkkaana parhaillaan rakennetaan myös valmiuksia sosiaalihuollon asiakastietojen kanta arkistointiin kanta palvelujahan ovat sähköinen reseptilääketietokanta potilastiedon arkisto sekä omakanta palvelu jossa jokainen meistä voi tarkistaa omat terveystietonsa ja reseptit

kela kehittää jatkuvasti toimintojaan yhteistyössä suomalaisen yhteiskunnan kanssa niin että vähemmällä saisi enemmän ja voimavaroja olisi juuri niille ihmisille jotka apua ja tukea tarvitsevat yksi hyvä esimerkki on taksimatkojen suorakorvaushanke joka on laajennettu koko manner suomeen matkojen yhdistelyllä on säästetty kuusitoista miljoonaa euroa ja noin viisi miljoonaa ajokilometriä tämä on on myös osa kelan toiminnan hiilijalanjäljen pienentämistä kela on myös aktiivisesti mukana kansallisessa kestävän kehityksen työssä jonka edistymistä seurataan eri mittareilla vuoden aikana ja ja todellakin tuo yksi keskeinen mittari on hiilijalanjäljen laskenta joka on pienentynyt joka vuosi yksi esimerkki on henkilöstön koulutus jota tehdään isolta osalta etänä mikä on mahdollistanut sen että mittava määrä kelalaisia on ollut koulutuksessa ja samalla on voitu säästää voimavaroja ja parantaa osaamista kelan tutkimusosasto on mukana monissa lainsäädännön kehittämishankkeissa ja on hyvin tuottelias julkaisutoiminnassaan kertomuksen liitteenä on tiivistelmä kertomusvuoden tutkimuksista ja ja siellä ovat myöskin keskeiset tulokset ja havainnot on hyvä myöskin todeta että kela on vahvasti ollut mukana hallituksen perustulokokeilun valmistelussa ja ilman kelan osaamista ei tätä kokeilua olisi näin nopeasti saatu eteenpäin

kelassa näkyy vahvasti työelämän vaatimusten koventuminen ja varhaisten eläkereittien sulkeminen kelan kuntoutusmenot olivat yhteensä neljäsataaneljäkymmentäviisi miljoonaa euroa mikä on lähes yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna kuntoutusjärjestelmän monimuotoisuus ja palvelujärjestelmien hajanaisuus vaikeuttavat oikean kuntoutuspolun löytymistä ja

irtisanomisia eli kelan palveluverkkoon kuuluu satakahdeksankymmentäkolme toimistoa ja ja satakolmekymmentäyhdeksän yhteispalvelupistettä eli voimavarat on laitettu sinne kentälle ja ihmisten palveluihin mutta kelan iso hallintouudistus jatkuu edelleen eli vuoden aikana kelan hallinto keveni merkittävästi kun kaksikymmentäneljä vakuutuspiiriä lakkautettiin ja ne korvattiin viidellä vakuutuspiirillä ja mikä olennaista ja ehkä esimerkiksi ja malliksi myöskin sote uudistukselle kelan asiakaspalvelut saivat oman tulosyksikkönsä ja ensimmäistä kertaa asiakaspalvelu oli oma tulosyksikkönsä sote uudistus vaikuttaa suuresti kelan toimintaan tulevaisuudessa valtuutetut ovat erityisesti käsitelleet toimintavuoden aikana sote uudistusta ja ovat yhteisymmärryksessä yksimielisesti lausuneet ja pitäneet tärkeänä että kelan asiantuntijoiden osaamista hyödynnetään sote rahoitusuudistuksen

ja välttämätöntä on myöskin hyödyntää sote uudistuksessa olemassa olevaa kelan toimivaa järjestelmää ja ja osaamista ihan lopuksi totean vielä arvoisa puhemies että toimintakertomuskauden aikana valittiin kelan uudet valtuutetut eli kesäkuussa valittiin nykyiset kelan valtuutetut kun edellisen eduskuntakauden valtuutettujen kausi päättyi kun tätä kelan toimintakertomusta on on tehty niin tässä on hyvin tarkkaan pyritty vastaamaan siihen mitä eduskunta on tältä kertomukseltaan edellyttänyt erityisesti kertomuksen informatiivisuutta on lisätty eli siellä on liitteenä koko kelan toimintakertomus ja ja esimerkiksi keskeiset tutkimustulokset ja myöskin liite missä ovat aikaisemmat ja nykyiset kelan valtuutetut koska tässä oli kaksi valtuutetturyhmää tämän toimintakertomuksen aikana toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta tähän paneutuu ja saamme sitten viestiä siitä miten tätä kertomusta voidaan kehittää ja ja myöskin kelan toiminnan osalta

arvoisa puhemies

sillä ettei ole varma meneekö hakemus postin kautta perille eli käytännössä ihmisillä on siis kaksi vaihtoehtoa joko sähköinen hakemus tai henkilökohtaisesti hakemuksen vieminen perille kuntien toimintaverkko on laajempi kuin kelan kuntia on kolmesataakolmetoista joilla jokaisella on oma toimipisteensä johon hakemuksia on voinut jättää kelalla ei ole toimipisteitä jokaisessa kunnassa vaan sillä on toimintakertomuksen mukaan omia asiointipisteitä satakahdeksankymmentäkolme toimistoa ja yksi sivuvastaanotto tätä harventunutta palveluverkkoa on korvattu kunnissa olevilla yhteispalvelupisteillä kelan kanssa yhteispalvelusopimuksen tehneitä kuntia oli

toimintakertomuksesta ei ilmennyt sitä kuinka monta kuntaa on kokonaan vailla joko kelan omaa pistettä tai yhteispalvelupistettä mielestäni tässä toimeentulotuen siirtämisessä kelalle on turvattava se ettei yhdessäkään kunnassa käy niin että ei ole paikkaa jonne toimeentulotukihakemuksen voi henkilökohtaisesti jättää ja jossa se kirjataan heti saapuneeksi kuntien ja kelan on yhdessä huolehdittava on nimittäin hakemuksen jättäjälle erittäin tärkeä asia että hakemus kirjataan saman tien saapuneeksi koska sillä on vaikutusta käsittelyaikaan laki sanoo että päätös toimeentulotuesta on saatava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen jättämisestä kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä saman tien tai viimeistään seuraavana arkipäivänä käsittelyajoissa on ollut osassa kuntia pahoja ongelmia joissakin tapauksissa hakijat ovat joutuneet odottamaan useita viikkoja rahattomana ja ruoattomana erityisesti lapsiperheiden osalta tilanne on ollut suorastaan kammottava tämä on johtunut kunnissa liian vähäisestä henkilöstön määrästä uskon ja toivon että kela pystyy pitämään kiinni seitsemästä arkipäivästä jos ei niin kelan valtuutettujen ja kansanedustajien on puututtava tilanteeseen heti heti vuoden alusta lähtien on kelasta saatava

raportit kuukausittain kuten aiemmin tänään oikeuskanslerin toimintakertomuksessa todettiin niin viranomaisen resurssipulaa ei ole laillisuusvalvonnassa katsottu hyväksyttäväksi perusteeksi asioiden käsittelyn aiheettomalle viivytykselle eli kelassakin on huolehdittava että työntekijöitä on riittävästi käsittelemässä hakemuksia arvoisa puhemies muut toimeentulotuen lajit eli täydentävän toimeentulotuen ehkäisevän toimeentulotuen ja kuntouttavaan kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän toimeentulotuen myöntävät edelleen kuntien sosiaalitoimet

toimittaa kaupungin sosiaalityöntekijälle ihmisten ihmisten ei tarvitse sitä tietää kenelle pyyntö tulee osoittaa vaan apu pitää saada yhdestä palvelupisteestä nostan esille esimerkiksi lääkäreiden ja neuvoloiden vastaanotot joilla tarvittaisiin kokonaisvaltaista näkemystä ihmisestä sillä hyväkään lääke ei auta jos vanhuksella ei ole rahaa ostaa lääkkeitä tai hyväkään terveystarkastus ei auta jos lapsiperheellä ei ole varaa ostaa ruokaa tiedetään että lapsuudenaikainen köyhyys on yksittäisistä nuorten aikuisten hyvinvoinnin riskitekijöistä se merkittävin mitä nuorempi lapsi on ollut perheen kohdatessa taloudellista puutetta sitä haitallisempaa se on myöhemmän hyvinvoinnin kannalta eli kuinka lääkärit ja neuvoloiden työntekijät saataisiin tekemään yhteistyötä kelan ja kuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa tämä on varmasti yksi kiperimpiä kysymyksiä sote uudistuksessa ja toimeentulotuen siirtäminen kelalle ei tähän auta eikä tämä korjaannukaan jos sote uudistuksessa vaarannetaan integraation toteutuminen kokoomuksen yksityistämisinnon vuoksi arvoisa puhemies tiedetään myös että toimeentulotuen alikäyttö on laajaa moni toimeentulotukeen oikeutetuista ei sitä hae tiedonpuutteen tai asian häpeällisyyden vuoksi koska kela on useimmille suomalaisille tuttu kumppani uskon että kynnys hakea toimeentulotukea madaltuu kelaan siirron myötä uskon myös että hyvin kirjavat kuntien käytännöt muun muassa hakemusten liitteiden suhteen poistuvat ja ihmiset saavat yhdenvertaisempaa kohtelua jatkossa vielä lopuksi arvoisa puhemies toivon että kelasta löytyy inhimillisyyttä tehdä päätökset ja maksatukset ennen joulua ja muita pitkiä pyhiä olen kuullut lukuisia surullisia tarinoita siitä kuinka lapsiperheet odottavat joulunpyhät päätöstä rahasta kiitos

arvoisa puhemies

pois koska ajatellaan että toimeentulotuki on se minimitaso jolla ihminen voi tässä yhteiskunnassa tulla toimeen mutta toisaalta perinnän myötä hän menettää luottotietonsa

se on aika epäinhimillinen linjaus kun tiedetään mitä kaikkea luottotietojen menetys tässä yhteiskunnassa tarkoittaa

vaikka maksuhäiriömerkintää ei ole alun perin tarkoitettu sanktioksi niin käytännössä se toimii niin kuin sanktiot se haittaa työn saamista se haittaa asunnon saamista se haittaa vakuutusten saamista mikäli henkilöllä ole valmiiksi pankkitunnuksia vaan hän joutuu niitä luottohäiriömerkintäisenä hakemaan niin se haittaa jopa kelassa asiointia koska hänen hänen on vaikea saada siihen tarvittavia tunnuksia yleinen käytäntö meillä suomessa on että veloista voi neuvotella jos minä nyt yhtäkkiä jäisin rahattomaksi niin minä kävelisin pankkiin ja neuvottelisin sitten asuntolainani takaisinmaksuohjelman sellaiseksi että pystyn siitä suoriutumaan toimeentulotukiasiakkaille ei vastaavaa neuvottelumahdollisuutta ole ei siitä huolimatta että varmasti osa näistä toimeentulotukiasiakkaista haluaisi mieluummin elää parikymppiä niukemmin vielä alle sen toimeentulominimin ja maksella sitä velkaansa hitaasti pois menettää ne luottotietonsa lisäksi me tiedämme että toimeentulotukiasiakkuus on usein väliaikaista voi hyvin olla että vaikka tässä kuussa olet toimeentulotukiasiakas niin kahden tai kolmen kuukauden päästä sinulla on työpaikka ja voisit maksaa sen liikamaksun liikamaksun pois niillä palkkatuloillasi erityisen epäreilu tämä kelan linjaus on sen takia että se koskee myös tilanteita joissa liikamaksu on syntynyt siitä että henkilö ei ole osannut antaa kelalle oikeita tietoja tai täyttää kaavakkeita oikein ja jopa tilanteita joissa liikamaksu johtuu viranomaisen virheestä viranomainen on tehnyt virheen maksanut liikaa huomaa virheensä asettaa liikamaksun perintään ja henkilö menettää luottotietonsa kolmeksi pahimmaksi tapauksessa jopa neljäksi vuodeksi siitä eteenpäin tämä ei minun mielestäni mitenkään sovi kenenkään oikeustajuun että että näin toimitaan ja minä toivonkin että meidän edustajat siellä kelan valtuustossa tekevät parhaansa sen eteen että tähän asiaan saataisiin parannus

kelan valtuutetuille tästä toimintakertomuksesta kertomuksen sisältö ja muoto on kehittynyt viimeisten parin vuoden aikana hyvään suuntaan muistan ihan selkeästi että aiempina vuosina täällä salissa käytettiin tämän asian lähetekeskustelun aikana useita kriittisiä puheenvuoroja toimintakertomuksen laadusta nyt kertomus antaa melko hyvän käsityksen kansaneläkelaitoksen kokonaistoiminnasta ja on minusta hyvä asia että on menty eteenpäin tässä asiassa mutta arvoisa puhemies minä haluan kiittää kelaa erityisesti laadukkaasta tutkimustoiminnasta siellä tehdyt tutkimukset ja selvitykset ovat ajankohtaisia erittäin hyvin tehtyjä kelan tutkimustoiminta on tärkeää myös meille poliittisille päättäjille sillä parhaimmillaan sieltä saa erinomaista tutkimustietoa päätöksenteon perustaksi siitä iloitsen erityisesti että kela tutkii myös lainsäädännön jälkikäteisiä vaikutuksia eli arvioi sitä mitä tietystä lainsäädännöstä on seurannut kansalaisille jälkikäteen ja sitä tietoahan me täällä kovastikin tällaista tutkimus ja selvitystyötä tehdään yleensäkin liian olenkin huolissani tutkimusmäärärahojen vähentämisestä sillä samaan aikaan myös terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja työterveyslaitoksen tutkimustoimintaa ollaan resurssien karsimisen takia jouduttu vähentämään minun mielestäni poliittisen päätöksenteon pitäisi pohjautua entistä enemmän tutkimusnäyttöön ja siksi tutkimustoiminnan vähentäminen voi pahimmillaan tarkoittaa jopa päätöksenteon laadun heikentymistä
arvoisa herra puhemies todellakin tämä kelan valtuutettujen toimintakertomus on hyvin informatiivinen hyvin laadittu erityisesti kiinnitän huomiota siihen että kela on kyllä pysynyt ajassa mukana ja kehittynyt sähköisten palvelujen osalta tietojärjestelmäuudistusten osalta tutkimuksen osalta ja sitten myös tämä hallinnon kehittäminen vahvasti merkitsee sitä että kela on hyvässä kuosissa ottamaan uusia haasteita vastaan toivonkin että tulevina vuosina kansaneläkelaitos entistä vahvemmin on mukana kun sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmää uudistetaan samoin perusturvaa kehitetään kannustavaksi ja ja älykkääksi ja tässä hyvin merkittävä on tuo kansallinen tulorekisteri jota kela on yhdessä muiden muun muassa verohallinnon kanssa kehittämässä vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä se mahdollistaa sen että perusturvaa voidaan todellakin kannustavaksi uudistaa ja siinä toivon että kansaneläkelaitoksen asiantuntijuus pääsee vahvemmin esiin toivon että valiokunnassa nyt kiinnitetään erityisesti huomiota näitten sähköisten palvelujen kanta palvelujen osalta tähän sähköisen lääkemääräyksen toteuttamiseen nythän kelan tuottama selainkäyttöinen reseptiohjelma kelain otetaan tämän syksyn aikana käyttöön ja siihen liittyy huolia niiden lääkäreiden osalta jotka eivät terveydenhuollon yksiköissä toimi

jotka ovat tässä hankkeessa huolestuttavia ja niihin nyt pyritään vastaamaan täällä edustaja taavitsainen nosti esille tämän kunnan ja kelan yhteistyön ja tosiaankin asiakasohjauksen yhteistyömalli kelan ja kunnan väliselle yhteydenpidolle on valmistumassa ja kela on valmistellut mittavat koulutus ja tiedotusohjelmat jotta tämä asia sitten kun vuodenvaihteessa uudistus on on käynnissä ja laki astunut voimaan onnistuisi tavoite on tosiaankin että asiakkaat voivat käyttää kaikkia kelan palvelumuotoja voidaan valita myöskin ajanvarauksella aika ja käydä asiat huolella läpi ja tavoite todellakin on että kelan

valtuutettujen joka kokouksessa käsittelyssä niitä seuraavat hallitus ja ja kelan hallinto ja on olennaista katsoa että tämä toimeentulotuen maksatus sujuu viivytyksettä se on viimesijainen etuus ja sen kanssa on on oltava tarkkana tutkimusrahoituksesta yhdyn huoleen siitä että kelan tutkimuksen rahoitukseen kohdistui neljänsadantuhannen euron säästöt ja ehkä osana koko sote uudistusta suomessa pitää ratkaista miten sosiaali ja terveydenhuollon koulutus ja tutkimus rahoitetaan siitä on on leikattu viimeisen kymmenen vuoden aikana ja varmin tapa on saada vaikuttavaa ja hyvää sosiaali ja terveydenhuoltoa arvoisa puhemies silloin kun se perustuu tutkittuun tutkittuun tietoon eli mäkisalo ropposen puheenvuoro oli täällä erinomainen ja vielä totean sen että kela sitä lainsäädäntöä jota eduskunta säätää kun täällä havaitaan epäkohtia niin sitten viime kädessä se on kansanedustajien käsissä minkälaista lainsäädäntöä olemme olemme säätäneet koska se on kelan tehtävä sitä toimeenpanna
arvoisa puhemies minä olisin myös halunnut alleviivata sitä että kelan valtuutettujen toimintakertomus näytti näin selattuna varsin selkeälukuiselta ja hyvältä nopeasti sieltä saa tietoa siitä siitä iloitsin tässä muutamia asioita on nostettu jo esiin mitä minullakin oli ajatuksissa tämä kansallinen tulorekisteri on yksi niistä ja toivoisin että sen tulemista voitaisiin mahdollisuuksien mukaan nopeuttaa ja nimenomaan tuohon perusturvakokeiluun liittyen kristillisdemokraateillahan on ollut esillä se kannustava perusturva sieltä briteistä universal credit mallin myötäisesti mukailtuna ja siihen tarvitaan tuo kansallinen tulorekisteri ja ja toiveissa kyllä ennen kuin perustulokokeilua lähdettäisiin tekemään niin saataisiin tuo kansallinen tulorekisteri ja siten voitaisiin tämä kannustava perusturva ottaa kokeiluun lääkärien ja neuvoloiden työntekijöiden tulee tehdä kokonaisvaltaista työtä ja toivottavasti näin onkin mutta myös yhdessä sosiaaliviranomaisten ja kelan työntekijöiden kanssa se on asia mihin tietysti pitää kiinnittää jatkossakin huomiota ja yksi asia tässä esiin nostettavaksi vielä kun perustoimeentulotuki siirtyy kelalle ensi vuoden alusta niin toiveissa olisi että myös tuo keliakiakorvaus mikä poistettiin voisi kelan

tulla liitetyksi jotta ainakin nämä heikompituloiset heikommassa asemassa olevat voisivat saada lisäkorvauksia jotta he voisivat noudattaa sitä ruokavaliota mikä on aivan ehdotonta keliakian hoitamiseksi mehän tiedämme että sieltä äkkiä tulee komplikaatioita jotka ovat hyvin kalliita ja suurin osa niistä kalliista komplikaatioista tulee varmasti tuon perustoimeentulotuen varassa oleville reseptinkirjoitusoikeus tuli jo esille ja toivoisin myös siihen kiinnitettävän huomiota
arvoisa herra puhemies vielä tuosta valtuutettujen puheenjohtaja sari sarkomaan puheenvuorosta jossa hän kiinnitti huomiota syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin joiden kohdalla erityisesti kansaneläkelaitoksen tietojenanto oikeutta eri viranomaisille on käsitelty valtuutettujen piirissä ja edellisessä kertomuksessa siihen erityisesti kiinnitettiin huomiota

kun sosiaali ja terveysvaliokunta viime syksynä antoi tästä edellisestä kertomuksesta mietinnön niin valiokunta piti tärkeänä että hallitus arvioi näitä ehdotuksia huolella ja sitten antaa eduskunnalle tarvittaessa myös esityksiä lainsäädännön muuttamisesta jotta tuo tietojenanto oikeus muille viranomaisille olisi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohdalla sujuvaa ja tarkoituksenmukaista itse en tiedä mikä tilanne tällä hetkellä nyt hallituksen piirissä on minkälaisia selvityksiä asiasta on tehty mutta pidän tätä kyllä erityisen tärkeänä erityisesti viime vaalikaudella tuolta sisäministeriön näkökulmasta seurasin tätä samaa asiaa ja tietojensaantioikeus on todella tärkeä että pystytään pystytään ongelmiin tarttumaan ajoissa sen vuoksi toivon että valiokunta kuulisi ja ja arvioisi mikä tilanne tällä hetkellä tämän suhteen on ja onko mahdollisesti nyt tulossa vielä näitä tarvittavia lainsäädäntömuutoksia

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö kahdeksan

arvoisa

pohjoismaiden puolustuspoliittiseen yhteistyöhön sitä käytiin lähinnä nordefcon osalta ja toisaalta itäiseen yhteistyöhön itäisessä yhteistyössä viime vuonna tuli selviä taka askeleita pohjoismaiden neuvoston itäisellä yhteistyöllä on yli kahdenkymmenen vuoden perinteet tiiviistä ja laaja alaisesta yhteistyöstä venäjän parlamentin kanssa sekä luoteis venäjän lakia säätävien elinten kanssa viime vuonna yhteistyö oli edellisvuoden tavoin poikkeuksellisen vähäistä johtuen krimin laittomasta mutta on erittäin valitettavaa että kertomusvuonna venäjä heikensi yhteistyön edellytyksiä julistamalla pohjoismaiden ministerineuvoston luoteis venäjän toimipisteet ulkomaisiksi toimijoiksi käytännössä tämä on johtanut toimistojen sulkemiseen ja hankaloittaa yhteistyöprojektien hoitamista pohjoismaiden neuvosto päivittikin reykjavikin täysistunnossa lokakuussa viime vuonna suuntaviivat venäjän kanssa tehtävästä yhteistyöstä päivitetyt suuntaviivat antavat realistisen ja toimivan lähtökohdan nykyiselle yhteistyölle huoli venäjän demokratiakehityksen suunnasta sekä ja vakauden vastaisesta toiminnasta on aiheellinen mutta samanaikaisesti ja huolimatta kiristyneestä maailmanpoliittisesta tilanteesta on erittäin tärkeää että parlamentaarista vuoropuhelua ja diplomatiaa venäjän kanssa jatketaan vaikkei yhteistyötä voidakaan tehdä normaaliin tapaan

jatkuvuuden varmistamiseksi oli suomen kannalta hyvä että järjestön valko venäjän ja ja venäjän raportoijan tehtävä pysyi suomella erkki tuomiojan tultua nimitetyksi tehtävään kimmo sasin jälkeen viime vuotta sävytti luonnollisesti myös pakolaiskriisi se heijastui kaikkiin pohjoismaiden neuvoston kokouksiin kriisi vaikutti pohjoismaiseen vapaaseen liikkuvuuteen kun rajatarkastukset palasivat väliaikaisesti osalle rajanylityspaikoista vapaa liikkuvuus on kuitenkin ollut erittäin pitkään yksi pohjoismaisen yhteistyön sanoisin myös kulttuurin peruselementtejä ja ulkoasiainvaliokunta pitää hyvänä että suomi on valinnut aiheen ja siihen liittyen rajaesteiden poistamisen pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskautensa yhdeksi läpileikkaavaksi teemaksi on myös erittäin myönteistä että rajaesteiden purkaminen oli suomen parlamentaarisen valtuuskunnan yksi prioriteettiaihe viime vuonna katsomme ulkoasiainvaliokunnassa että tiiviillä pohjoismaisella yhteistyöllä voidaan muun muassa tehostaa pakolaiskriisin alkusyihinkin vaikuttamista yhdymme myös neuvoston suositukseen kehitysavun pohjoismaisen yhteistyön vahvistamisesta ja edellytimme edellytimme tätä valtioneuvostolta uuden kehityspoliittisen linjauksen käsittelyn yhteydessä arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunta katsoo että parlamentaarikkojen osallistuminen pohjoismaisen ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikan tiivistämiseen pohjoismaiden neuvoston piirissä on jatkossakin

arvoisa puhemies vuonna kaksituhattaviisitoista pohjoismaiden neuvoston loppukautta etenkin sävytti keskustelu turvapaikanhakijoiden tilanteesta yhteispohjoismaisesti tuo tilanne kohtasi meitä aika nopeasti ja sitä ei oltu osattu odottaa mutta tilanne saatiin kuitenkin sitten yhteisen pohjoismaisen yhteistyönkin ansiosta hyvin hallintaan toki epävakaa tilanne jatkuu ja ja esimerkiksi turkin kesäinen vallankaappausyritys ja siitä seurannut epävakaa jatkumo luo kyllä semmoista pelkoa miten nämä euroopan unionin turvapaikanhakijoita koskevat mekanismit nyt sitten toimivat jatkossa toki ne juurisyyt ovat edelleenkin ratkaisematta kun konfliktit jatkuvat syyriassa irakissa ja afganistanissa kuitenkin pohjoismaisittain pikkuhiljaa mielestäni sitä keskustelua täytyisi saada siirtymään integraatioon ja siihen miten me mahdollisimman hyvin nyt sitten niitä parhaita käytäntöjä voimme vaihtaa pohjoismaiden kesken miten se joukko pohjoismaihin oleskeluluvan saatuaan saataisiin osaksi meidän pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaamme pohjoismainen yhteistyö on suomelle ja toivon mukaan jokaiselle pohjoismaalle äärimmäisen tärkeää ja arvokasta siksi toivoisinkin että myös se näkyisi enemmän olemme tehneet pitkään valtavan hyvää yhteistyötä monelta eri alalta mutta ehkä sitä pidetään jo niin vakiintuneena ettei sitä aina edes muisteta tuoda esille ja ennen kaikkea niitä sen hyviä puolia kieltämättä pohjoismaiselta yhteistyöltä toivoisi myös ehkä suurempaa kunnianhimon tasoa ennen kaikkea kansallisessa keskustelussa toki me vankkumattomat nordistit jotka olemme mukana pohjoismaisen yhteistyön tekemisessä monilla eri tasoilla olemme uppoutuneet siihen korviamme myöten mutta se että se olisi myös laajassa kansallisessa keskustelussa on toki meidän vastuullamme mutta olisi hirvittävän tärkeää että myös ministeriöt ja ministerit sitoutuisivat pohjoismaiseen yhteistyöhön koska ne asiat koskettavat kaikkia hallinnonaloja ei ole kysymys ainoastaan siitä että ne koskisivat pohjoismaisen yhteistyön ministeriä tai ulkoministeriä vaan joka ikisellä hallinnonalalla täytyy tehdä pohjoismaista yhteistyötä pohjoismaiden neuvosto on aika isokin koneisto vaikuttava ja siellä tehdään paljon asioita mutta siinä miten asiat tulevat sitten kansalliselle tasolle toimeenpanoon meillä on kyllä ryhdistäydyttävää arvoisa puhemies arvostan sitä että ulkoasiainvaliokunta omassa mietinnössään pitää pohjoismaista yhteistyötä suuressa arvossa ensi vuonna kun suomesta tulee pohjoismaiden neuvoston puheenjohtaja on meillä kansallisestikin varmasti mahdollisuus nostaa pohjoismaisia teemoja enemmän keskusteluun ja suomella ennen kaikkea osoittaa sitten sellaista pohjoismaista johtajuutta sen puheenjohtajuuskauden aikana ohjelman valmistelu on käynnissä ja ensi viikolla suomen valtuuskunta sitten tulevan vuoden puheenjohtajuuskauden ohjelmastakin toivon mukaan päättää haluaisin tähän loppuun vielä nostaa esille rajaestekysymykset ne ovat olleet pohjoismaisella agendalla aina viime vuonnakin ne olivat siellä suuresti sitten kun pohjoismaiden neuvostossa tehtiin organisaatiouudistusta ja päädyttiin siihen että perustetaan tällainen uusi rajaestetyöryhmä jonka toiminnassa nyt on kaksi valiokunnan jäsentä jokaisesta pohjoismaiden neuvoston valiokunnasta niin toivottavasti se saa rajaesteiden poistamiseen uutta vauhtia ja sellaista omistajuutta että myös ratkaisuja syntyy hyvässä yhteistyössä tietenkin rajaesteneuvoston kanssa tärkeää olisi että lainsäädäntömme valmistelutyössä aina otettaisiin huomioon myös pohjoismainen näkökulma ja siitä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset rajaesteiden valossa onko sellaisia olemassa jos jokin lainsäädäntömuutos tai asetus annetaan suomessa itse asiassa tällaista lainsäädäntökäytäntöä on ollutkin mutta se ei ole kyllä kovin laajaa ja yleistä toki olisi hienoa että se suomessa toimisi hyvin ja me saisimme sen leviämään myös muihin pohjoismaihin ilman että meidän täytyy aina sitten ratkoa niitä rajaesteitä vaan me voisimme keskittyä niihin yhteisiin asioihin ja niiden edistämiseen eikä rajaesteongelmien ratkaisemiseen jos niitä ei edes tulisi tämä olisi tietenkin tahtotila

suomi on pohjoismaisen yhteistyön valokeilassa tällä hetkellä ja tulevana vuonna suomi toimii pohjoismaiden ministerineuvoston elikkä hallitusten puolella puheenjohtajamaana nyt tänä vuonna ja ensi vuonna suomi toimii puheenjohtajana pohjoismaiden neuvostossa eli parlamenttiyhteistyön puolella kaikki tiedämme että pohjoismaiden neuvosto on pohjoismaiden parlamenttien välinen yhteistyöjärjestö joka perustettiin olympiavuonna

neuvostossa on yhteensä kahdeksankymmentäseitsemän valittua jäsentä joista suomesta on kaksikymmentä jäsentä ja sitten kaksikymmentä varajäsentä mikään ei ole niin itsestään selvää kuin pohjoismainen yhteistyö kaikki samaa mieltä ja kansalaisten tuki tehtävälle pohjoismaiselle yhteistyölle riippumatta alasta on aina vankka haluan nostaa kaksi asiaa

tämän hetken ajankohtaiset aiheet pohjoismaiden neuvostossa ja kaksi suomen tulevan puheenjohtajuuden pohjoismaiden neuvostossa tärkein ja isoin asia viime vuonna oli kuten edellisissäkin puheenvuoroissa jo viitattiin tämä turvapaikanhakijakriisi ja sen aiheuttamat haasteet pohjoismaiselle yhteistyölle pohjoismaat ovat tähän asti olleet edelläkävijöitä vapaan liikkuvuuden osalta ja viime vuonna tilanne johti sitten siihen että ensimmäistä kertaa moneen kymmeneen vuoteen rajoja vähän niin kuin suljettiinkin pohjoismaiden välillä ulkoasiainvaliokunta toteaa mietinnössään että valiokunta katsoo että tiiviillä pohjoismaisella yhteistyöllä voidaan tehostaa pakolaiskriisin vaikuttamista neuvosto käsitteli tätä turvapaikanhakijakriisiä ja rajatarkastusten vaikutuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön useammassakin neuvoston istunnossa lisäksi käytiin vuoropuhelua pohjoismaiden hallitusten kanssa siitä miten löydetään ratkaisu tähän tilanteeseen ja on pakko huomauttaa että esimerkiksi nämä rajatarkastukset mitkä mitkä sitten tanskan ja ruotsin välillä saksaan päin tulivat tapahtuivat suunnilleen muutama viikko islannissa käydyn täysistunnon jälkeen kun ulkoministerit ja pääministerit olivat siellä olleet keskustelemassa meidän parlamentaarikkojen kanssa pohjoismaiden neuvosto käsittelee yhä enemmän ulko ja turvallisuus ja myös puolustuspoliittisia kysymyksiä ja nämä kysymykset olivat vahvasti näkyvillä myös kertomusvuoden istunnoissa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todetaan että valiokunta katsoo että parlamentaarikkojen osallistuminen pohjoismaisen ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikan tiivistämiseen pohjoismaiden neuvoston piirissä on jatkossakin tärkeää tärkeimmät muut ajankohtaiset aiheet pohjoismaiden neuvostossa tällä hetkellä ovat muun muassa pohjoismaisen eu yhteistyön tiivistäminen pohjoismaisen terveysalan yhteistyön tehostaminen sanottu könbergin raportti sekä pohjoismaisen työmarkkinoihin liittyvän yhteistyön edistäminen nielsenin raportti arvoisa puhemies sitten toiseksi nostan esille suomen tulevan puheenjohtajuuskauden pohjoismaiden neuvostossa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista itsenäisyytemme juhlavuonna suomi toimii puheenjohtajana pohjoismaiden neuvostossa siis vuonna kaksituhattaseitsemäntoista neuvoston poliittista työtä johtavat pohjoismaiden neuvoston suomalainen presidentti ja varapresidentti neuvoston täysistunto pidetään lokakuussa suomessa ja suomi isännöi kansainvälisiä kokouksia lisäksi laaditaan ja toteutetaan kunnianhimoinen puheenjohtajuusohjelma puheenjohtajuuskauden valmistelut ovat parasta aikaa käynnissä hyvällä mallilla pääsemme toden teolla vahvasti muokkaamaan ja luomaan yhteistä pohjoismaista agendaa työtä pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiseksi ja esimerkiksi rajaesteiden poistamiseksi jatketaan ja tässä nämä rajaesteet eivät nyt siis tarkoita näitä turvapaikanhakijakriisiin liittyviä asioita vaan sitä että käytäntöjä ja lakeja yhdenmukaistetaan jotta esimerkiksi suomalaisilla ammattitutkinnoilla olisi helpompi käydä töissä norjan tai ruotsin puolella ja päinvastoin

kiitos arvoisa

arvoisa herra puhemies hetken aikaa kun suomi ja norjaa ja ja islantia lukuun ottamatta muutkin pohjoismaat liittyivät euroopan unioniin vaikutti siltä että pohjoismainen yhteistyö ja pohjoismaiset yhteiset projektit ovat vähän niin kuin tarpeettomia tai todettiin kauniisti että ne ovat itsestään selviä mutta puhemies minusta maailman viime aikojen tapahtumat ja kehitys mitä euroopassa ja ihan lähialueillammekin itä euroopassa ja itämerellä on tapahtunut ovat osoittaneet että pohjoismainen yhteistyö on jälleen kerran erittäin ajankohtaista eun haasteet ja ongelmat brexit

että siinä otetaan askelia ja oppia lisäksi suomella olisi erittäin paljon oppimista varsinkin ruotsin ja tanskan työmarkkinauudistuksista siellä on paljon korkeampi työllisyysaste toivottavasti mekin pystymme niitä uudistuksia viemään läpi vaikka joskus tuntuu täällä eduskuntakeskustelussa että jos työmarkkinoita vähän joustavoitetaan niin se tarkoittaa jotakin hyvinvointivaltion romuttamista mutta ei ei se sitä ole esimerkiksi tanskassa tarkoittanut

uusiutuvan energian laivahanke saadaan eteenpäin ja västerbotten ja pohjanmaan maakunnat voivat olla ikään kuin tämmöinen uuden aluepolitiikan mallialue

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö seitsemän

arvoisa

kohdalla

kannanottoehdotus on että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta viime vuosi etyjin kohdalla sen parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnan osalta vei väkisinkin ajatukset etyjin ja etykin varsinaisiin perusjuuriin peruskysymyksiin mihin etyjin toiminta nojaa sen toimintahan perustuu laajaan turvallisuuskäsitykseen joka korostaa sotilaallisen turvallisuuden lisäksi demokratian ihmisoikeuksien sekä taloudellisten ja ympäristökysymysten merkitystä turvallisuuden kokonaisuudessa eli se on tämmöinen kokonaispaketti josta ei vain poimita osia tietty kokonaisnäkemys siitä mihin eurooppalaisen turvallisuuden pitää kestävällä tavalla nojata nämä periaatteet on vahvistettu alun perin helsingin päätösasiakirjassa siitä on jo aikaa kulunut ja sen jälkeen kylmän sodan päättymisvaiheessa on hyväksytty pariisin peruskirja ja inhimillisen ulottuvuuden sitoumus näitä keskeisiä periaatteita nyt on selkeästi haastettu

sisältyy myös jokaisen valtion oikeus päättää itse esimerkiksi liittymisestä kansainvälisiin sopimuksiin tai järjestöihin ja samoin näihin periaatteisiin sisältyy tiukasti se että valtioiden alueellinen koskemattomuus ja suvereniteetti ovat kunnioittamisen arvoiset näitä periaatteita venäjän toiminta ukrainan kriisissä haastoi ne ovat olleet takaisku etyjin edustamalle yhteistyövaraisen turvallisuuden mallille ukrainan kriisin yhteydessä etyj on toisaalta osoittanut tarpeellisuutensa ulkoasiainvaliokunta katsoo että jännittyneessä kansainvälispoliittisessa tilanteessa etyj tarjoaa edelleen tarpeellisen kehyksen euroopan vakauden ja turvallisuuden vahvistamiseen tähtäävälle toiminnalle ukrainan kriisi oli kertomusvuoden aikana vahvasti esillä parlamentaarisen yleiskokouksen kaikissa kokouksissa ja yleiskokouksen puheenjohtajaksi heinäkuussa kaksituhattaneljätoista valitun kansanedustaja ilkka kanervan toiminnassa ulkoasiainvaliokunta toteaa että

luonnollisesti pitkällisen keskustelun myös etyjin piirissä tämän jälkeen kaiken tämänkin jälkeen ulkoasiainvaliokunta pitää tärkeänä että vuoropuhelua venäläisparlamentaarikkojen ja muiden tahojen kanssa voidaan jatkaa rakentavien ratkaisujen löytämiseksi venäjän länsimaiden lukkiutuneiden suhteiden parantamiseksi arvoisa puhemies aivan kuten äskeisessä pohjoismaiden neuvoston kertomuksessa totesin siitä venäjän päätöksestä millä tavalla he ikään kuin määrittivät uudelleen uudelleen pohjoismaiden neuvoston toimistojen statuksen venäjälle joka käytännössä on johtanut näiden näiden toimistojen toimintakyvyn rapautumiseen niin myös etyjin puitteissa toimet toimet ovat olleet sellaisia että ei voida puhua tässä venäjän tarkastelussa vain yksittäisasioista vaan venäjällä on tällä hetkellä sellainen kokonaisote jolla se voi sanoa haastaa niitä periaatteita joihin kansainvälinen yhteistyö on perustunut tämä tekee tästä koko tilanteesta vaikean mutta tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan myös sitä parlamentaarista yhteistyötä jossa vuoropuhelua käydään

arvoisa puhemies viime vuonna etyjin toiminnan osalta kyllä edelleen keskusteluja varjosti ukrainan kriisin jatkuminen se että tilanteeseen ei ole löydetty diplomaattista ulostuloa se hiertää kivenä kengässä edelleenkin kansainvälisen oikeuden loukkaukset venäjän toimesta on etyjissä moneen kertaan tuomittu ja olisi tärkeää että tästä tilanteesta päästäisiin kuitenkin diplomatian keinoin sitten eteenpäin ja keskustelemaan mutta se valitettavasti sävyttää etyjin yleiskokouksenkin toimintaa viime vuonna suomessa juhlittiin etykin neljäkymmentä vuotisjuhlaa valitettavaa oli kokouksen ympärille muodostunut jännittynyt tilanne mutta tätä kokoustakin tärkeämpää on toki se suuri kansainvälisen politiikan yhteistyö mikä suomesta aikanaan aloitettiin ja liennytyksen kulttuuri että päästäisiin eteenpäin niistä vaikeistakin kysymyksistä hienoa että suomalainen yleiskokouksen presidentti kanerva onnistuttiin valitsemaan yleiskokouksen johtoon ansiokkaasti toiminut ja nyt pääsee sitten jatkamaan työtään myös etyjin rauhanvälittäjän tehtävissä mikä on erittäin hienoa suomalaisittain valitettavaa on että vaikuttaa siltä että näiden jäätyneiden konfliktien oheen on tulossa uusia tai oikeastaan uusvanhoja etenkin kun nagorno karabahin alueelta kesällä kuultiin ikäviä uutisia tämäkin osoittaa sen että etyjin toiminnalle edelleenkin on suurta suurta tarvetta ehkä enemmän kuin koskaan ja siksi kyllä haluan kiittää suomen etyj parlamentaarikkovaltuuskuntaa hyvästä ja aktiivisesta ja työstä ja toivottaa jatkoa myös tälle kaudelle

arvoisa puhemies kyse on lakialoitteesta laiksi ihmisen

tai vamman hoitoa varten tämä toimintahan on sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontaviraston alaista toimintaa ja ehdotuksemme on että poistaisimme tuosta pykälästä rajoitteen lähiomaisesta tai muusta läheisestä ja jatkossa lakipykälä kuuluisi siten että täysi ikäinen henkilö joka kykenee päättämään hoidostaan voi luovuttaa uusiutumattoman elimen tai uusiutumatonta kudosta toisen henkilön sairauden tai vamman hoitoa varten ensinnäkin haluaisin sanoa suuret kiitokset niille sadallekuudelletoista kansanedustajalle allekirjoittivat tämän lakialoitteen kiitokset paitsi itseni myös kaikkien niiden noin neljänsadan vaikeaa munuaisen vajaatoimintaa sairastavan potilaan puolesta jotka suomessa odottavat sopivaa munuaisen luovuttajaa munuaissiirto on vaikean munuaisten vajaatoiminnan paras hoito se tutkitusti pidentää potilaiden elinikää ja parantaa heidän elämänlaatuaan verrattuna keinomunuais eli dialyysihoitoon munuaissiirto ei ole ainoastaan kustannustehokasta vaan säästää lisäksi yhteiskunnan rahoja dialyysihoito sairaalassa maksaa kunnalle noin kuusikymmentätuhatta euroa vuodessa hoidossa olevaa suomalaistutkimusten mukaan toimiva munuaissiirre säästää jo ensimmäisen vuoden kuluttua leikkauksesta yhteiskunnan varoja noin neljäkymmentätuhatta euroa vuodessa verrattuna dialyysihoitoon koska munuaissiirteet toimivat nykyään keskimäärin kahdenkymmenen vuoden ajan yksi onnistunut munuaissiirto säästää rahaa terveydenhuollolta satojatuhansia euroja lisäksi potilasta ajatellen raskas dialyysihoito ja sen elämänlaatua heikentävä vaikutus jäävät pois suomessa tehdään vuosittain noin kaksisataakaksikymmentä munuaissiirtoa se ei ole riittävä määrä munuaissiirtoa odottaa tälläkin hetkellä lähes neljäsataa potilasta siirtojen lukumäärää rajoittava tekijä on sopivien luovuttajien puute joka vuosi useita potilaita kuolee munuaisten vajaatoiminnan komplikaatioihin munuaissiirtoa odottaessaan suomessa perinteisesti yli yhdeksänkymmentä prosenttia munuaissiirroista on tehty aivokuolleilta luovuttajilta saaduilla elimillä kun taas maailmanlaajuisesti keskimäärin neljäkymmentä prosenttia munuaissiirroista tehdään eläviltä luovuttajilta suomessa eläviltä luovuttajilta on tehty munuaissiirtoja aina erittäin vähän vain kymmenessä viiva vuodessa eli kaksi viiva kaksi pilkku seitsemän siirtoa miljoonaa asukasta kohden muissa pohjoismaissa kaksituhattakymmenen luvulla on eläviltä luovuttajilta tehty vuodessa kolmetoista viiva kaksikymmentä siirtoa miljoonaa asukasta kohden esimerkiksi tanskassa tehtiin viime vuonna satayhdeksäntoista munuaissiirtoa elävältä luovuttajalta ja väestöltään samankokoisessa suomessa vain viisitoista siirtoa suomi jää vertailussa kauas lähes kaikista länsimaista esimerkiksi alankomaissa siirtoja eläviltä luovuttajilta tehtiin vuonna kaksituhattaneljätoista jopa viisisataakolmekymmentäneljä eli kolmekymmentäkaksi siirtoa miljoonaa asukasta kohden mikä on lähes kaksitoista kertainen määrä suomen vastaaviin lukuihin nähden eläviltä luovuttajilta tehtyjen siirtojen suurempi on erinomainen mahdollisuus lisätä siirtojen kokonaismäärää ja helpottaa epäsuhtaa elinten saatavuuden ja tarpeen välillä elävältä luovuttajalta tehdyn munuaissiirron ennuste on paljon parempi ja siirre toimii pidempään kuin aivokuolleelta luovuttajalta tehdyn siirron koska siirre saadaan tutkitusti terveeltä luovuttajalta ja leikkaus voidaan tehdä ennalta suunniteltuna ajankohtana tällä hetkellä aivokuolleelta saatavaa munuaissiirrettä joutuu odottamaan keskimäärin yksi pilkku viisi viiva kahden vuoden ajan ja monessa tapauksessa jopa pidempään dialyysihoito on elimistöä kuormittavaa ja kuluttavaa hoitoa suomalaisen tutkimuksen mukaan siirtoa edeltävä pidempi odotusaika dialyysihoidossa lisää kuolleisuutta siirron jälkeen elävältä luovuttajalta siirto voidaan tehdä ilman merkittävää odotusaikaa suurin eläviltä luovuttajilta tehtävien siirtojen määrää rajoittava tekijä tällä hetkellä on suomen nykyinen lainsäädäntö kudoslain satayksi kautta kahteentuhanteenyhteentoista mukaan täysi ikäinen henkilö joka kykenee päättämään hoidostaan voi luovuttaa uusiutumattoman elimen vain lähiomaisensa tai muun läheisensä varten tämänhetkinen laintulkinta on noudattanut hallituksen esitystä minkä mukaan lähiomaisia ovat aviopuoliso lapsi vanhempi ja sisarus muita läheisiä ovat esimerkiksi avopuoliso tai muu luovuttajan kanssa samassa taloudessa asuva henkilö

myös muu terve vapaaehtoinen joka haluaa luovuttaa munuaisen tuntemattoman ihmisen sairaudenhoitoon muissa pohjoismaissa lainsäädäntö ei rajaa munuaisen luovuttajia sukulaissuhteen tai asuintalouden mukaan esimerkiksi ruotsissa ruotsissa luovuttajana voi toimia vaikkapa ystävä tai serkku tai myös anonyymi niin sanottu altruistinen luovuttaja useissa maissa elävien luovuttajien määrää on pyritty lisäämään myös kehittämällä niin sanottua paired järjestelyä jossa esimerkiksi veriryhmien epäsopivuuden tai kudostyyppien epäsopivuuden vuoksi potilas luovuttaja parin a elävä luovuttaja ei luovutakaan munuaista omalle läheiselleen vaan toisen vastaavan parin potilaalle b ja ja vastaavasti potilas b b

suomessa on jatkuva ja pysyvä tarve tehdä enemmän munuaissiirtoja koska dialyysihoidossa olevien potilaiden määrä jatkuvasti jokainen onnistunut munuaissiirto säästää yhteiskunnan varoja satojatuhansia euroja ja parantaa potilaiden elämänlaatua ja eliniän ennustetta parhaat tulokset munuaissiirroilla on silloin kun voidaan käyttää tervettä vapaaehtoista elävää luovuttajaa elinluovutusta ja elinsiirtoja koskevassa kansallisessa toimintasuunnitelmassa on esitetty tavoitteeksi vuoteen mennessä lisätä eläviltä luovuttajilta tehtävien munuaissiirtojen määrää kymmeneen miljoonaa asukasta kohden vuodessa pidemmän aikavälin tavoitteena on päästä samalle tasolle kuin muissa pohjoismaissa elävältä luovuttajalta tehtävien munuaissiirtojen lisäämisen tavoite ei voi toteutua mikäli lainsäädäntöä ei muuteta tarvitsemme suomessa kiireesti muutoksen nykyiseen lakiin rajoittava lainsäädäntö on suurin syy siihen että munuaissiirtoja eläviltä luovuttajilta tehdään suomessa aivan liian vähän laki ja käytännöt eroavat suuresti muista pohjoismaista ja toiminta suomessa tulisi ehdottomasti pikaisesti saada muita pohjoismaita ja länsi euroopan maita vastaavalle tasolle toisin sanoen ehdotamme että lakia ihmisen elimien kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä kahden luvun neljännen pykälän seuraavalla tavalla täysi ikäinen henkilö joka kykenee päättämään hoidostaan voi luovuttaa uusiutumattoman elimen tai uusiutumatonta kudosta toisen henkilön sairauden tai vamman hoitoa varten elimen tai kudoksen irrottamiseen tulee olla sosiaali ja terveysalan lupa ja niin kuin tähänkin asti jos me ajattelemme nyt tätä sote uudistusta niin olen monta kertaa sanonut että tässä olisi ehdolla lakiuudistus joka olisi myös erittäin hyvä sote laki jos ajattelemme että tässä on ehdolla paras mahdollinen hoito potilaalle tämän munuaissiirrännäisen jälkeen potilas voi elää täysin normaalia elämää osallistua työelämään harrastaa niin kuin kuka tahansa muukin ja kaiken lisäksi tässä paitsi on kyse potilaan kannalta parhaasta hoidosta niin tässä on kyse myös muutoksesta joka säästää valtavia määriä yhteiskunnan varoja niin kuin sanottu noin neljäsataa vaikeasta munuaisen vajaatoiminnasta kärsivää potilasta odottaa sopivaa munuaissiirrännäistä ja toivoisinkin että tämä lakiehdotus voitaisiin pikaisimmin pikaisimmin käsitellä valiokunnissa ja saattaa se voimaan niin että emme enää menettäisi potilaita jotka odottavat sopivaa siirrännäistä kiitos

arvoisa puhemies tämä lakialoite ei lisää verkkoja vedessä metrilläkään aloite ainoastaan helpottaa verkkokalastusta sekä kalastuksenvalvontaa ja tekisi verkkokalastuksen myös turvallisemmaksi halusin kertoa tämän heti näin aluksi koska erityisesti arvostamani suomen vapaa ajankalastajien keskusjärjestö svk sekä maailman luonnonsäätiö wwf lienevät ymmärtäneet aloitteen väärin muussa tapauksessa he eivät levittäisi aloitteesta väärää tietoa voimassa olevan lain mukaan kotitarvekalastaja voi halutessaan laittaa maksimissaan kaksisataaneljäkymmentä metriä verkkoja veteen ely keskus tai kalaveden omistaja voi tätäkin rajoitusta vähentää tai kieltää verkkopyynnin kokonaan mikäli se esimerkiksi vaarantaa tai tuhoaa kalakantoja tai estää taloudellisesti arvokkaiden kalakantojen vahvistumista tämä kahdensadanneljänkymmenen metrin verkkomäärä ei ole siis mikään jokamiehenoikeus joka sallitaan jokaiseen veteen ja kenelle hyvänsä tärkeintä on aina etteivät kalakannat tarpeettomasti vaarannu tai tuhoudu voimassa olevan lain mukaan kotitarvekalastaja voi ottaa veneeseensä maksimissaan kaksisataaneljäkymmentä metriä verkkoja ja laskea ne sitten veteen pyytämään mikäli samassa veneessä on kaksi kotitarvekalastajaa niin veneessä saa olla edelleen vain tuo kaksisataaneljäkymmentä metriä verkkoja koska lain mukaan tämä kahdensadanneljänkymmenen metrin rajoitus on vene ja pyyntikohtainen eikä kalastajakohtainen kuten aloitteessa halutaan muutettavaksi jos siis veneessä on kaksi kotitarvekalastajaa jotka molemmat haluavat viedä oman kahdensadanneljänkymmenen metrin kiintiönsä mukaiset verkot veteen tulee toimia niin että ensin viedään toisen verkot veteen ja tämän jälkeen palataan hakemaan rannalta toisen verkot viedään ne pyytämään eri kerralla en pidä tällaista toimintaa mitenkään tarkoituksenmukaisena sama tilanne on toisinpäin kerron esimerkin säätiedotuksen mukaan on tulossa useita vuorokausia kestävä myrsky haluaisin naapurini kanssa hakea verkkomme turvaan verkkoja on viiden kilometrin päässä vedessä yhteensä neljäsataakahdeksankymmentä metriä joten lähdemme matkaan moottoriveneellä koska soutaminen ei ole tarkoituksenmukaista nykylain mukaan on ensin haettava toisen verkot ja eri kerralla toisen tällainen toiminta lisää osaltaan myös perämoottorin kuluja ja päästöjä veteen ja ilmaan kyseessä ei ole myöskään rikoslain mainitsema pakkotila joka oikeuttaisi lakia rikkomalla ottamaan kaikki metrin verkot veneen kyytiin arvoisa puhemies olen ollut edellisessä ammatissani poliisina vuosikymmeniä tekemisissä kalastuksenvalvonnan kanssa tiedän että valvonnassa noudatetaan voimassa olevaa lakia mutta noudatettavien lakien tulee olla myös yksinkertaisia ja selviä sekä myös oikeudenmukaisia kun valvonnassa tulee vene vastaan se tarkistetaan mikäli veneessä on kalamiehellä yli kaksisataaneljäkymmentä metriä verkkoja tulisi virkavastuulla kalastusta valvovan virkamiehen antaa kalamiehelle siitä rangaistus nykyisen lain mukaan rangaistus tulisi kalamiehelle siitä että hänellä on liikaa verkkoja veneessä eli kalastuslain rikkomisesta lain tulee aina olla hyväksyttävä ja oikeudenmukainen muussa tapauksessa lain kunnioittaminen vähenee nykyisessä kalastuslaissa on muutamia järjettömyyksiä tämä aloite osaltaan on poistamassa niistä yhden olen yhdeksänkymmenen muun kansanedustajan kanssa järkeistämässä verkkokalastusta siten että vene ja pyyntikohtainen rajoitus muutettaisiin kalastajakohtaiseksi rajoitukseksi tämä on se seikka jota tällä aloitteella halutaan muuttaa aloitteessa ei siis lisätä verkkojen määrää arvoisa puhemies yhtenä mutta ei vähäisimpänä seikkana haluan tuoda esiin turvallisuuden verkkokalastuksessa olen ollut useita kertoja naaraamassa hukkunutta verkkokalastajaa joka on ollut vesillä yksin ja jostain syystä joutunut veden varaan ja lopulta hukkunut mikäli mahdollistaisimme sen että kalamiehet voisivat jatkossakin viedä ja noutaa oman verkkokiintiönsä mukaiset verkot yhdessä se lisäisi myös heidän ja loisi kuvan että lainlaatijat välittävät heistä tässä aloitteessa ei ole kansantaloutta huonontavia seikkoja se ei lisää kustannuksia ja mikä monelle tärkeintä se ei lisää verkkojen määrää vedessä metrilläkään

kampuksen lakkauttamisesta on ollut kuin esinäytös savonlinnan oopperajuhlilla tänä kesänä esitetystä oopperasta kuolleesta talosta tässä oopperassa orkesterin soittamat tahtilajit vaihtuvat moneen kertaan soittajat soittavat haastavia kuvioita ja lyömäsoittimet tulevat esille jykevällä soitollaan ja kahleet sekä alasin tuovat lisämaustetta musiikkiin oopperan aikana saa kokea monenlaista tunteiden kirjoa kuten iloa surua hieman sääliä haikeutta ja pettymystä ja miten paljon tähän teokseen on tehty töitä ja miten monella eri tasolla näyttämöavustajat kuorolaiset solistit ohjaaja tekniset avustajat valomiehet kapellimestari soittajat puvustajat maskeeraajat kuvaajat lavastajat kuiskaajat ja niinpäin pois ja nähdä savonlinnan kampuksen osalta kaiken tämän voisimmeko kirjoittaa libreton kuitenkin uusiksi loppukohtaukseen tähän oopperaan tarvitaan onnellinen loppu arvoisa puhemies työn määrä vuosien varrella heitämmekö sen kaiken hukkaan savonlinna tarvitsee monenlaista osaamiskeskittymää sitä omaa korkeakoulua valon pilkahdusta tulevaisuudesta korkeakoulu on uuden tiedon ja osaamisen lähde alueen asukkaille alueen asukkaille verkostonsa yrityksille ja julkisen sektorin piirissä työskenteleville työvoimalle työttömille innovaatioille eri tasoiselle koulutukselle ja sillä on monia vahvoja vaikutuksia paikkakunnan elinkeinotoimintaan ja sosiaaliseen rakenteeseen itä suomen yliopiston valitettavan päätöksen sulkea savonlinnan tultua julki olemme savonlinnassa ryhtyneet aktiivisesti miettimään uudenlaista toimintamallia jolla voimme säilyttää yliopiston kaupungissamme tavoitteenamme ei ole rakentaa päällekkäisyyksiä muiden yliopistojen kanssa vaan synnyttää omaperäinen ja ainutlaatuinen osaamiskeskittymä suomessa on selvä että savonlinnan kampuksen muuttaminen itsenäiseksi yliopistoksi on suomen kehittämisen kannalta keskeinen ja tärkeä kysymys koko savonlinnan yrityselämä ja asukkaat kampuksen henkilökunta opettajien ammattijärjestö opiskelijajärjestöt enemmistö kansanedustajista eduskunnassa etelä savon maakunta sekä lukuisat muut tahot ovat olleet yliopistotasoisen opetuksen savonlinnassa säilymisen puolella arvoisa puhemies pienuus ei ole haitta silloin kun osaamme olla innovatiivisia ja packard aloittivat autotallissa kaliforniassa samoin steve jobs savonlinnan normaalikoulu on muuten ollut tarjolla applen ads kouluksi ensimmäisenä suomessa loistava esimerkki pienestä yhteisöstä käynnistyneestä osaamisen hyödyntämisestä nykyisessä maailmassa useat yhteistyöverkot hoituvat vierailevien professoreiden ja digitaalisen maailman kautta pienellä yliopistolla voi siis olla merkittäviä ja arvokkaita yhteistyöverkostoja alan parhaimpiin toimijoihin koti ja ulkomailla dubaissa on poikkeuksellisen suuri määrä ulkomaalaisia korkeakouluja esimerkiksi sellaiset huippuyliopistot kuin cambridge ja oxford mukaan lukien suurin osa niistä on bisneskouluja voisiko savonlinna tarjoamalla hyvät olosuhteet ja venäjän läheisyyden houkutella myös tällaisia oppilaitoksia tekemään suomeen bisnestä yliopistoista tulee jatkossa yhä enemmän markkinavetoisia yksityisten yritysten kaltaisia instituutioita jotka eivät kilpaile pelkästään parhaista opiskelijoista ja henkilökunnasta vaan myös rahoituksesta ja maineesta sekä globaaleista markkinoista kilpailu akateemisilla koulutusmarkkinoilla sekä kansallisella että tasolla on se kenttä jolla savonlinna haluaa toimia savonlinnalla on kaikki mahdollisuudet nousta merkittäväksi yliopistokaupungiksi joka tulee jatkossa myymään palvelujaan kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla tämä edellyttää että savonlinnassa kehitetään malli jossa yliopistoa johdetaan yhä enemmän yritysmäisesti ja jossa taustalla on uusien rahoituskanavien hyödyntäminen arvoisa puhemies savonlinnassa jo tähän saakka tarjottu opetus koulutus ja erityisesti myös täydennyskoulutus täydennyskoulutus on ollut erittäin laadukasta tästä hyvänä esimerkkinä on kiinan haidianin kanssa käynnistynyt yhteistyö opettajien täydennyskoulutuksessa tämän yhteistyön puitteissa kiinalaiset opettajat pääsevät tutustumaan käytännön opetustyöhön savonlinnan taidelukiossa sekä lyseon lukiossa savonlinnan kampuksella ja kaupungilla on pitkä yhteistyö venäjän eri alueiden ja yliopistojen kanssa muun muassa matkailu ja kulttuurialalla venäläiset korkeakoulut ovat viime aikoina osoittaneet kasvavaa kiinnostusta myös täydennyskoulutukseen maakunta ja kuntahallinnon eri sektoreilla yhteistyökyselyjä koskien monenlaisia aloja tulee eri maista paljon yliopistotasoisen opetuksen säilyminen savonlinnassa on myös merkittävä aluepoliittinen ratkaisu suomen hallitusohjelmassa pyritään voimakkaasti parantamaan elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä savonlinnan yliopisto voisi olla edelläkävijä uusien toimintamallien luomisessa ja uudenlaisen kansainvälisyyden edistämisessä savonlinnan yliopistolla on hyvät mahdollisuudet olla merkittävä toimija joka muuttaa kehityksen suunnan nyt on myös aika toimia korkeakoulujen vaikutuspiirissä ja niiden lähipaikkakunnilla kaakkois suomen alue on poikkeuksellinen suomessa se sijaitsee kahden metropolialueen pietarin ja helsingin välissä väkimäärältään väkimäärältään sen kolme maakuntaa etelä karjala etelä savo ja kymenlaakso muodostavat reilun puolen miljoonan väestön

toimia tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa samalla yliopisto tulisi tukemaan yrityksiä joilla on halua ja valmiuksia kansainväliseen kasvuun usassa ja venäjällä on paljon esimerkkejä innovaatioyrityksistä jotka toimivat yliopistojen kyljessä ja ovat mukana yliopistojen rahoituksessa savonlinnan yliopisto haluaa samalla rakentaa mallia jossa yhdistetään kansainvälistymisvalmiuksia yhteistyössä seudullisten kehittämisyhtiöiden kauppakamarien ja kauppayhdistysten sekä muiden yhteistyöverkkojen kanssa ja muiden opetusta antavien laitosten kanssa yhteistyö ja kansainvälisesti ajattelevat ihmiset ovat savonlinnan voimavara arvoisa puhemies jos eduskunnassa voisi käyttää puheessa taustamusiikkia nyt nyt vaikka vasket soittaa fanfaaria taustalla arvoisa puhemies näillä edellä mainituilla perusteilla esitän yliopistolain ensimmäisen pykälän muuttamista siten että itä suomen yliopiston savonlinnan kampus muutetaan itsenäiseksi yliopistoksi ja yliopistolakiin kirjataan yliopistopaikkakunnaksi savonlinna

arvoisa herra puhemies itä suomen yliopisto päätti viime huhtikuussa lakkauttaa savonlinnan perinteikkään opettajankoulutuslaitoksen joka perustettiin savonlinnan seminaariksi vuonna tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkaksi vuosi ennen joensuun seminaaria päätös on kestämätön koko itä suomen osaamisen kannalta jo kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lakkauttaminen on osoittanut näinkin lyhyessä ajassa kuinka vaikeaa päteviä opettajia on alueelle saada syksystä kaksituhattakahdeksantoista lähtien koko itä suomessa ei ole enää kuin yksi opettajankoulutuslaitos savonlinnan okln lakkauttamista on vastustanut pääministeristä ja eduskunnasta lähtien laaja joukko myös tutkijoita ja asiantuntijoita okln lakkauttaminen voi aiheuttaa paikkakunnalle ja itse asiassa koko itä suomeen osaamisvajeen ja paikkakunnalle lisäksi asuntomarkkinoiden romahduksen ja vaikuttaa jopa oopperajuhlien järjestämiseen yliopistojen autonomia määriteltiin perustuslakivaliokunnan toimesta toissa hallituskaudella onnettomasti koskemaan myös hallintoa lakkautusten lisäksi autonomia toisaalta mahdollistaa kampusten perustamisen mille paikkakunnalle tahansa savonlinnaankin voisi tämän järjettömyyden minimoimiseksi minimoimiseksi toinen yliopisto perustaa oman kampuksen yliopistolain muutos on toinen vaihtoehto jossa yliopistoluetteloon lisätään savonlinnan yliopisto siihen tämä lakialoite tähtää yliopistosta tulisi suomen pienin mutta pienet yliopistot ovat varsin hyvin pärjänneet kansainvälisissä vertailuissa savonlinnassa infra on kunnossa opiskelija asunnot ovat halpoja kampus on viihtyisä ja ympäristö on mitä parhain opiskeluun osaaminen on vielä savonlinnassa tallella moni työntekijä ei ole halunnut työtarjouksista huolimatta lähteä savonlinnasta vaan toivoo että tilanne vielä ratkeaisi järkevällä tavalla perustamalla savonlinnan voitaisiin kokeilla kuinka esimerkiksi koulutusvientiä voitaisiin kehittää alueella erinomaisesti vertailussa pärjännyt savonlinnan normaalikoulu kerää jo nyt kävijöitä eri puolilta maailmaa nyt on aika toteuttaa hallitusohjelman hyvä suunnitelma suomalaisen koulutusviennin kasvusta olen samaa mieltä edustaja turusen kanssa tähän oopperaan tarvitaan onnellinen loppu

arvoisa puhemies akatemiaprofessori kaarlo tuori on kiteyttänyt vastuukysymykset hyvin hänen mukaansa alueellinen sijainti on sekä alueellisesti että valtakunnallisesti suuri tiede ja koulutuspoliittinen kysymys jossa yliopistojen itsehallinto ei estä valtion ohjaustoimivaltaa on hyvä että tämä lakiesitys on eduskunnassa käsittelyssä sillä okln lakkauttaminen savonlinnasta on historian pahin yksittäinen päätös savonlinnan kaupungin kannalta tämä on se syy minkä takia toivon parasta työintoa ja toteutusta kaikilta hallituksen jäseniltä jotka yrittävät korvaavia toimenpiteitä saada onneksi meillä on pääministeri juha sipilän lausunto siitä että tulevaisuus näyttää savonlinnan kannalta paremmalta hän on valmis lähtemään hakemaan sellaista ratkaisua joka pitkässä juoksussa olisi myös alueen elinvoimaa nykyisestä kasvattava ratkaisu ja hallitus on hänen mukaansa valmis sellaisen ratkaisun synnyttämiseen mutta täytyy sanoa että hallitus olisi voinut tehdä tämän asian helpommin säilyttämällä savonlinnan okln nyt noin suurin piirtein sata miljoonaa euroa uhrataan siihen että toimintoja savonlinnasta lakkautetaan ja niitä perustetaan uudelleen joensuuhun kun tällä sadalla miljoonalla olisi voitu tukea esimerkiksi korkeakoulujen kansainvälistymistä suoraan kuten opetusministeri grahn laasonen on moneen kertaan peräänkuuluttanut se olisi ollut se helpompi tie nyt valitaan se vaikeampi toivotan parasta työintoa tähän työhön ja toivon todella

arvoisa puhemies minusta tässä edustaja turusen on sellainenkin hyvä puoli että kun nuorilla ihmisillä on koulutusmahdollisuuksia ympäri maan ei kaikkien tarvitse pakkautua kasvukeskuksiin ainakin osa heistä jotka savonlinnan yliopistossa opiskelisivat jäisivät valmistumisensa jälkeen joko sinne tai lähialueille savonlinnassa pärjää hyvin ilman ruotsia perussuomalaisten ajama pakkoruotsikokeilu voitaisiin aloittaa vaikkapa siellä koulutukseen voisi sisältyä ruotsia mutta se pakollisuus voidaan arvoisa puhemies kannatan edustaja turusen aloitetta yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttisesti jätän tuon pienen varauksen koska aloitteessa on tällainen lause kohdassa savonlinnan yliopistollisen koulutuksen kehittämismahdollisuudet maahanmuuttajalasten ja perheiden parissa tehtävä toiminta voidaan laajentaa maahanmuuttajien kotoutumiseen johtavan koulutusmallin kehittämistyöksi mielestäni mielestäni me emme tarvitse

tällaisia laajentamisia vaan me tarvitsemme ennen kaikkea kotiuttamista

puhemies savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamista yritimme kaikin keinoin ja monin tavoin vastustaa minusta se on yksi erittäin järjetön päätös mikä valitettavasti näytti jyräävän ja menevän eteenpäin niin kuin tässä on aiemmin käytetty hyviä puheenvuoroja useampien edustajien toimesta on merkittävää huomata että savonlinna on kaakkois suomen alueella pietarin ja helsingin välillä ja sillä minkälaista koulutusta minkälaista toimintaa tuossa kaupungissa on on myös monella tapaa aluepoliittista vaikutusta kannatan savonlinnan niin kuin sanottu mikään suomen yliopistoista ei ole aloittanut heti suoraan suurena yliopistona aikanaan niin helsingissäkin kuin muissakin yliopistokaupungeissa yliopistot ovat aloittaneet kohtalaisen pieninä toimijoina kun on ollut näkyä on ollut käsitystä miten mennään eteenpäin ja niin kuin monissa puheenvuoroissa on tullut esille savonlinnassa niin alueena yliopistonakin on monenlaisia mahdollisuuksia ja niitä ei saa jättää käyttämättä

arvoisa puhemies toivon että tämän autonomialainsäädännön alle ei nyt yritä piiloutua kukaan koska on aivan itsestään selvää että yksikään autonomista asemaa nauttiva yliopisto suomessa ei voi itse päättää siitä mitä oppiaineita siellä opettaa yksikään suomalainen yliopisto ei voi alkaa opettaa opettajia tai oikeustiedettä ellei opetusministeriö näitä tutkinnonanto oikeuksia sille myönnä

arvoisa puhemies tosiasiassa edustaja kosonen kertoi juuri äsken miten tämä asia meni joensuun yliopiston hallitus teki tämän päätöksen ja he ilmoittivat että millään rahallakaan he eivät muuta päätöstä tee itse asiassa kun yliopiston hallitus oli tämän päätöksen tehnyt niin on kuulopuhetta ja huhua ja siksi sanonkin että tämä ei välttämättä pidä paikkaansa että siellä oli sitten vedetty ylävitoset se kertoo siitä että kyllä yliopiston hallitus oli päättänyt vahvasti sen että lakkauttavat sen ja siihen ei pystynyt millään rahallakaan vaikuttamaan mutta erityisen kiitoksen annan edustaja hakkaraiselle ja edustaja tanukselle että he ovat täällä paikalla olisin toivonut pikkuisen pikkuisen enemmän aktiivisuutta eduskunnan kansanedustajilta on luonnollista että me kolme savonlinnalaista koska tämä on tärkeä asia savonlinnalle mutta olisin toivonut tietysti vähän suurempaa osanottoa tietysti päivä on ollut pitkä kello on nyt yhdeksäntoista piste nolla seitsemän ja siksi vielä haluan kiittää edustaja tanusta ja edustaja hakkaraista että he jaksoivat vielä näillä illan tunteina tulla puolustamaan savonlinnaa joka on kuitenkin ymmärtääkseni hyvin kaukana heidän omista vaalipiireistään

arvoisa puhemies se pitää tietysti paikkansa että itä suomen yliopisto päätti lakkauttaa opettajankoulutuksen savonlinnassa mutta siinä kohtaa ministeriöllä on vastuu ja oikeus halutessaan siirtää opettajankoulutus haluamaansa paikkaan tai vaikka ylläpitää se savonlinnassa sen ei tarvitse siirtää sitä automaattisesti

arvoisa puhemies vastauksena järvisen kysymykseen minä en ole tämmöistä haastattelututkimusta tehnyt mutta aion sen kyllä tehdä ja pystyn tähän kysymykseesi vastaamaan tietysti maito on kaatunut kannusta ja ja me olemme kuitenkin tässä tilanteessa kannu on kuitenkin vielä kädessä meidän täytyy hakea nyt uutta maitoa siihen kannuun siihen me tarvitsemme ei syyttelyä enää tässä vaiheessa eikä tämmöistä negatiivista energiaa me tarvitsemme nytten positiivista energiaa yhteen yhteen hiileen puhaltamista nuotion samalta puolelta ei vastakkaisilta puolilta että me saamme semmoisen hyvän draivin päälle tässä edustaja järvinenkin viittasi nyt näihin savonlinnan kompensaatioihin kompensaatioihin että nämä menetykset pystyttäisiin korvaamaan savonlinnalle mitä se aluetaloudellisesti aiheuttaa mutta minä pidän kuitenkin että se menetys on sillä tavalla kun menetetään yliopiston kampus myöskin tämmöisellä henkisellä puolella ei aineellisella puolella aika iso menetys tämän vuoksi

edustaja kososen kanssa

toivomus on tietysti että tämä lakialoite menee läpi savonlinnaan voitaisiin perustaa yliopisto minä uskon että siellä savonlinnassa on sitä osaamista ja ja tämmöistä positiivista energiaa niin paljon

siitä tulisi kyllä hyvin innovatiivinen tämmöinen tämmöinen yliopisto joka poikkeaisi tästä yleisestä yliopistolinjasta kyllä tämän oman oman tyylinsä

oman tämmöisen linjansa kanssa niin kuin omassa varsinaisessa puheenvuorossani just hahmottelin mitä se mitä se voisi olla ehkä tämmöinen enemmän yrittäjämäinen yliopisto

arvoisa puhemies kun puhumme historian yksittäisestä surkeimmasta päätöksestä savonlinnan osalta on selvää että tätä asiaa puidaan vielä hyvin pitkään olen itse tehnyt vastaavansisältöisen aloitteen ja siihen on osallistunut myös noin kymmenen muuta opposition edustajaa eli eli allekirjoittajia on hieman hieman enemmänkin sen takia erityisesti toivotan parasta onnea työssä kompensaation suhteen kun tiedämme ajan haasteet vain jotkut muut vastaavat opiskelupaikat ovat oikea pitkäjänteinen mahdollisuus korvaaviksi menetelmiksi ja kun tiedetään että sote uudistuksen yhteydessä myös ammattikorkeakoulupaikat ovat

tässä työssä tarvitaan meitä kaikkia niin oppositiota kuin hallitusta ja varmasti teemme kaikki parhaamme sen eteen
arvoisa puhemies edustaja järvinen tuossa otti jo esille savonlinnan keskussairaalan tilanteen jonka olisin myös halunnut vielä nostaa esiin jos me ajattelemme kaupunkia niin koulutus eri koulutuslaitokset ja toisaalta sitten terveydenhuollon laitokset sairaala ovat hyvin keskeisiä siinä millä tavalla kaupunki ja sen väestö jaksaa ja niin kuin tuossa edustaja järvinen nosti esiin niin sairaalan osalta supistuksia on myös ne synnytykset sieltä lopetettiin ja sillähän on sitten jatkumona vaikutuksia tosi monille muille sairaalan erikoisaloille nyt jos me ajattelemme niin savonlinna kaupunkina ei ole kovin suuri mutta ei ole myöskään lappeenranta lappeenrannassa myös toimii erittäin sanoisinko vitaali ja omanlaisensa yliopisto jonka sivuilla muun muassa lukee että tervetuloa ajattelemaan toisin ja samaa sanoisin samalla kun toivotan onnea savonlinnan tälle tälle aloitteelle lähettäisin viestiä muuallekin suomeen tervetuloa ajattelemaan toisin pieni voi olla hyvin joustava ja löytää erilaisia ratkaisumalleja ja myös yhteistyössä kansainvälistyä ja myös yhteistyössä yrittäjien kanssa sieltä voi löytyä hyvinkin jatkumoa esimerkiksi lappeenrannan yliopistolle joka on kuulemma valittu kahdenkymmenen yliopiston joukkoon maailmassa tietyllä alueella elikkä siitä savonlinna perään

arvoisa puhemies ihan viimeisenä puheenvuorona todennäköisesti haluaisin tarttua oikeastaan siihen mitä edustaja järvinen sanoo sanoo että me tarvitsemme tämän asian hoitamiseen oppositiota ja hallitusta kun tässä viitattiin sitten savonlinnan sairaalan toimintaan esimerkiksi niin me tarvitsemme myös kaupungin edustajilta tätä yhteistyökykyä neuvotteluhalukkuutta siihen savonlinnan sairaalan toiminnot liittyvät hyvin pitkälle tähän tulevaan sote ratkaisuun ja siihen miten etelä savossa sitten terveydenhoito järjestetään ja on äärimmäisen tärkeätä että savonlinnan sairaalan toiminnot säilyvät vähintään sillä tasolla millä ne tällä tällä hetkellä ovat siellä on tosiaankin paljon näitä koulutuspaikkoja ja sairaala toimii harjoituspaikkana ja ja tämän vuoksi se on äärimmäisen tärkeätä

edustaja järvinen sanoi siihen tarvitaan kaikkien niin opposition kuin hallituksenkin hyvää yhteistyöhenkeä ja neuvotteluhalukkuutta täällä pääkaupungissa mutta sitten sitä tarvitaan myöskin savonlinnassa kun kaupunki neuvottelee neuvottelee sitten yhdessä toisten eteläsavolaisten kaupunkien kanssa tätä sote ratkaisua että miten sitä työtä jaetaan ja ja näinpäin nämä neuvottelut ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa siis kysymys on isosta kokonaisuudesta kun nyt puhutaan savonlinnan okln siirtymisestä joensuuhun mikä on jättänyt aluetalouteen tämmöisen ison paikattavan aukon niin kyllä se on niin että sen saaminen kunnolla paikatuksi tarkoittaa tämmöisen ison kokonaisuuden

tämä on iloinen hetki kun tässä salissa halutaan savonlinnalle hyvää ja se on varmasti meidän kaikkien tavoite tosiasiahan on se että viime kaudella päätetty päivystysasetus vei savonlinnasta synnytykset ja ja sitä myötä noin sata synnytystä vähemmän siellä

viime vuonna oli mikä on merkittävä vähennys kaupungin syntyvyyteen nämä ovat isoja asioita kuinka sairaala toimii tuommoisella pienellä paikkakunnalla ja jos otetaan huomioon sitten vielä alueen saaristoisuus etäisyydet muihin kaupunkeihin niin on aivan äärimmäisen tärkeää että meillä siellä sairaala on hyvällä tasolla edelleenkin

savonlinnaankin yltää ja ja minun toivomukseni olisi että oltaisiin niissä pöydissä joissa näistä asioista päätetään eli eli on äärimmäisen tärkeää että savonlinna on mukana mikkelin kanssa ja pieksämäen kanssa neuvottelemassa siitä millä tavalla etelä savon infraa käytetään tulevassa sote uudistuksessa

arvoisa puhemies

vaurioittamien lasten määrää on mahdotonta laskea mutta joidenkin arvioiden mukaan alkoholi vaurioittaa joka vuosi pysyvästi jopa tuhatta sikiötä diagnoosi saadaan usein vasta vuosien kuluttua lapsen syntymästä mikä vaikeuttaa tilastointia päihteiden käyttö raskausaikana altistaa lapsen fetaalialkoholisyndroomalle fas oireyhtymälle jonka seurauksena lapsella voi olla kasvuhäiriöitä keskushermoston rakenteellista poikkeavuutta ja pahimmassa tapauksessa vakava ja pysyvä aivovaurio alkoholi alkoholi on sikiölle myrkky etanoli läpäisee istukan ja sikiön verenkiertoon toistuvasti joutuessaan aiheuttaa pysyviä kehityksellisiä elinvaurioita keskushermoston lisäksi sydämeen munuaisiin luustoon ja aistinelimiin

mahdollistaa alkoholin ja muiden päihteiden käyttäjien vastentahtoisen hoidon eli pakkohoidon pakkohoito on äärimmäinen keino mutta esimerkiksi itsetuhoisen tai väkivaltaisen potilaan kohdalla joskus ainoa keino auttaa päihdehuoltolain tahdosta riippumattoman hoidon määräykset soveltuvat torjumaan alkoholistien itselleen ja ympäristölleen aiheuttamia haittoja sen sijaan päihteitä käyttävän raskaana olevan naisen tapauksessa laista ei ole tällä hetkellä hyötyä tahdosta riippumatonta hoitoa tulisi voida soveltaa päihdeäitien hoidossa kun tavoitteena on syntymättömän lapsen suojelu muissa pohjoismaissa alkoholiongelmista kärsivien äitien tahdonvastaisesta hoidosta on saatu hyviä kokemuksia ensisijaisesti tietysti on turvattava vapaaehtoisen päihdehoidon riittävät resurssit kaikkialla maassa vapaaehtoisuuteen pohjautuvan päihdekuntoutuksen tulee olla ensi sijalla mutta viime kädessä sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vuoksi syntyneiden kehitysvammojen muodostuminen voitaisiin ehkäistä esimerkiksi äidin omaan sitoumukseen perustuvalla raskausajan tahdosta riippumattomalla hoidolla ongelmana on usein päihdekuntoutuksen edellyttämä pitkäjänteisyys raskausaikana nainen on erityisen motivoitunut pääsemään irti päihteistä äiti saattaa haluta hoitoon mutta ei jaksa pysyä hoidossa tarvittavaa aikaa ilman riittävää tukea jokainen äiti myös päihderiippuvainen pohjimmiltaan haluaa lapsensa parasta kyseessä on ennen kaikkea myös naisen oma etu hän pääsee pitkäjänteiseen hoitoon ja lapsi syntyy terveempänä ennakollinen lastensuojeluilmoitus synnyttää toimintavelvoitteen sosiaalitoimeen jo ennen lapsen syntymää ilmoitusvelvollisia ovat samat tahot kuin varsinaisessa lastensuojeluilmoituksessa ja ilmoitus tehdään ensisijaisesti sosiaalipäivystykseen ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä tilanteissa joissa ilmoittajalla on perusteltu syy epäillä tulevan äidin tai isän kärsivän esimerkiksi päihdeongelmasta tai vakavasta mielenterveyden häiriöstä kohdussa elävän

asema on hyvin eriarvoinen kuin samanikäisen keskoslapsen kohdussa elävän lapsen voi äiti päihderiippuvuutensa vuoksi myrkyttää ja vammauttaa kohtuun keskoslapsen tai vastasyntyneen vastaava kohtelu olisi rikos sikiön ja tulevan lapsen elinikäisen terveyden tulee olla tärkeämpää kuin äidin raskaudenaikaisen oikeuden päihteiden käyttöön sen vuoksi ehdotamme koko kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä on allekirjoittanut tämän lakialoitteen jonka me lääkärit päivi räsänen ensimmäisenä allekirjoittajana olemme allekirjoittaneet että teemme muutoksen päihdehuoltolain kymmenenteen pykälään seuraavasti hoitoon määräämisen edellytykset hoitoon tahdostaan riippumatta voidaan määrätä henkilö jonka hoidon ja huollon järjestämisessä vapaaehtoisuuteen perustuvat palvelut eivät ole mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja joka päihteiden käytön vuoksi vakavasti vaarantaa kohdussaan elävän sikiön hengen tai terveyden

arvoisa puhemies lakialoite laiksi tuloverolain viidennenkymmenennenseitsemännen ja yhdeksännenkymmenennenkahdeksannen a pykälän muuttamisesta tässä aloitteessa ehdotetaan että tuloverolain viidennenkymmenennenseitsemännen pykälän ensimmäiseen momenttiin lisätään uusi kolmas kohta ja

a pykälään lisätään uusi toinen momentti jonka perusteella yhteisö sekä luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa vähentää verotuksessa kehitysyhteistyöhön antamansa lahjoituksen tietyin rajoituksin rahalahjoituksen tulee olla vähintään kahdeksansataaviisikymmentä euroa ja enintään viisikymmentätuhatta euroa ja sen saajan tulee olla vakiintunut kehitysyhteistyötä tekevä kansalaisjärjestö jo nykyisin tuloverolain perusteella on mahdollista esimerkiksi tehdä tulostaan lahjoitusvähennys rahalahjoituksesta joka on tehty tiedettä taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen edelleen nykyisen tuloverolain mukaan luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on mahdollista tehdä lahjoitusvähennys puhtaasta ansiotulostaan siitä rahalahjoituksesta jonka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen lahjoitusvähennystä supistettiin luvun lopulla toteutetussa niin sanotussa kokonaisverouudistuksessa siten että vähennyskohteita leikattiin ja samalla yksityishenkilöiden oikeus vähennykseen poistettiin vähennysoikeuden rajoittaminen perustui lyhyeltä ajalta saatuihin kokemuksiin joiden pohjalta esimerkiksi humanitääriseen avustustoimintaan annettujen lahjoitusten määrän arvioitiin pysyvän vähäisenä suomalaisen tieteen taiteen ja kulttuuriperinnön tukeminen on tärkeää yhtä tärkeää suomen on kuitenkin pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan ja tehdä oma osuutensa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi suomi on sitoutunut kasvattamaan kehitysyhteistyömäärärahojaan nolla pilkku seitsemään prosenttiin suomi sitoutui ykn kehitysstrategian mukaiseen nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteeseen luvun alussa tämän lisäksi suomi on sitoutunut tavoitteeseen myös osana eun yhteistä tavoitetta hallituksen säästötoimien myötä kehitysyhteistyömäärärahat ovat laskeneet merkittävästi ollen kehyskaudella kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä keskimäärin nolla pilkku kolmekymmentäyhdeksän prosenttia suhteessa bruttokansantuloon

kehityspolitiikka on olennainen osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa etäiseltä tuntuvat maailmantapahtumat vaikuttavat myös suomalaisten hyvinvointiin kehityksen turvallisuuden ja ihmisoikeuksien välisten yhteyksien niin sanotun laajan turvallisuuden merkitys on viime vuosina kasvanut kun ihmisten elinolosuhteet paranevat niin myös levottomuuksien ja konfliktien riski vähenee kehityspolitiikalla ja kehitysyhteistyöllä voidaan vaikuttaa myös sellaisiin suomeakin koskettaviin kysymyksiin kuin kansainvälinen rikollisuus ympäristötuhot huumeet pandemiat ja laiton siirtolaisuus

ala ja yläraja tämän edellä olevan perusteella ehdotamme että eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen lahjoitusverovähennyksiin eli liittyen tässä yhteisö saa valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla vähentää tuloistaan vähintään kahdeksansadanviidenkymmenen euron ja enintään viidenkymmenentuhannen euron suuruisen rahalahjoituksen joka on tehty sellaiselle verohallinnon nimeämälle euroopan talousalueella olevalle yhdistykselle säätiölle tai jonkin edellä mainitun yhteydessä olevalle rahastolle jonka varsinaisena tarkoituksena on kehitysyhteistyön harjoittaminen edelleen ehdotamme yhdeksännenkymmenennenkahdeksannen a pykälän

muuttamista joka koskee luonnollisen henkilön lahjoitusvähennystä ehdotamme että pykälä jatkossa kuuluisi seuraavasti luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään kahdeksansadanviidenkymmenen euron ja enintään viidenkymmenentuhannen euron suuruisen rahalahjoituksen joka on tehty sellaiselle verohallinnon nimeämälle euroopan talousalueella olevalle yhdistykselle säätiölle tai jonkin edellä mainitun yhteydessä olevalle rahastolle jonka varsinaisena tarkoituksena on kehitysyhteistyön harjoittaminen tämä lakialoite on kaikkien kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän edustajien allekirjoittama ja alun alkaen saanut meidän kansanedustaja päivi räsäsen aloitteesta alkunsa